osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön viisi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on merja mäkisalo ropponen anna kontulan kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen sijasta vastalauseeseen

sisältyvän lausumaehdotuksen

asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljäs ja

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää että eduskunta hyväksyisi hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain kolmentoista luvun kuudennen pykälän muuttamisesta ja yhden luvun neljännen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta tämä esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen mutta sillä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia työttömyysturvalakia ja työsopimuslakia työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja lisättäisiin työttömien työllistymisen edistämiseksi ja jotta avoimet työpaikat täyttyisivät mahdollisimman nopeasti työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestetään kun työnhaku on jatkunut kaksi viikkoa jollei se ole työnhakijan tilanne huomioon ottaen ilmeisen tarpeetonta myöhemmät haastattelut järjestettäisiin aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden välein haastattelun yhteydessä tarkistettaisiin aina työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma työttömien työllistymismahdollisuuksia parannettaisiin muuttamalla palkkatuen ja starttirahan rahoitusta valtion rahoittamaa osuutta työttömyysetuuksista käytettäisiin palkkatukeen ja työttömien starttirahaan rahoitusmuutosta koskevat muutokset olisivat kokeiluluonteisia ja siksi voimassa vuosina seitsemäntoista ja kahdeksantoista rahoitusmuutoksen yhteydessä palkkatuen määrää koskevia säännöksiä muutettaisiin nykyistä joustavammiksi minkä lisäksi palkkatukea suunnattaisiin erityisesti niin sanotusti matalan tuottavuuden tehtäviin asettamalla palkkatuen määrälle valtion talousarviossa euromääräinen katto vuoden seitsemäntoista talousarvioehdotuksessa tämä katto on tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa palkkatuen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten että palkkatukea käytettäisiin nykyistä selvemmin ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistämiseen palkkatukea suunnattaisiin pitkäaikaistyöttömien lisäksi niiden työttömien työllistymisen edistämiseen joilla te toimiston arvion mukaan on pitkäaikaistyöttömyyden riski vähintään kaksi vuotta työttömänä olleiden kohdalla palkkatuen enimmäiskesto lyhennettäisiin kahdestakymmenestäneljästä kuukaudesta kahteentoista kuukauteen palkkatuetusta työstä luettaisiin työssäoloehtoon seitsemänkymmentäviisi prosenttia kunnan järjestämässä niin sanotussa velvoitetyössä työssäoloehto kuitenkin karttuisi jatkossakin täysimääräisesti työttömien työllistymiskynnystä pyritään alentamaan laajentamalla työkokeilun käyttötarkoitusta määräaikaisesti työkokeilua olisi mahdollista käyttää vuosina seitsemäntoista ja kahdeksantoista niin sanottuna rekrytointikokeiluna soveltuvuuden arvioimiseen ennen työsopimuksen tekemistä rekrytointikokeilu tarjoaisi työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan ja soveltuvuuttaan potentiaaliselle työnantajalle ja näin alentaa työnantajan kynnystä palkata hänet työsuhteeseen kokeilu olisi työnhakijalle vapaaehtoinen ja se voisi kestää enintään jos rekrytointikokeilun järjestäjä palkkaisi henkilön kokeilun jälkeen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun kesto vähennettäisiin mahdollisesta työsopimuslain mukaisen koeajan enimmäiskestosta väliaikaisesti vuosina viisitoista viiva kuusitoista voimassa työsopimuslain kolmentoista luvun kuudennen pykälän toisen momentin sisältö vakinaistettaisiin se tarkoittaa sitä että palkkatuella palkkaava työnantaja ja työkokeilun järjestäjä voisi tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille ja irtisanotuille takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille ja osa aikatyötä tekeville työntekijöille eli kunta saa palkata työsuhteeseen täyttääkseen julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyn työllistämisvelvoitteen ei kuitenkaan tehtävään josta se on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin henkilön joka on ollut vähintään kuukautta työtön edellisten kahdenkymmenenkahdeksan kuukauden aikana kunta tai kuntayhtymä yhdistys tai säätiö saa ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin joita ei muutoin tehdä työsuhteessa kunta kuntayhtymä yhdistys tai säätiö saa ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön työkokeiluun henkilön sellaisiin tehtäviin joita ei muutoin tehdä työ tai virkasuhteessa vaikka työnantaja olisi lomauttanut henkilöstöään

toinen esitys hallituksen esitys työn vastaanottamisvelvollisuuden tiukentamisesta hallituksen strategisessa ohjelmassa linjataan että hallitus uudistaa työttömyysturvaa tiukentamalla työttömien velvollisuutta ottaa vastaan työtä ja osallistua aktiivitoimiin tässä muutamia kohtia työttömällä olisi kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä velvollisuus hakea ja ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä josta maksettava palkka työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen on pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus jos henkilöllä on oma auto käytettävissään hänen edellytettäisiin käyttävän sitä työmatkoihin myös kahdeksaankymmeneen kilometriin kotoa ulottuvan työssäkäyntialueen ulkopuolella työstä kieltäytymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa pidennettäisiin jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta työpaikan sijainti työssäkäyntialueen ulkopuolella ei olisi pätevä syy erota työstä työttömällä olisi pääsääntöisesti velvollisuus osallistua hänelle tarjottuihin työttömyysturvalaissa määriteltyihin työllistymistä edistäviin palveluihin ja niihin verrattaviin palveluihin silloinkin kun osallistumisesta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa kotoutujilla kotoutujilla olisi velvollisuus osallistua alkukartoitukseen opiskella kotoutumiskoulutuksessa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä keskeistä esitetyissä muutoksissa on se että työttömiä ohjataan hakemaan työtä ja parantamaan mahdollisuuksiaan työllistyä tähän ohjataan myös muuttamalla työttömyysturvalakia siten että työstä kieltäytymisen perusteella asetettu karenssi alkaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä eli karenssista aiheutuvan taloudellisen haitan voi siis jatkossa välttää nykyistä paremmin etsimällä uuden työpaikan ja menemällä työhön viimeinen esitys arvoisa puhemies hallituksen esitys kilpailukykysopimuksessa sovituista asioista liittyen muutosturvaa ja työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa työterveyshuoltoa koskevaan lainsäädäntöön tämä esitys perustuu siis työmarkkinoiden keskusjärjestöjen väliseen kilpailukykysopimukseen esityksessä ehdotetaan muutosturvaa parannettavaksi siten että työnantajalla olisi velvollisuus tarjota taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanomalleen työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen lisäksi työnantajalla olisi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien työnantajalla olisi oikeus saada tuolta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta muutokset muutokset koskisivat työnantajia joiden palveluksessa säännöllisesti työskentelee vähintään kolmekymmentä henkilöä lisäksi edellytyksenä olisi että irtisanotun työntekijän palvelussuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta velvollisuus koskisi yksityisten työnantajien lisäksi myös valtiota ja kuntia esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös työttömyysturvalakiin muutokset joiden perusteella valmennus tai koulutus ei vaikuttaisi työttömäksi joutuneen henkilön työttömyysturvaan lisäksi tuloverolakiin tehtäisiin muutokset joiden perusteella valmennus tai koulutus olisi henkilölle verovapaata etua kilpailukykysopimukseen perustuen myös yhteistoimintalain soveltamisalaa muutettaisiin siten että lakia sovellettaisiin vastaisuudessa myös ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeisiin joissa työskentelevien työntekijöiden määrä olisi säännöllisesti vähintään kaksikymmentä nämä muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan ensi vuoden alusta lukien kiitoksia

tässä kohtaa on nyt mahdollista käydä debattia ja ajattelin että että teemme niin että käytetään kahden minuutin puheenvuoroja minuutin sijaan tässä on niin monta asiaa yhtä aikaa

kun käsittelemme näitä kolmea lakia samaan aikaan niin voisi sanoa että ensimmäinen on kohtuullinen viimeinen on myönteinen keskimmäinen on kelvoton jos lähden tästä kelvottomasta liikkeelle niin jos ajattelemme että meillä on tampereella yksinhuoltajaäiti niin jatkossa näillä pelisäännöillä hänen pitäisi mennä helsinkiin töihin vaikka tuo palkka olisi pienempi kuin hänen työttömyysturvansa ja kun teidän hallituksenne perusteluissa sanotaan että keskimääräinen työttömyysturva on hiukan päälle tuhat euroa niin jos tampereelta lähdetään tuhannella eurolla helsinkiin töihin ja bussi tai junamatka maksaa yli viisisataa euroa niin tilanne on kerrassaan kohtuuton mutta mitä tulee tähän ensimmäiseen esitykseen niin siinä on myönteistä se että työttömyysturvaa voidaan jatkossa käyttää aktiivisesti mutta tätä olisi voitu parantaa vielä yhdellä askeleella elikkä ottaa käyttöön myös automaattinen työllistämissetelimalli nyt yhä edelleen tuota aktiivirahaa joudutaan puimaan työvoimatoimistoissa te toimistoissa eikä yrittäjä voi olla varma saako hän palkkatuetun työntekijän silloin kun tuo pelisääntö olisi automaattinen tietyillä kriteereillä säästettäisiin te toimistoissa paljon työtä jota voitaisiin käyttää fiksuun osaavaan asiantuntevaan työnvälitykseen ja myös työnantaja voisi olla varmempi siitä miten nuo pelisäännöt toimivat miksi te ette ottaneet käyttöön tätä automaattista antti rinteen mallia

arvoisa puhemies näissä esityksissä on paljon hyvää näissä esityksissä on joitakin neutraaleja uudistuksia mutta nyt porilaisena kiinnitän huomiota pahimpaan ongelmaan joka näistä löytyy ja se on vastikkeellisuuden lisääminen joka väistämättä johtaa myös siihen että sanktiot lisääntyvät siitä noin sadastatuhannesta mikä niitä tällä hetkellä vuosittain määrätään

myös sen näkökulmasta vaikka niiden avulla ehkä saadaankin joitakuita patisteltua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin meillä on myös tieto siitä että ne jotka sanktioiden myötä tippuvat pois työttömyysturvalta yleensä tippuvat pois myös koko työvoimapoliittisista järjestelmistä ja sillä on voimakkaasti passivoiva vaikutus suhteessa meidän virallisiin työmarkkinoihin

arvoisa puhemies kuten edustaja filatov totesi tässä on sekä hyviä että huonoja uudistuksia kysymyksessä on hyvä että passiiviturvan puolelta siirretään varallisuutta käyttöön aktiivipuolelle starttirahaan ja palkkatukimalliin mutta kyllä minäkin ihmettelen kovasti sitä kun täällä on useampaan kertaan keskusteltu tästä antti rinteen mallista työllistämissetelistä miksi se ei nyt löytynyt teidän on yksinkertainen keino kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen tarjota työttömälle tämmöinen työllistämisseteli peruspäivärahan suuruinen seteli reilut seitsemänsataa euroa kuukaudessa ja ja sen kautta hakeutua töihin tämä säästäisi työvoimatoimistojen resursseja kävin keskustelun tässä

arvoisa puhemies kiitokset ministerille pitkähköstä mutta erittäin mielenkiintoisesta esittelystä asiaa oli paljon ja se palauttaa meille mieleen sen suuren kuvan jota koko tämän vaalikauden olemme olleet jo toteuttamassa tämä on uudistusten hallitus ja tälläkin yhdellä alalla on näin paljon kohtia kerralla meillä käsittelyssä tässä on todella tuotu hyviä hyviä puolia esiin jo nimenomaan uutena ja erinomaisena puolena tämä työttömyysturvan aktiivisempi käyttö mitä vuosia on haluttu ja kaivattu ja mikä nimenomaan on tämmöinen positiivinen keino lähteä edistämään koko kansakunnalle keskeistä työllisyyden parantamisen projektia sitten oli edellisellä tämä työkokeilu josta on tähän asti niin paljon ollut erilaista hämminkiä osittain ja pääosin varmaan tahallista nyt meille lienee selvää voitte tämän vielä varmistaa että kyse on siis vapaaehtoisesta ja hyvin määräaikaisesta kokeilusta jossa nimenomaan on tarkoitus ennen kaikkea antaa työttömälle halutessaan mahdollisuus osoittaa omat kykynsä niin että on työnantajalle mahdollisimman riskitön

voitte ehkä avata tätä meille vielä lisää sitten kun saatte saatte puheenvuoron kaiken kaikkiaan totean että tämä paketti on tässä vaiheessa erinomainen kokonaisuus joka varmasti tuo meille lisää lisää pontta työllisyystavoitteeseemme kysyisin vielä nimenomaan sitä suurta kuvaa ajatellen jonkinlaista puolueetonta virkamiesarviota siitä kuinka paljon tämä osaltaan auttaa meitä saavuttamaan sen satakymmentätuhatta uutta työllistä suomessa

arvoisa rouva puhemies jaan koko naisarviot siitä että nyt käsittelemämme lakipaketit sisältävät hyvin erilaisia hyviä mutta myöskin huonoja huonoja osioita sisällään jos palataan tähän ensimmäiseen lakipakettiin on ilman muuta hyvä että työttömyysturvaa jatkossa voidaan käyttää nimenomaan aktiivisesti työllisyyden edistämiseen starttirahana ja työllisyystukena se on ilman muuta hyvä asia en näe automaattisesti huonona myöskään sitä että työttömiä aletaan haastatella kolmen kuukauden välein se voi olla jollekin aivan elintärkeä asia mutta jos ne toteutetaan huonosti on tietysti mahdollisuus myös siihen että kokeilu tai tämä käytäntö menee täysin poskelleen siitä syystä

sinänsä hyvää työtä tekevien virkailijoiden työtaakan kasvamisesta kun tiedetään että tälle tälle vuodelle kehyksistä vähennettiin työllisyysmäärärahoja viisikymmentä miljoonaa ja nyt seitsemäntoista miljoonaa euroa osoitetaan takaisin nimenomaan näitä haastatteluja silmällä pitäen

työnhakijalla auto käytössä vai ei miten jatkossa te toimistossa selvitetään se onko se todellisuudessa käytössä se jää isoksi kysymykseksi ellei tätä ohjeisteta tarkemmin tämä
oli nyt minun puhemieskaudellani ensimmäinen kerta kun jonkun edustajan puhelin soi mutta tietääkseni se vanha hyvä sääntö niistä kahvien tarjoamisesta on vielä voimassa vai kuinka edustaja kanerva

mutta jatketaan keskustelua

arvoisa puhemies on todella mukavaa että kokenut edustaja kanerva jatkaa tätä monivuotista monella kaudella tapahtunutta perinnettä että hän mielellään tarjoaa kahvit eduskunnalle minä ehdotan että siihen voitaisiin ottaa semmoinen lisäys että jos se toisen kerran tapahtuu niin sitten perään on syytä tarjota siihen mukaan arvoisa rouva puhemies on annettava kun tätä kokonaisuutta katsoo hallitukselle kiitos suunnanmuutoksesta kun vuosi sitten täällä hallituskauden alussa kysyimme näiden aktiivisen työvoiman määrärahojen perään niin niin silloin vastaus oli että ei tätä työttömyyttä näillä hoideta ja leikkauksia perusteltiin nimenomaan sillä että nyt tehdään muita muutoksia eivätkä nämä ole niin tärkeässä roolissa no aikaa meni hukkaan ja se tietysti näkyy siinä että esimerkiksi eilen julkaistun työvoimatutkimuksen mukaan kausitasoitettu työllisten määrä on vain kymmenellätuhannella korkeammalla vuoden takaiseen verrattuna eli se kertoo siitä että edelleen kirittävää on tämänkin päätöksen jälkeen mutta hyvää on se että hallitus näkee nyt aktiivisen työvoimapolitiikan merkityksen uudessa valossa mutta arvoisa puhemies se mikä tästä jää puuttumaan on todella tämä rinteen malli ja se on nimenomaan ajatus että se olisi vähällä byrokratialla oleva automaattinen palkkatuki ja miksi se juuri nyt pitäisi ottaa käyttöön koska muutos on tapahtunut yhä useampi uusi työsuhde syntyy pieniin yrityksiin ja nimenomaan pienissä yrityksissä byrokratia on myrkkyä kysyn ministeri lindströmiltä

on hyvä että olette nyt muuttanut linjaa näette aktiivisen työvoimapolitiikan tärkeyden voisitteko viedä sen niin pitkälle että esimerkiksi lukuisten pienyritysten mahdollisuutta palkata työntekijä vähällä byrokratialla helpotettaisiin ja kysyn vielä loppuun pidättekö edelleen kiinni lupauksesta että ette tuo uusia työttömyysturvan karensseja tänne eduskuntaan

arvoisa rouva puhemies on näköjään syytä kerrata sipilän hallituksen hallitusohjelmaa käytännössähän se lähtee aivan suoraan siitä että sosiaali ja työttömyysturvaa uudistetaan uudistetaan niin että se kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen lyhentää

työttömyysjaksoja ja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja elikkä ajatushan on on juuri senkaltainen kuin nyt ministeri lindströmin esittelemä esityspaketti kokonaisuudessaan on eli siirrytään siis tietyntyyppisestä passiivisesta tukemisesta aktiiviseen tukemiseen eli siihen mitä täällä on perätty hienoa kuulla että myös oppositio oppositio näkee tässä esityksessä paljon hyvää jokaisessa hallituksen esityksessä voi olla aina jotakin korjattavaakin ei siinä sen kummempaa ole aika näyttää sitten mitkä järjestelmät eivät eivät toimi mutta tämä on kaiken kaikkiaan uudistus jota uskallan kyllä kutsua vuosituhannen uudistukseksi

huolenpito edellyttää myös sitä että näitä sääntöjä voidaan sitten asettaa kun täällä on viitattu muun muassa autoon niin jotkut puolueet ovat tainneet olla vaatimassa esimerkiksi kilometrikorvausten leikkaamista se ei ehkä siihen ideologiaan sovi hallituksen linja on tulkoon se tässäkin yhteydessä sanottua että kilometrikorvauksia ei tulla leikkaamaan se on meille aivan selkeä asia kaikki nämä uudistuspaketin sisältökysymykset ovat yksityiskohtia mutta vievät tätä suurta perustavoitetta eteenpäin passiivisuudesta aktiivisuuteen
arvoisa rouva puhemies niin kuin täällä monen oppositioedustajan suulla on tullut sanottua niin tässä paketissa on hyviä ja kelvollisia ja sitten niitä vähemmän hyviä esityksiä muutosturvaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoa koskevaan lainsäädäntöön tulevat muutokset liittyvät tähän kiky sopimukseen ja niistä ei ehkä sen enempää ne ovat kaikki sinällänsä ihan positiivisia sitten ehkä tästä ensimmäisestä lakipaketista on todella hyvä että tätä työttömyysturvan aktiivista käyttöä ollaan nyt viemässä eteenpäin kristillisdemokraatithan ovat esittäneet jo viime vuodesta lähtien sitä että todellakin pystyttäisiin myöskin tätä ansiopäivärahaa käyttämään sadan viimeisen päivän osalta tässä hallituksen esityksessähän nyt tätä perusosaa ja peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea käytetään sitten aktiivitoimintaan elikkä palkkatukeen starttirahaan ja myöskin sitten liikkuvuusavustukseen hallitus on huomannut jälleen kerran että näitä omia esityksiä täytyy hioa ja ja myöskin tarkentaa ja tämä liittyy sitten näihin työttömien kolmen kuukauden haastatteluihin haastatteluihin elikkä siellä matkan varrellahan huomattiin että tässä käytetään niin sanotusti viranomaisvaltaa ja silloin tätä ei voida ulkoistaa

matkan varrella näissä asioissa siinä siinä mielessä täytyy sanoa että tämä opposition työ tuntuu mielekkäältä kun hallitus korjaa näitä liikkeitään mutta ehkä viimeisenä otan vielä esille tämän että kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan malli olisi ollut se millä tämä keskimmäinen huono esitys voitaisiin ratkaista eli on kohtuutonta että työtön joutuu heikompaan tilanteeseen kun hän ottaa työtä vastaan ja tästä kyllä haluaisin kuulla ministeriltä vielä lisää

arvoisa rouva puhemies hyvä parempi paha tai mitenkä nyt olikaan kaikkia tähän pakettiin liittyviä asioita mutta olisin erityistä yksityiskohtaa kysynyt ministeriltä kun kun näitä kolmen kuukauden välein olevia haastatteluja on eli työtön voi vapaaehtoisesti hakeutua tällaiseen näyttöön että osaa oman osaamisensa näyttöön niin onko ajateltu jotain kriteeristöä mikä velvoittaisi tavallaan sitten työnantajan kuittaamaan sen että hei tämä kaveri viikon täällä työskenneltyään on omalla työllään osoittanut omaavansa ne edellytykset tämän työn vastaanottamiseen eli missä vaiheessa konkretisoituu se että niitä kuukauden pätkiä ei peräkkäin sillä työpaikalla kun niitä näyttäjiä käy siellä työpaikalla onko ajateltu mitenkä mahdollistuu se osaamisen näyttö ollaanko ajateltu onko jotain resursseja millä niillä pienillä työpaikoilla sillä henkilöstöllä on mahdollisuus opastaa tätä näyttöön haluavaa työtöntä että on edellytyksiä näyttää sitten sitä osaamistaan tähän työtehtävään eli missä on se kriteeristö kuinka arvioidaan että henkilö on kyvykäs osoittamaan oman osaamisensa ja sitä kautta työllistymään tälle työnantajalle

arvoisa puhemies tässä on paljon hyviä asioita ja kritiikin aihettakin nämä kiky sopimukseen liittyvät asiat ovat kaikki sellaisia positiivisia myös työntekijöiden kannalta ehkä siihen listaan voisi lisätä että kiky sopimushan pelasti myös tämän omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksen joka oli menossa aika huonoon suuntaan ja ja sitäkin korjattiin osana kiky sopimusta kiinnittäisin huomiota erityisesti siihen että nämä kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut ovat sinänsä ihan tärkeä juttu jos lähdetään siitä että ne kyetään tekemään laadullisesti keski suomessa joudutaan tekemään tai päästään tekemään viisisataa haastattelua tai pitäisi tehdä kuukaudessa tästä kyllä seuraa aika paljon resursseja jotta ne haastattelut muodostuvat laadullisiksi ja varsinkin jos sen perusteella sitten jatkossa tehdään päätöksiä siitä tuleeko karenssia vaiko ei ensimmäinen kysymys kuuluu kytketäänkö näihin haastatteluihin ja siihen keskusteluun tämä karenssiasia siinä täytyy olla tosi tarkka että ne ovat laadukkaita ja oikeusvarmuuden kannalta ihmisille pitää olla pätevät kriteerit tähän liittyy myös se toinen ajatus että tässä on niin monta asiaa jotka hallitus päätti siirtää keväällä neuvoteltavaksi kolmikantaisesti valmisteltavaksi koskien tätä työllisyyspakettia koskien myös ansioturvan käyttöä koskien omaehtoisen koulutuksen mahdollisuuksia eikö olisi ollut järkevämpää että kokonaisuutta olisi katsottu yhdessä silloin keväällä eikä lähdetty viemään tämmöisiä yksittäisiä asioita nyt kaikkia eteenpäin koska silloin olisi voinut arvioida arvioida laajemminkin sen uudistuksen merkittävyyttä tätä peräänkuulutan tämän asian tärkeyttä ja merkittävyyttä

arvoisa rouva puhemies kiitokset ministeri lindströmille esittelystä ja hyvistä esityksistä jotka vievät meidän työttömyysturvaamme aktiiviseen suuntaan työllisyystilanteessa on aivan hienoisia merkkejä paremmasta ollut myönteisiä uutisia on myös saatu teollisuuden puolelta jotka toivottavasti tulevat avaamaan uusia työpaikkoja lisää työllisyyttä tähän maahan esimerkiksi meyer turun isot merkittävät tilaukset ovat tällaisia jotka säteilevät toivottavasti pitkälle koko suomeen myös yritysbarometri kertoi siitä että yritysten luotto tulevaisuuteen on parantunut ja toivottavasti sekin lupailee lisää uusia työpaikkoja tähän maahan sillä nimittäin kyllä se on yksinkertaisesti vain totta että työ on lopulta sitä parasta sosiaaliturvaa nämä määräaikaishaastattelut ovat kyllä tervetulleita moni kokee jäävänsä yhteiskunnan ulkopuolelle ja nyt meillä nimenomaan pitkäaikaistyöttömyydessä on kasvua ja ja nuorten pitkäaikaistyöttömien kohdalla nämä ovat sellaisia ryhmiä joihin nyt pitää puuttua aktiivisesti niin kuin ollaan tekemässä eikä pidä nähdä tätä minkäänlaisena rangaistuksena vaan nimenomaan välittämisenä missä haetaan työllistämissuunnitelmaa ja sitä kautta tietä takaisin työhön aktiivinen työttömyysturva on tervetullutta starttirahan käytön laajentaminen on hyvä asia ja myös se että kilpailukykysopimus saa myös eduskunnassa laajaa kannatusta ja hyväksyntää sillä se on kuitenkin lopulta työntekijöiden ja työnantajien neuvottelema kokonaisuus ja hyvä että nämä kokonaisuudet nyt määrätietoisesti viedään viedään myös arkeen kikyllä on isot odotukset siitä että se tulee omalta osaltaan meidän

tässä salissa me varmasti jokainen olemme sitä mieltä että jokaisen pitäisi voida tehdä työtä menettämättä sosiaaliturvaa tai pelkäämättä sitä että työttömyysturva menee jos jos ottaa työtä vastaan nyt tähän ensimmäiseen lakipakettiin jonka ministeri esitteli sisältyi sellainen ajatus että työnhakija voisi

työllistää itsensä kaksi viikkoa päätoimisena yrittäjänä menettämättä oikeutta työttömyysturvaan eli silloin hän saisi soviteltua työttömyysetuutta jos yrittäjyys kestää vain kaksi viikkoa nyt jos ymmärrän oikein niin tässä ongelmaksi jää edelleen se että itsensätyöllistäjät tulkitaan siis jatkossakin päätoimisiksi yrittäjiksi joilla ei ole lain mukaan oikeutta työttömyysturvaan paitsi jos yrittäjyys kestää alle kaksi viikkoa kuten nyt ehdotetaan mutta kyllä tämä herättää aika paljon kysymyksiä nimittäin mitä nyt sitten on sellainen yrittäjyys joka otetaan aina pöytälaatikosta kahdeksi viikoksi kerrallaan ja entäs sitten ne itsensätyöllistäjät joilla olisi mahdollisuus tehdä työtä esimerkiksi kolme viikkoa tai neljä viikkoa onko sitten niin että he eivät he eivät voi tätä työtä työtä ottaa vastaan jos on riskinä se että heidät tulkitaan edelleen siis itsensätyöllistäjinä päätoimisiksi yrittäjiksi mistä siis seuraa se että että heillä ei ole oikeutta työttömyysturvaan elikkä kyllä minusta nyt kuulostaa siltä että se hallituksen vuoden alusta säätämä työttömyysturvalaki joka oli ja on hyvin ongelmallinen pitäisi käsitellä ihan erikseen eikä tuoda

arvoisa puhemies muutamia asioita ottaisin vielä ylös tässä on on ollut joitakin hyviä puheenvuoroja ja kiitos siitä että myös oppositiosta on tullut myönteistäkin näkemystä edustaja lindtman tosin totesi että kausi on mennyt nyt hukkaan että on tullut vain kymmenentuhatta uutta työllistä minusta kuitenkin suunta on hyvä aina silloin kun se on plusmerkkinen eikä miinusmerkkinen kuten viime kaudella lisäksi meillä työ ja tasa arvovaliokunnassa on tullut esille että erityisesti nuoret kokevat erittäin tarpeellisiksi nämä henkilökohtaiset kontaktit ja siksi ne ovat tervetulleita he ovat itse toivoneet henkilökohtaisia tapaamisia jos ovat saaneet sen itse päättää keskustelusta on nyt unohtunut täällä eräs tärkeä parannus elikkä työnhakijan oikeus etuuksiin katkeaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä kun mahdollinen väärinkäytös tai karenssiaika alkaisi elikkä nythän tilanne on se että karenssi alkaa heti ja ja tilanne voi olla se että työttömällä ei ole yhtään rahaa ja ja sitten käykin niin että tämä katkaiseminen on ollut perusteeton elikkä nyt on päivää aikaa ja se asia ehditään selvittää ja voi olla ettei se katkea ollenkaan ja se on erittäin hyvä asia ja vielä olisin kysynyt kun tästä oman auton käytöstä olen saanut kysymyksiä lähdetäänkö siinä selvittämään trafin rekistereistä vai mitä tehdään vai luotetaanko siihen että ihminen ilmoittaa että auto on käytössä tai omistan auton mutta se on puolison käytössä jos olen ymmärtänyt oikein niin hallitus ei lähde tekemään mitään

puhemies tässä lakipaketissa on todellakin paljon hyviäkin asioita mutta kyllä siinä on myöskin ihmetyksen aiheita jos näin sanon nämä työntekijöiden säännölliset haastattelut ovat periaatteessa ihan hyvä asia kunhan ne järjestetään niin että ne ovat ohjaavia ja kannustavia tilanteita ja niissä on riittävästi aikaa kohdata kohdata se ihminen ja hänen elämäntilanteensa

siksi kysynkin ministeriltä riittävätkö resurssit nyt kunnollisiin ja perusteellisiin haastatteluihin mutta toisaalta jos tähän haastatteluun sitten jatkossa liitetään kolmen kuukauden välein tapahtuva työttömyysturvan alentaminen tai karenssiuhka tai joku muu vastaava niin kyllä tästä haastattelusta voi tulla jotain muuta kuin kannustus että siitä tulee silloin kyllä semmoinen pelon ja ahdistuksen aihe eikä se silloin auta sitä ihmistä itseään meillä puhutaan ja hallituskin puhuu paljon tästä tanskan mallista mutta tosiasia on se että suomen resursseilla resursseilla ei tanskan mallia kyllä saada aikaan tanskassa on työvoimavirkailijoita suomeen verrattuna yli kaksikymmentä kertainen määrä ja jos me emme sinne työvoimatoimistoon saa nyt niitä ammattihenkilöitä niin niin ei tämä työntekijöiden auttaminen tukeminen ja ohjaaminen sinne työn pariin onnistu tämä työvoimavirkailijoiden mahdollisuus tehdä tätä ydintehtäväänsä olisi helpottunut jos käyttöön olisi otettu tämä rinteen yksinkertainen ja automaattinen setelimalli nyt te te toimistojen työntekijät joutuvat jatkossakin tekemään hallinnollisia päätöksiä ja siihen menee ihan turhaan aikaa

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu esityksessä on menty parempaan suuntaan mutta paljon huolia on myös herännyt ja kysyisinkin muutamaa tarkennusta täällä ilmenneisiin asioihin ensinnäkin tämä työnäyte tätä on hieman muutettu mutta malli on malli on vapaaehtoinen kuten on tuotu esille mutta edelleen näen riskinä että työnantaja voi vaatia tätä työnäytettä ennen mahdollisuutta päästä tähän palkkatyöhön kysyisin miten

tällainen toiminta työnantajalta käytännössä estetään koska kuitenkin tähän työnäytteeseen pitää hakeutua jos on avoin työpaikka vapaana ja jos käytännössä tekee työtä mutta työ on palkatonta niin millä se konkreettisesti estetään

ettei tule tavaksi käyttää sitä kiinnittäisin huomiota myös näihin kolmen kuukauden haastatteluihin täällä on tuotu huoli näistä te keskusten resursseista ja sitten tästä sanktioelementistä itse näen erittäin tärkeänä että että meillä on henkilökohtaista apua ja palvelua ja me autamme ihmisiä työhön ja opiskeluihin ja olemme ohjaavana siinä mutta kun kuitenkin ruotsissa on noin kuusitoista kertaa ja tanskassa jopa yli kaksikymmentä kertaa enemmän näitä työvoimavirkailijoita niin miten tämä käytännössä voidaan näillä resursseilla toteuttaa ja nyt kun ministeri on paikalla niin vielä kysyisin konkreettisen kysymyksen liittyen näihin mahdollisiin sanktioihin että onhan pelko aiheeton että lisäsanktioita työttömille voitaisiin suunnata esimerkiksi näiden kolmen kuukauden haastattelujen yhteydessä kun nyt katsoo hallituksen politiikkaa niin haluan tähän vielä varmistuksen

arvoisa rouva puhemies tämä passiivisesta työttömyydestä aktiiviseen työllistymiseen ja joustamattomuudesta joustavuuteen on myös kristillisdemokraattien tavoite työllisyyden hoidossa suomalainen haluaa tehdä työtä sen me kaikki voimme allekirjoittaa myös tämä työttömyysturvan käyttäminen palkkatukeen ja starttirahaksi on uusi tervetullut ja ollut meilläkin jo pitkän aikaa ohjelmassa joten kaiken kaikkiaan yhdyn näihin positiivisiin näkemyksiin mitä nämä lakiesitykset nyt tuovat ja yhdyn myös tähän edustaja filatovin tuomaan huoleen tästä yhdestä laista joka ikään kuin pakottaa satojen kilometrien päästä ottamaan pienipalkkaista työtä vastaan haluaisin kysyä kun tämä kokeiluaika tässä rekrytointikokeilussa on kahdeksantoista kuukautta oletteko pohtineet mitä tämän jälkeen tapahtuu tämä varmasti mietityttää mietityttää montaa työtöntä mikä on se tilanne sitten kun ne määrärahat loppuvat ja ja ei tiedetä mitä on sen kahden vuoden päästä se menee kuitenkin aika nopeasti niin tähän toivoisin vähän lisävalaistusta sitten
ministeri lindström enintään viisi

kiitoksia rouva puhemies ja kiitoksia erittäin asiallisesta keskustelusta kyllä tässä esityksessä on paljon hyvää ja sitten on paljon myös sellaisia puolia jotka ovat tietysti kielteisiä se on ilman muuta tunnustettava mutta pitää nähdä tämä koko kuva mitä tässä ollaan tekemässä lähdetään liikkeelle kahdesta isosta jutusta mitkä näissä puheenvuoroissa tulivat esille haastattelut ja sitten toisaalta te toimistojen resurssit ensinnäkin näitten haastattelujen tehtävä olen moneen kertaan sanonut ei ole kiusata ihmisiä niiden tavoite ei ole sanktiointi vaan niiden tavoite on auttaa ihmistä se on se johtava ajatus sitten täällä kysyttiin yksityiskohtaisesti tästä miksi nyt sitten tässä rahoitusuudistuksessa ei päädytty tähän niin sanottuun antti rinteen malliin palkkatuki ja starttiraha ovat jatkossakin harkinnanvaraisia etuuksia joiden myöntäminen edellyttää te toimiston työvoimapoliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa toisaalta kun aloitin tämän työn minulla oli tilanne jossa joka puolelta suomea alkoi tulemaan viestiä että rahat on loppu pitäisi ostaa volvo eli meidän täytyi ruveta miettimään mitä me ja kun se yleinen linja on ollut hallituksella se että joka paikasta on on jouduttu nipistämään sitä rahaa eikä ainoastaan nipistämään vaan ottamaan reilusti pois niin silloin se ajatus on ollut se miten olemassa olevia rahoja voidaan käyttää fiksummin ja siitä tultiin sitten tähän malliin jota nyt olen tässä esittelemässä niin kuin täällä on tullutkin kiitos siitä tämä on koettu positiivisena me saamme nyt yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa lisää rahaa palkkatukeen ja starttirahaan liikkuvuusavustukseen ja pääsisimme toivottavasti siitä jokavuotisesta ongelmasta että rahat loppuvat kesken ja tämä on minun mielestäni tärkeää se mikä tavallaan tässä ajatuksessa edelleen menen tähän niin sanottuun rinteen malliin että työttömällä on se tieto olemassa palkkatukea kun hän sitä työtä menee hakemaan se on tietenkin ihan olennainen juttu tämän ajatuksen kyllä ymmärrän ja se on minun mielestäni ihan perusteltu mutta hallitus on siis päätynyt tämmöiseen malliin voi olla että sitten seuraavalla kerralla kun sdp istuu hallituksessa niin ajatte sitten tämän rinteen mallin läpi mutta nyt mennään näin sama ajatus eri tavalla toteutettuna no sitten tietysti tämä iso kuva näistä haastatteluista miten te toimistojen resurssit riittävät totta kai me olemme ja tiedämme että sillä vähän reilulla kahdellatuhannella työntekijällä tämä haaste tulee olemaan valtava jollei peräti mahdoton sen takia hallitus on tehnyt päätöksen siitä joka ei sekään yksin riitä vaan meidän pitää katsoa sitä koko viidennenkymmenennenensimmäisen momentin sisällä olevaa rahaa jota käytetään ylipäätään näihin ostopalveluihin mitä siellä voidaan tehdä miten voidaan tehostaa sitä toimintaa niin että ne rahat riittävät sen lisäksi tietysti kuntien puolelta tänään viimeksi kuntaliiton ihmisiä ja ktn työnantajia olen tavannut on myös esitetty että he voivat tulla tässä apuun ja se on se on mielenkiintoinen tarjous koska kyllä tässä tässä tarvitaan monia tekijöitä tämän uutisoinnin otan kyllä myös omaan piikkiini silloin alun perin kun seitsemästätoista miljoonasta päätettiin tehtiin vähän ääneen ajattelua ja se ikään kuin tulkittiin että hallitus olisi päättänyt että tämä raha käytetään tämmöiseen palveluiden ostamiseen yksityisiltä ja näinhän me emme ole päättäneet missään vaiheessa vaan että se on tukena tälle muulle toiminnalle koska me tiedämme että nämä resurssit ovat tiukalla sitten oli yksi tämmöinen kysely tästä rekrytointikokeilusta ja siitä että jos nyt sitten ei mene miten siinä tulkitaan tätä edelleen vielä kerran se on vapaaehtoista jos jos sinne ei mene tai sen keskeyttää niin siitä ei seuraa mitään karenssia eikä työssäolovelvoitetta sen pitäisi olla minun mielestäni nyt aika selvää pässinlihaa eli

pitäisi olla tarpeeton toivottavasti tämä tuli nyt tässä kohtaa selvästi sanottua lopuksi edustaja lindtman sanoitte että me olisimme jotenkin kokeneet että eivät ole tärkeässä roolissa

työllistämismäärärahat ynnä muut totta kai me olemme kokeneet että ne ovat tärkeässä roolissa mutta eivät sillä lailla että me jatkuvasti lisäämme niitä rahoja vaan kuten sanoin mietitään miten olemassa olevia rahoja voidaan käyttää fiksummalla tavalla nyt me olemme ja minun mielestäni tämä on historiallinen avaus pahoittelen etten ehdi kaikkeen vastaamaan tässä ajassa

otetaan vielä toinen kierros vastauspuheenvuoroja kahdella minuutilla mennään edelleen edustaja kiljunen arvoisa
rouva puhemies sanoisin ministeri lindströmille ensiksi suuret kiitokset siitä että kuntien työpajojen mahdollisuus toimia jatkossakin nyt toteutuu ja te olette kuullut sekä alan myös meitä kansanedustajia kun olemme peränneet tätä siitä teille suuri kiitos mutta tässä rinnalla haluaisin herättää toisen kysymyksen joka koskettaa nimenomaan niitä ihmisiä jotka joutuvat työttömänä hakemaan töitä esimerkiksi jos kouvolasta perheenäiti velvoitetaan ottamaan helsingistä työpaikka matkakustannukset ovat noin neljäsataa euroa ja jos sitten palkka hänellä on noin reilut tuhat euroa niin käytännössä jotta hän selviää kaikista niistä kustannuksista se tarkoittaa pahimmillaan sitä että hän joutuu hakemaan toimeentulotukea

taloudellisen tilanteen takia ihmisellä ei ole mitään edellytyksiä vastaan ja miten kunnat huomioivat sitten jatkossa nämä työmatkakustannukset harkinnanvaraisesti toimeentulotuessa
arvoisa puhemies ei käy kateeksi ministeri lindströmin tehtävää kun ajatellaan kokonaistyöttömyysastetta ja ennen kaikkea sitä että ministeri lindström niin kuin tämä hallituskin joutuu nyt kohtaamaan osin menneitten aikojen syntejä siinä mielessä että jo takavuosina suomessa on luovuttu aktiivisen pohjoismaisen työllisyyspolitiikan linjasta ja jälki on sitten tämän näköistä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja mikä huolestuttavinta yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä ja mitä pidempään tämä työttömyys kestää sitä heikommat ovat henkilön omat eväät selviytyä aikoinaan kun itse toimin työvoimatoimiston johtajana suomen pahimmassa työttömyyskunnassa sallassa pahimman laman aikaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla kunnan työttömyys oli kolmekymmentäkahdeksan prosenttia niin kuitenkin sillä että määrärahojen suhteen oli jonkunlainen ennustettavuus oli iso merkitys vaikka tietenkään ne ne rahat eivät riittäneet ja sinällään se mistä se raha tulee ei ole oleellista kunhan sen käyttö on joustavaa esimerkiksi minä itse kävin suoranaista kauppaa työttömien kanssa jos oli sellainen henkilö joka pystyi työssäoloehdon täyttämiseksi itse keräämään osan siitä työssäoloehdosta minä tein tarjouksen että työhallinto tulee vastaan ja tukityöllä järjestää sen lopun että henkilö pystyy perheensä ja oman perusturvansa varmistamaan sillä tapaa ja se onnistui sillä että tiedettiin mikä se määrärahatilanne on nyt sitä tietoa ei ole ollut oikeastaan kenelläkään eikä ole enää kunnollista työvoimatoimistoverkkoa eikä niitä henkilöitä jotka ottavat työttömät kiinni tanskan mallissa ei oleellista ole virkailijoitten määrä vaan se että siellä satsataan tosissaan paljon enemmän resursseja jokin vuosi sitten esimerkiksi vajaakuntoisten työllistämiseen käytettiin kahdeksan kertainen määrä

puhemies tässä keskustelun lomassa täytyy tietenkin aina muistaa se suuri kuva minkälaisesta asetelmasta on lähdetty liikkeelle aika on tietenkin ollut erittäin vaikea ja toki monia kipeitäkin asioita on tehty mutta sitten se on monesti myös semmoinen katsantokysymys tietysti kun mennään vaikka näihin kolmen kuukauden välein suoritettaviin haastatteluihin kyllä näen että niissä on valtava mahdollisuus myös ennen kaikkea sitten ohjata ja antaa tukea ja ja ottaa koppi myös siitä ihmisestä että käydään näitä asioita yhdessä läpi kaikilla ei ole ollenkaan sellaista turvaverkkoa kuin pitäisi olla ja siksi on tärkeää että edes viime kädessä se lähin omainen voi olla viranomainen arvoisa puhemies kuitenkin suuressa mittakaavassa

työttömyys on kääntynyt laskuun viime vuonna syyskuussa työttömyysluku oli kahdeksan pilkku neljä prosenttia tänä vuonna seitsemän pilkku seitsemän prosenttia jos asettaa nämä siihen suureen kontekstiin niin sikäli suunta vaikuttaa olevan oikean kaltainen ja paljon positiivisia uutisia monelta eri toimialalta ja elinkeinosektorilta on tullut toki tämä on semmoinen kokonaisuus kun tehdään vaikeita päätöksiä ja kiristyksiä ja säästötoimiakin niin ne kaikki pitää asettaa mittasuhteisiin ja ymmärtää myös sitä ongelmallisuutta ja problemaattisuutta mikä liittyy sellaisen henkilön tilanteeseen joka on pitkään ollut vailla työtä toki sellaista henkilökohtaista lähestymistä myös tarvitaan ja sitä minusta tämä kolmen kuukauden haastattelu esimerkiksi tuo kyllä

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoite on ehdottomasti hyvä kun tarkoituksena on on vähentää rakennetyöttömyyttä alentaa työllistämiskynnystä sekä sekä lyhentää työttömyysjaksoja yksi yksi ydinongelma työpaikkojen vähäisyyden ohella tällä hetkellä on että meillä on hyvin monimutkainen työllistämistukijärjestelmä joka ei tue pitkäaikaistyöttömien palkkaamista tukijärjestelmän kehittämiseen on saatava käyttäjän näkökulma eli hyödynnettävä tukea käyttävien yritysten asiantuntemusta jos me haluamme pitkäaikaistyöttömien työllistämistä helpottaa niin vaikuttavinta olisi vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa työllistämistukien hakemisessa arvoisa ministeri kysyn miten te ministerinä arvioitte onko tämä järjestelmä yhtä byrokraattinen kuin nykyinen järjestelmä ja miten pystyisitte vakuuttamaan yrittäjät että heidän kannattaa oikeasti nyt hyödyntää

täällä on puhuttu tänään että nämä toimenpiteet vähentävät julkisia voimavaroja mutta tämähän on täysin toisinpäin kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut vaativat lisää julkisia voimavaroja ja vaativat lisää varoja seitsemäntoista miljoonaa kuten ministeri äsken sanoi

laskettu kuinka paljon tämä vaikuttaa esimerkiksi harkinnanvaraisten sosiaaliturvamenojen kasvamiseen jos näitä vähennyksiä tulee yksi päivä per kuukausi joka tarkoittaa kolmessa kuukaudessa kolmea päivää kaikkihan toivovat että näin ei käy mutta arvoisa ministeri onko harkittu sellaista mahdollisuutta että temillä työvoimatoimistoilla olisi velvoite osoittaa työttömälle joka tulee haastatteluun työpaikka kahdeksaksitoista tunniksi tai työvoimapoliittinen toimenpidepaikka kahdeksaksitoista tunniksi jolloinka päästäisiin siihen että ihminen saisi kiinni elämästä mutta ei kuitenkaan menettäisi mitään jollei yksin pysty tätä asiaa hankkimaan sitten toinen asia nyt jos puhutaan tästä rekrytointikokeilusta tai tai vapaaehtoisesta ilmaistyöstä mitä nyt ihminen voi tehdä niin tässä minä hirveän paljon ihmettelen sitä asiaa että miksi tästä rangaistaan olen ymmärtänyt että

työssäoloehto ei täyty ja kysymys kuuluu jos on vapaaehtoisessa ilmaistyössä täyttyykö siinä tämä kolmen kuukauden haastattelujen edellyttämä kahdeksantoista tunnin työssäoloehto tai jos ei sitten pystykään järjestämään sen kahden kuukauden aikana kahdeksaatoista tuntia työtä ja on tehnyt kuukauden ilmaista työtä niin sitten siitä rangaistaan sillä että otetaan kolmen päivän päivärahat pois onko näin

on kyllä kummallista että vapaaehtoistoimien rankaisu on niin tässä vapaaehtoisessa työnteossa kuin omaehtoisessa opiskelussa kun me kaikki yhdessä kuitenkin nyt pyrimme siihen että tämä maa nousee ylös ja työllisyyttä viedään eteenpäin niin eikö sitä pitäisi tukea kaikilla rintamilla

ei suotta myös oppositio ole tätä lakipakettikokonaisuutta kehunut selvästi näkyy että nyt on tekemisen meininki kuljetaan kohti aktiivisempaa ja reagoivampaa työvoimapolitiikkaa monia vaikeuksia toki on mutta kuitenkin samanaikaisesti tämä ajoittuu hyvin sillä me olemme kasvu uralla vaikka se on vielä haurasta mutta kuitenkin me olemme kasvu uralla plus sitten se että työttömyys todellakin on kiistatta alentunut ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen tilastokeskuksen lukujen mukaan kaksikymmentätuhatta työtöntä on nyt vähemmän verrattuna vuoden takaiseen on erittäin hieno asia että kuljetaan tukityöllistämismahdollisuuden laajentamista kohti tämä lisää ihmisten tulevaisuudenuskoa saadaan työttömyyden kierre poikki ja mahdollistuu tällaisten henkilöiden työllistyminen myös myös myöhemmin on esitetty kritiikkiä ja huolta näitä haastatteluja kohtaan minä ymmärrän että tällainen haastatteleva virkailija on rinnallakulkija sparraaja ja kannustaja mutta keskeistä on että nämä virkailijat monien työpaineittensa keskellä ovat tehtäviensä tasalla kysynkin ministeriltä jo käynnissä näiden te virkailijoiden valmentaminen tähän hyvin mittavaan ja vaativaan työsarkaan ja kysyn myös onko ollut keskustelussa tätä kokonaisuutta suunniteltaessa että myös sellaiset yhdistykset voisivat työllistää henkilön joilla ei ennestään ole palkallisia

hatarasti arvioidut itse asiassa tässä työttömyysturvalaissa arvioidaan että sen työllisyysvaikutus olisi satoja korkeintaan tuhat ja kun kysyimme asiantuntijalta valiokunnassa onko tämä ennemmin työttömyysturvan säästölaki koska sillä ajatellaan tulevan säästöjä sanktiopuolen kautta vai työllistämislaki niin tähän emme saaneet vastausta eli tämä yksi paketti on noin sadan luokkaa ja sitten katsomme tuon muutosturvapaketin niin siinähän työllisyysvaikutuksia ei varsinaisesti ole kyse on siitä että ihmiset pysyisivät työkykyisinä ja saisivat jonkin verran apua ja sitten kun tämän työvoimapoliittisen paketin työllisyysvaikutukset lukee läpi niin tosiasiassahan tässä tällä aktiivimallilla paikataan sitä leikkausta mikä on tehty palkkatukimallin puolelle elikkä kun ensin on vedetty normaalilta temin viidenneltäkymmenenneltäensimmäiseltä momentilta rahat pois niin sitten otetaan sieltä aktiiviselta puolelta sosiaali ja terveysministeriön puolelta rahaa käyttöön ja se käytetään täsmälleen samalla tavalla kuin se on aikaisemmin käytetty sieltä viidenneltäkymmenenneltäensimmäiseltä momentilta tällainen menettely meillä on aikaisemminkin ollut ja se on turvannut sitä että viidennenkymmenennenensimmäisen momentin on riittävästi mutta ei tämä mikään uusi väline ole tämä vain ottaa kahdelta momentilta rahan samaan käyttöön se uusi idea olisi ollut tässä automaattisuudessa jolloin esimerkiksi se huoli mikä täällä oli salin oikealla laidalla liittyen siihen miten yrittäjä kokee byrokratiaa näissä työllistämistukiasioissa niin olisi purkautunut ja samalla olisi säästynyt näiden te toimiston virkailijoiden työvoimaa nimenomaan laadukkaisiin haastatteluihin haastatteluitahan on nytkin tehty mutta kun ei ole oikein aikaa niin niitä on tehty liian harvoin ne on tehty liian nopeasti ja liian yliolkaisesti jos tämä automaattimalli elikkä antti rinteen malli olisi käytössä niin silloin me käyttäisimme rahaa samalla tavalla mutta me saisimme ihmistyötä tehokkaammin käyttöön

arvoisa puhemies minä suhtaudun periaatteessa hyvin myönteisesti tähän rekrytointikokeiluun minun mielestäni me tarvitsemme enemmän sellaisia kokeiluita jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen ja siltä pohjalta lähdetään mitä tapahtuu millaisia käyttäytymisvaikutuksia me ehkä voimme niillä saada tähän kuitenkin liittyy myös väärinkäyttömahdollisuus ja väärinkäyttöpelkoja ja sen takia kysyisinkin ministeriltä millainen seuranta tähän on järjestetty ja millä tavalla evaluoidaan tämän kokeilun tulokset sitten sen suhteen

johon he kaipaisivat vastauksen heidän työllistymistään parantaisi se jos he saisivat tarvitessaan virkailijan kiinni ja voisivat kysyä miten tämä homma menee ja sillä virkailijalla olisi tarvittava tietotaito niin että pystyisi vastaamaan näihin kysymyksiin nyt minun pelkoni on kun nämä kolmen kuukauden mekaaniset haastattelut vievät niin paljon aikaa ja resursseja että tässä sanottiin jo että ovat melkein mahdottomia pystytäänkö millään lailla vastaamaan tähän tähän työttömien omaan tarpeeseen siihen että ihmiset saisivat apua silloin kun he sitä tarvitsevat ei silloin kun määräaika on täysi

arvoisa puhemies olisin jatkanut edustaja filatovin puheenvuoroa vielä palaamalla siihen että nämä haastattelut ovat sinänsä myönteinen asia jos ne johtavat ihmisten tukemiseen ja sen polun rakentamiseen joka tähtää työhön eikä tämmöisiin karenssinjakotilaisuuksiin mitä ministerikin halusi korostaa että näitä ne eivät ole tähän liittyy tietysti se puoli että jos sen kolmen kuukauden haastattelun kohdalla pystyttäisiin sitten osoittamaan että on riittävästi taloudellisia resursseja osoittaa näitä ihmisiä joko palkkatuettuun työhön koulutukseen tai kuntouttavaan toimintaan niin silloinhan siinä on hyvä polku mutta ei ole reilua jos tämmöisen haastattelun seurauksesta ei synnykään tällaista mahdollisuutta ja sitten alkaa paukkua näitä karensseja minä vielä palaan siihen onko nyt ajateltu että näitten haastattelujen seurauksista luodaan jotain uutta tai päällekkäistä karenssijärjestelmää tässä mielessä vielä yksi sellainen tärkeä asia tänä päivänä omaehtoisen työttömyysturvalla opiskelun määrät ovat suuremmat kuin työllisyyskoulutuksen

me olemme sitä mieltä että näitä kriteereitä työttömyysturvalla opiskeluun pitää vieläkin lieventää vaikka määräaikaisesti jotta ihmiset voisivat tätä mahdollisuutta paremmin hyväksi vielä palaan siihen eikö voitaisi ajatella kun merkittävä osa näistä hankkeista joita tähän työllisyyspakettiin liittyy siirtyy sinne keväälle ja kolmikantaisesti neuvoteltavaksi että varsinkin tämä haastattelu ja siihen liittyvät karenssikeskustelut liitettäisiin siihen isompaan kokonaisuuteen jossa puhutaan työttömyysturvasta muutenkin että nähtäisiin se koko kuva eikä vain tätä osittaisuudistusta josta voi helposti tulla iso sotku

arvoisa rouva puhemies kun täällä puhuttiin noista työmatkoista ja oman auton käytöstä niin tarkastan ministeriltä että olenhan ymmärtänyt oikein että nämä työmatkoihin käytettävät tuntirajat kuitenkin säilyvät ettei tässä ole avattu mitään sellaista että työmatkat saavat kestää vaikka kymmenen tuntia jotenkin tästä keskustelusta ei välttämättä kuulijalle tuolla ruudun toisella puolella se välity ja ilmeisesti oli näin ette ehtinyt vastaamaan siihen oman auton selvitykseen että oma ilmoitus riittää ministeri nyökkää täällä niin että kaikki jotka tätä katsovat voivat nyt sen todeta en en osaa sanoa tuosta kun edustaja kontula esitti että kaikki ne jotka hän on tavannut eivät halua haastatteluja no en ole mikään työttömien tutkija ammatiltani mutta itse olen tavannut henkilöitä ja työ ja tasa arvovaliokunnan kuulemisissa on tullut esille esimerkiksi työvoimatoimiston psykologien kautta että erityisesti nuoret tarvitsevat monenlaista tukea ja heiltä voi löytyä vaikka mitä siellä henkilökohtaisissa keskusteluissa niin että se ei ole ehkä ihan niin yksioikoista ja olenko ymmärtänyt oikein että olisi ehkä mahdollista että esimerkiksi ensimmäinen tapaaminen olisi henkilökohtainen mutta jos tämän ihmisen kanssa sovitaan niin voi jatkossa olla puhelimen tai netin kautta siis toisenkin tyyppistä että sen ei tarvitse olla joka kerta sellaista että ehdottomasti hänen täytyy istua siellä kaksi tuntia vaan että voidaan esimerkiksi katsoa mikä olisi semmoinen sujuva sujuva tapa tämän haluaisin vielä tarkistaa ja sitten tästä antti rinteen mallista josta täällä nyt kun täällä sanotaan että se olisi ilman byrokratiaa eikä olisi mitään kustannuksiakaan juuri olisiko se niin kuin tämmöinen ruokalippu että minä voin mukamas mennä minne vain kai siinä nyt jotain päätöksentekoa ja byrokratiaa tarvitaan niin että ei ihan kuin lounasseteli että minä olen saanut sen työkkäristä ja minä voin ihan kenen tahansa luokse mennä ja sanoa että minä tulin tänne töihin että kai siinä joku kontrolli olisi nyt tulee ihan semmoinen tunne kuin sen lipun kanssa voisi olla missä vain töissä vaikka menisimme ristiin toisillemme töihin

tähän kysymykseen ajatus on se että sen jälkeen kun työttömyys on kestänyt tietyn jakson tuo työmarkkinatuen tasoinen palkkatuki tulisi ikään kuin setelinä ja se tulisi automaattisesti työttömälle työnhakijalle mukaan vietäväksi silloin kun hän työpaikkaa hakee ja sen saisi työnantaja automaattisesti mutta työnantaja joutuisi vakuuttamaan että hän ei ole irtisanonut eikä hänellä ole takaisinottovelvollisuutta ja jos hän tuon luottamuksen pettäisi niin sen jälkeen tällaisissa tarkastusluonteisissa tilanteissa

arvoisa puhemies olen iloinen siitä että nyt tämä rinteen malli alkaa todella todella ja avautua tässä pikkuhiljaa ja ja perussuomalaisten kansanedustajatkin täällä kyselevät me annamme kaiken sen tiedon mitä te tarvitsette tätä varten

se idea on se että aina on parempi tehdä työtä kuin olla tuella jos semmoinen mahdollisuus on aina on parempi olla työssä koska työllä työllä viime kädessä tämä hyvinvointi rakennetaan jolla koulutus ja vanhustenhoito maksetaan arvoisa puhemies jatketaan vielä vähän kiitoksia on hyvä että hallitus on valmis arvioimaan linjaansa ja jossain tapauksessa peruuttamaankin työnäyte muuttui takaisin työkokeiluksi luovuitte yksityisille palveluntuottajille annettavista kolmen kuukauden haastatteluista teitte muutoksen suhtautumisessa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ainakin osin ja tänään todella saimme kuulla että jopa tämä rintamalisien leikkaus vedetään takaisin vaikka se ei tähän kuulukaan voi sanoa että ehkä mikään hallitus ei koskaan ole niin paljon tehnyt hyviä päätöksiä jotka ovat peruutuksia kuin tämä hallitus mutta hyvä että kuullaan se ääni jota täältä oppositiosta oppositiosta viestitään arvoisa puhemies näistä työllisyysluvuista on totta että käänne tapahtui se tapahtui viime vuoden kesällä viime vuoden kesällä nähtiin lyhyessä ajassa ajassa työllisten määrän kasvu silloin myös työttömyysluvut alkoivat lähteä laskuun silloin tämä edellisen hallituksen viimeinen jykevä infrapaketti alkoi vaikuttaa ja ja nyt sitten esimerkiksi nämä osuuspankin tarjoamat lyhennysvapaat ovat nimenomaan kotimaisen kysynnän kautta vahvistaneet mutta työmarkkinat ovat silti muutoksessa ja en ollut uskoa korviani kun työministeri sanoi että tämä on nyt tältä kaudelta tässä että jos ensi hallitus tekee tämän rinteen mallin niin se on sitten sen asia onko todella niin että tähän nämä työvoimapolitiikan uudistukset ettekö todella edes koko hallituskauden aikana jos tämä ei osoittaudu toimivaksi ole valmis harkitsemaan tai selvittämään tätä vähällä byrokratialla toteutettavaa rinteen mallia joka olisi erityisesti pienille yrittäjille hyväksi

puhemies täällä on moniin näihin ensimmäisen lakipaketin asioihin otettu kantaa ja myönteisessä hengessä ja voisin vielä jatkaa tästä työnhakijalla on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen silloin jos on tällainen lyhytaikainen esimerkiksi toimeksiantosuhde ja minun mielestäni tämä on tärkeä myöskin siitä näkökulmasta että se ennalta ehkäisee pimeitten keikkojen tekemistä ja pidän tärkeänä että tällä tavalla lähdetään miettimään että jos ottaa vaikka lyhytaikaisenkin työn vastaan niin se voidaan sovitella yhteen työttömyysetuuden kanssa ja näin näin se työttömän elämäntilanne paranee aina joka joka hetkessä kun täällä viime vuonna käytiin paljon joulun alla keskustelua siitä millä tavalla yrittäjän asemaa ja toisaalta sitten

voitaisiin paremmin yhteensovittaa ja minun käsittääkseni luvattiin tehdä jonkinlaista selvitystäkin tämän asian kohdalta niin en tiedä onko hallitus sitä toiminut tekemään mutta siinä oli pieniä pelkoja siitä että pientä yritystoimintaa tekevät henkilöt saatetaan sitten sinne yrittäjyyden puolelle laskea ja heiltä menee mahdollisuus tähän soviteltuun päivärahaan toivoisin että ministeri sitä pystyisi kommentoimaan sitten vielä kerran ottaisin esille tämän joka täällä nyt yhteisesti on todettu

kehnoimmaksi elikkä elikkä tämän työttömyysturvalain siltä osin että työttömän on otettava vastaan työtä sillä tavoin että hänen elämäntilanteensa heikentyy eilenhän täällä käytiin tästä hallituksen perusturvaesityksestä keskustelua ja olisinkin vedonnut että hallitus peruisi kun on niin monia muitakin asioita pystynyt perumaan tämän turhan perusturvakokeilun ja lähtisi viemään esimerkiksi sitä kannustavan perusturvan ajatusta jossa työntekijällä aina tilanne paranee jos hän ottaa työtä vastaan sehän

arvoisa puhemies tämä työttömyysturvan aktiivinen käyttö on erittäin hyvä asia se on se on niin kannatettava kuin voi olla minulla on ministerille muutamia kysymyksiä palkkatuessa ihmettelen näitä lisäosille esitettyjä maksimiprosentteja eikö riskinä ole että kun tulee rahapula niin niiden perusteella voidaan

mikä logiikka tässä on toinen kysymykseni liittyy tähän rekrytointikokeiluun minusta on hyvä että työkokeilusta luovuttiin ja hyvä että kysymys on nyt määräaikaisesta kokeilusta eli jos tämä ei toimi niin kokeilu on kuitenkin helpompi lopettaa mutta itselleni on kuitenkin hiukan epäselvää vielä muodostuuko tästä jotenkin koeajan kanssa päällekkäinen malli ja jos kysymys on vapaaehtoisuudesta niin mitäs sitten jos työnantajat alkavatkin ikään kuin vaatia koeaikaa ennen kuin työntekijän on mahdollista sitten päästä sinne työmarkkinoille sitten vielä tässä kulukorvausasiassa mielestäni on semmoinen ristiriita että että jos velvoitetaan työhön niin kulukorvaus maksetaan mutta jos vapaaehtoisesti osallistuu esimerkiksi opiskeluun niin sitten sitä ei maksetakaan eli mikä logiikka tässä on kaiken kaikkiaan yhteenvetona totean että hallituksen kyllä pitäisi päättää mitä linjaa se haluaa vetää kepitetäänkö työttömiä vai uskotaanko palveluiden voimaan käytetäänkö sanktioita vai onko hallitus esimerkiksi enemmän eilisen perustulokeskustelun linjalla koska kovin ristiriitaisia näkökulmia näissä eri lakiesityksissä tulee esille ihan sitten loppuun vielä kiitän siitä että väliaikaisesti vuonna kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista voimassa oleva työsopimuslain kolmentoista luvun kuudennen pykälän toinen momentti vakinaistetaan vakinaistetaan sillä sen purkaminen olisi tuonut tuonut katastrofaalisen tilanteen järjestöjen työllistämiselle mutta olen erittäin huolissani järjestöjen työllistämismahdollisuuksista on riski että hallituksen toimet vähentävät järjestöistä jopa kymmenentuhatta työpaikkaa

ja näihin prosentteihin siis jatkossakin palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti kolmekymmentä viiva neljäkymmentä viidenkymmenen prosentin suuruisena mutta enintään prosenttia se mahdollistaa tukiprosentin alittamisen semmoisessa tilanteessa jossa te toimistolla ei ole enää työllisyysmäärärahaa käytettävissä palkkatukipäätösten tekemiseen tällöin se palkkatuki voitaisiin myöntää jos työnantaja on valmis palkkaamaan työttömän työttömyysetuuksiin osoitetulla peruspäivärahan suuruisella tuella eli tämä tuo joustavuutta tähän sitten oikeastaan tähän isoon kuvaan edustaja ihalaisen ja ja hieman edustaja lindtmaninkin puheenvuoroista innostuneena edustaja lindtman ei ollut uskoa korviaan tämä hallitus on tuonut sanoisin aika merkittävän kasan erilaisia hallituksen esityksiä liittyen työttömyysturvajärjestelmään ylipäätään tähän tähän työllisyyteen liittyen eihän se tässä ole lisää on tulossa ei vielä mitään rinteen mallia vaan

silloin kun käytiin työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa keskustelua näistä jatkotoimenpiteistä siitä tehtiin tämmöinen kymmenen kohdan muistio jossa on muun muassa tämä edustaja ihalaisen esille nostama aktiivimalli ja nämä karenssit me olemme käyneet näistä asioista nyt hallituksen riihessä tai strategiaistunnossa anteeksi keskustelua näistä tulee nyt asettamiskirjeet ihan todennäköisesti tällä viikolla nämä lähtevät menemään eteenpäin kuten on luvattu siellä on monia hyviä toimenpiteitä tulossa muun muassa etsivän nuorisotyön kehittäminen se nyt ei mene mihinkään tämmöiseen ryhmään vaan hallitus toteuttaa sen kuten ollaan esitetty mutta siellä on muun muassa työttömyyden aikainen omaehtoinen opiskelu ja nollatuntisopimukset jotka ovat merkittäviä asioita siellä on isoja juttuja siellä on muun muassa kohtana kahdeksan semmoinen asia jota moni täällä on peräänkuuluttanut täällä lukee työvoimapalvelujen riittävät resurssit turvataan minä ymmärrän tämän niin että silloin kun me lähdemme näihin haastatteluihin totta kai me olemme että jos ihmistä haastatellaan kyllä meillä pitää olla joitain palveluja mihin hänet osoitetaan koska eihän tässä ole muuten mitään järkeä eihän silloin voida ihmistä sanktioida jos ei meillä ole palveluja miten me voimme sanktioida ei mitenkään

täällä lukee näin vahvasti että riittävät resurssit turvataan ja minähän luotan tähän kuin kiveen kun se on tänne kirjattu ja se on itse asiassa samassa pöydässä työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyssä keskustelussa muistioon kirjattu julkinen paperi no sitten ylipäätään tätä työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää josta myös karenssi nimeä käytetään kehitetään siten että se ottaa huomioon nykyisen karenssijärjestelmän ja omavastuupäivien yhteensovittamisen tässä yhteydessä varmistetaan myös tämä tiedonkulku te toimistojen ja työttömyyskassojen välillä nyt nämä kaikki myös täytyy katsoa sillä lailla että ne menevät aikataulullisesti järkevällä tavalla olen käynyt keskustelua edustaja ihalaisen kanssa monesti näistä asioista niin että nämä ovat synkrossa ja tätä tätä pyritään viemään eteenpäin koska mekin ei tässä ole muuten järkeä että että tehdään tavallaan tipoittain totta kai se puolivälin riihi on semmoinen tarkastelupiste mutta voi olla että iso osa näistä asioista menee ehkä sen jälkeen jo käytännönkin syistä mutta kyllä tämä huoli on tunnistettu ja ja koetan pitää siitä huolen että tämä myös sitten etenee järkevällä tavalla toivottavasti tämä nyt vastasi edes osaan näistä huolista täällä on tullut tosi paljon hyviä asiallisia kysymyksiä en millään ehdi kaikkiin vastata mutta sitähän varten on on sitten valiokuntakäsittely jossa sitten voi asiantuntijoilta kysyä syvällisemmin mitä kaikkia huolia ja ja murheita tässä on mielessä mutta kiitos erittäin asiallisesta keskustelusta
sitten puhujalistalle

arvoisa puhemies työttömyysturvajärjestelmän ensisijaisena tehtävänä on auttaa työllistymisessä ja taata toimeentulo työttömyysjaksolta näiden tehtävien näkökulmasta esityksissä kaksisataayhdeksän ja on paljon hyviä uudistuksia paljon huonoa ja joitakin neutraaleja muutoksia jos kiinnitetään nyt huomiota niihin hankaluuksiin joita nämä paketit pitävät sisällään ensimmäinen ongelma liittyy siihen että ne resurssilisäykset joita te toimistoille nyt annetaan vievät työvoimapoliittista linjaa takaisin massakäsittelyn suuntaan meillä on vuosikausia ollut linjana se että pyritään erottelemaan työttömistä erilaisia ryhmiä erilaisia tarpeita ja sitä kautta mahdollisimman tehokkaaseen työvoimapoliittiseen ohjaukseen

meillä on tosi monenlaisia työttömiä ihmisiä no nyt me menemme juuri päinvastaiseen suuntaan sellaiseen ratkaisuun jossa oletetaan että kaikilla työttömillä on samansuuntainen tarve kolmen kuukauden välein toistuvaan haastatteluun

toinen ongelma mikä tässä esityksessä toistuu ja mikä on vaivannut yhdeksänkymmentä luvulta lähtien meidän meidän työvoimapoliittista järjestelmää on sanktioiden ja vastikkeellisuuden roolin korostuminen pikkuhiljaa vähä vähältä mutta kuitenkin iso trendi on koko ajan samaan suuntaan tämä on jo nyt merkittävä tekijä meidän köyhyyden ja myös lapsiköyhyyden taustalla ja se on myös passivoiva tekijä meidän työttömyysturvajärjestelmässä kahta kautta ensinnäkin sitä kautta että kun sanktioiden pelko on todellinen ihmiset suhtautuvat te toimiston virkailijaan

keskustelua jossa oikeasti voitaisiin miettiä niitä työllistymisen ehtoja vaan sen työttömän näkökulmasta viisain toimintatapa on kertoa mahdollisimman vähän itsestään sellaisia tietoja jotka saattaisivat jollakin lailla johtaa karensseihin tai muihin ikäviin ikäviin toimenpiteisiin

toimeentulotuelle joka puolestaan se tiedetään johtaa siihen että työnhaku passivoituu merkittävästi ja ihmiset joilla periaatteessa säilyy oikeus olla työvoimapalveluiden piirissä valuvat ulos myös muista työvoimapalveluista nämä uudistukset joita näissä paketeissa esitetään eivät myöskään niin kuin eivät ne kymmenet uudistukset jotka minunkin aikanani on jo ehditty työttömyysturvajärjestelmään tehdä helpota niitä kahta isoa ongelmaa joita meidän työttömyysturvajärjestelmässä on nimittäin lainsäädännön monimutkaisuutta se on niin kafkamaisessa tilassa nyt että edes virkailijat eivät siitä selviä saati että työtön siitä ottaisi selvää ja työttömillä toistuvaa mielivallan kokemusta joka johtuu siitä että pelisäännöistä ei saa selvää ja koko järjestelmä on rakennettu

työelämän suuria linjoja silmällä pitäen eikä se kykene huomioimaan huomioimaan ihmisten erilaisia työmarkkinatilanteita tässä tilanteessa ehdottomasti tärkeimmät uudistukset meidän meidän järjestelmään olisivat resurssien takaaminen työttömän tarpeista lähtevään neuvontaan ja toisaalta sitovan ennakkopäätösjärjestelmän luominen epäselviin tilanteisiin työttömyysturvan käytön ja sen ehtojen suhteen työelämässä kuitenkin todennäköisesti meidän tulonsiirtojärjestelmän pohjana olevat kategoriat murentuvat kokonaan eikä ole oletettavaa että kahdenkymmenen vuoden päästä käsitettä työtön on lainkaan samalla tavalla kuin meillä on tänä päivänä se tarkoittaa että

arvoisa puhemies vaikka ministeri lähti pitää antaa hänelle kiitokset ja todeta että hyvillä askelmerkeillä mennään tässä eteenpäin

en ole kaikkiin niin perin pohjin tutustunut joka tähtää nopeampaan työllistymiseen toimettomuuden ja ja sitä kautta syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä työntekijän ja työn kohtaamiseen esityksen mukaan työnhakijan ensimmäinen haastattelu on järjestettävä jo kahden viikon kuluttua työnhaun alkamisesta ellei se ole työnhakijan tilanne huomioiden ilmeisen tarpeetonta työnhaku jatkuisi myös aktiivisessa vuorovaikutuksessa siten että haastattelut järjestettäisiin aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden välein jolloin tarkistetaan työllistämissuunnitelma tämä on minun mielestäni erittäin hyvä jos olisin työtön olisin onnellinen että pääsisin kasvotusten työvoimavirkailijoiden luokse ja yhdessä tänä päivänähän yritetään puhelimella näitä asioita hoitaa mikä ei ole ollenkaan hyvä juttu nykytilanteessa siis työnhakija on saattanut olla kuukausia työnhakijana kohtaamatta työvoimaviranomaisia jolloin työnhakukin voi selvästi passivoitua suunnitelmia tarkistetaan harvoin mitä pidempään työttömyys on kestänyt sitä pienemmällä osalla työnhakijoista on tarkastelujakson aikana päivitetty suunnitelma

esimerkiksi kaksitoista viiva kahdeksantoista kuukautta työttömänä olleista noin viidesosalla suunnitelma on tarkistettu kyseisen aikavälin aikana te toimiston tulisi siis olla enemmän työnvälitystoimisto kuin niin sanottu tempputyöllistämistoimisto tilastot saadaan näyttämään paremmilta kun työnhakijoita juoksutetaan erilaisilla kursseilla jotka harvoin johtavat työllistymiseen työnhaun uusimisen on oltava enemmän kuin pelkkä päivärahan jatkumisen varmistaminen työmarkkinoilta syrjäytymisestä on tehty lainsäädännöllä liian helppoa aktiivinen kanssakäyminen ja työn todellinen etsiminen toivottavasti näillä toimilla tehostuvat julkisuudessa puhutaan negatiivisessa sävyssä työsuhdeturvan heikentämisestä ja työttömyysturvan kiristämisestä pitää kuitenkin muistaa että maan talouden ei saada nousuun suojelemalla työttömyyttä toimeentulo on tietenkin turvattava kaikille mutta kattavien työllistämistoimien ensisijainen tehtävä on saada se toimeentulo työn ja toimeliaisuuden kautta jokaisella työkykyisellä on tarve ja oikeus turvata toimeentulonsa työllä ja se oikeus on jo kirjattu perustuslakiinkin tätä oikeutta hallituksen laajat uudistukset pyrkivät nyt toteuttamaan edellyttäen kuitenkin myös työnhakijalta velvollisuutta aktiivisuuteen

tähän pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen muun muassa palkkatuen joustavammat käyttömahdollisuudet vapaaehtoinen rekrytointikokeilu rekrytointikokeilu ja liikkuvuusavustus ovat hyviä keinoja ja helpottavat sopivan työn löytämistä tai itsensätyöllistämistä yrittäjänä

jollei työmatka kestä kolmea tuntia enempää mutta niin kuin tällä on puhuttu että jos työtön on esimerkiksi yksinhuoltaja tai on lastenhoitoasioita tai tällaista järjestämistä niin minä uskon että tässäkin tapauksessa järjen käyttö on sallittua ettei tosiaan tehdä tämmöisiä

puhemies

moraalisesti korkealla tasolla työskentelevä työvoimaministeri ja tästä lakipaketista voidaan sanoa että nyt on tekemisen meininki vajavaisessa maailmassa ei saada täydellisiä lakiehdotuksia mutta tämä äsken käyty debatti jossa hyvin monessa oppositionkin puheenvuorossa tätä kokonaisuutta kehuttiin todistaa että oikeaan suuntaan ollaan menossa

vanha sanonta tikulla silmään sitä joka menneitä muistelee mutta en malta olla viipymättä hetken tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman vuosissa olen itse sitä ikäluokkaa että voin sanoa että tämä on noin ikäisteni sukupolvikertomus voidaan sanoa että kun yhdeksänkymmentä työttömyys räjähti ja yrityksiä päästettiin konkurssiin niin yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen suomi ei ole ollut entisensä miksi työttömyys räjähti silloin niin järkyttäviin mittasuhteisiin kohtuuttomin kerrannaisvaikutuksin yksi osa sitä oli että niin sanottu velvoitetyöllistämislaki lex leppänen kumottiin todellakin työttömyys riistäytyi hallitsemattomaksi silloin toki työttömyysturva oli paljon nykyistä korkeammalla tasolla ja välttämättä niin suuria toimeentulohuolia ei tullut mutta se jos mikä paljasti sen että työttömyys ole pelkästään toimeentulokysymys vaan työttömyys on myös ihmisarvokysymys yhdeksänkymmentä luvun laman aikana oli paljon ihmisiä jotka salasivat työttömyytensä jopa kaikkein läheisimmiltään jopa omassa perhepiirissä saattoi olla ihmisiä jotka olivat lähtevinään aamulla töihin kuluttivat sitten läheistensä tietämättä aikaa jossakin toisaalla

on todellakin äärimmäisen tärkeää että meidän työvoimahallinnon henkilöt ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita koulutettuja näihin haastatteluihin nimittäin näissä haastatteluissa on suuri mahdollisuus mutta yhtä lailla huonosti toteutettuna voidaan töpeksiä pahemman kerran parhaimmillaan todellakin nämä haastattelijat ovat rinnallakulkijoita sparraajia kannustajia ja etsittäisiin työttömien kanssa yhdessä räätälöityjä malleja jotka loisivat tulevaisuudenuskoa

osa tätä pakettikokonaisuutta on myös palkkatuen jatkaminen ja toki on ollut pitkään niin että erilaiset yhdistykset kolmannen sektorin toimijat voisivat palkata väkeä on on ollut miltei mahdotonta sellaisten yhdistysten palkata väkeä joilla ennestään ei ole palkattuja työntekijöitä mutta hyvin usein jos saataisiin se ensimmäinen työntekijä palkattua tässä koottaisiin sellaista muuta

ja toimintaa mikä jäisi kenties toteuttamatta ja siinä olisi paljon tällaiseen ihmisen virkistykseen ja mielenterveyteen liittyviä asioita että olisi toivottavaa että nämä mahdollisuudet paranisivat

siihen kolmanteen asiaan elikkä työn vastaanottovelvollisuuteen pienemmällä palkalla kuin työttömyyskorvaus tämä on minusta kyllä hyvin epäoikeudenmukaista ja tässä pitää ajatella sitä että mikä tuo työttömyyskorvaus on työttömyyskorvaushan työttömyyskorvaushan jos se on ansiosidonnaisena on kuusikymmentä prosenttia palkasta mikä leikkaa jo perheen toimeentuloa aika lailla ja sitten jos vielä sitä pienemmällä rahalla täytyy lähteä töihin niin ei siitä enää jää käteen yhtään mitään meillä on olemassa sellainen kuin työssäkäyntialue se on tehty lakiin ihan sen takia että ei tulisi tämmöisiä hyvin epäinhimillisiä työmatkoja joita kukaan ei pysty oikeasti tekemään tai ei jaksa tehdä sataa kilometriä tai sataaviittäkymmentä kilometriä työssäkäyntialue on kahdeksankymmentä kilometriä ja sen pystyy ehkä kohtuullisesti tekemään mutta kun nyt sanottiin jopa näin että työssäkäyntialuekaan ei ole enää raja vaan voidaan määrätä töihin pitemmälle kuin mitä työssäkäyntialue on ja pienemmällä palkalla kuin mitä työttömyysturva on niin tässä kohdassa minä kyllä on inhimillisyys että jonkinlainen roti pitää näissäkin asioissa olla sitten toinen asia jota ihmettelen on tämä autonkäyttöpakko ymmärrän kyllä että töissä käydään autolla hyvin usein mutta jos pitää käydä autolla töissä kahdeksankymmenen kilometrin päässä niin kuka maksaa bensat kuka huolehtii siitä että pystyy käymään niin kaukana töissä ja huolehtimaan sen auton kulut ja muut ja entäs sitten jos kotona on toinen osapuoli joka työllistetään vastaavalla tavalla niin kuka sen auton saa autoja ei voida kuitenkaan keskeltä panna kahtia että ota sinä vasen puoli minä otan oikean puolen vaan yksi ihminen käyttää sitä samaa tämä on semmoinen kohta missä hallituksen olisi syytä vielä miettiä ja mahdollisesti perua nämä koska tässäkin paketissa on näitä parempiakin asioita jo esitelty

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

sen vuoksi on tehtävä politiikkaa jolla tuetaan työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä toinen taso on sitten se että jos ihminen on työikäinen ja työkykyinen niin meidän on pyrittävä kaikin tavoin mahdollistamaan hänelle se että hän voi osallistua työelämään ja hänellä on myös velvollisuus osallistua työntekoon jos työtä on tarjolla mitä tähän yleisempään ulottuvuuteen ensin tulee eli sen tiedostaminen että kaiken taloudellisen hyvinvoinnin perustana on työnteko ja yrittäjyys tämäkään ei aina ole kaikille itsestään selvää vasemmalla usein ajatellaan että kyllä sen taloudellisen hyvinvoinnin perustana on verotus mutta eihän viime kädessä taloudellinen hyvinvointi perustu verotukseen vaan verotus on ainoastaan keino millä osa työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tuleekin käyttää myös yhteiseksi hyväksi

onkin välttämätöntä että hallitus pitää kiinni tästä työlinjasta jotta se myönteinen kehitys joka on nähty saa jatkoa on tunnustettava meidän kaikkien että nyt

esityksissä on kyse juuri tästä on erittäin tärkeätä että hallitus panostaa työttömien avustamiseen työhön pääsemisessä nykyistä paremmin on tärkeätä että viranomaisilla on mahdollisuus nykyistä paremmin ottaa koppi työttömästä ihmisestä ja pyrkiä auttamaan häntä kiinni työhön siinä mielessä nämä haastattelut vähintään kolmen kuukauden välein ja sitä kautta tapahtuva työttömän ihmisen auttaminen ja ohjaaminen

totta kai pitää myös olla riittävät voimavarat näiden haastattelujen ja siihen liittyvän neuvonnan ja auttamisen hoitamiseen asiassa on myös se vähemmän yksimielinen puoli eli se että työttömän työnhakijan on myös oltava valmis ottamaan vastaan tarjolla olevaa työtä

lisää niin vähän hänen käytettävissä olevia tulojaan että tämän vaihtoehdon valitseminen ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole mielekästä ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista vaikka lähtökohtana totta kai on se että työttömän on otettava vastaan tarjolla olevaa työtä täällä edustaja tolppanen juuri äsken arvosteli tätä ajattelua sanomalla että sellaisen vaatiminen että työttömän ihmisen pitäisi ottaa vastaan sellaistakin tarjolla olevaa työtä josta palkka on pienempi kuin hänen työttömyyskorvauksensa

hyvin epäoikeudenmukaista ja jopa epäinhimillistä ja hän vielä kertoi että jos tähän velvoitetaan eli menemään työhön jota on tarjolla niin eihän siitä jää käteen mitään eli suomeksi sanottuna edustaja tolppanen sanoi että ihmisellä on varaa olla työtön mutta hänellä ei ole varaa mennä töihin no tämähän on täysin nurinkurinen tilanne emmekä me sellaista tilannetta saa sallia kyllä ihmisen on mentävä töihin jos sopivaa työtä on tarjolla meillä on kolmen kuukauden ammattisuoja ja sen jälkeen on otettava vastaan tarjolla olevaa sopivaa työtä tämä on aivan oikea vaatimus koska jos ihminen on kokonaan työtä vailla silloin hänen toimeentulonsa perustuu kokonaan muiden tekemään työhön mutta jos hän ottaa työtä vastaan niin silloin hänen toimeentulonsa perustuu ainakin pääosin hänen omaan työhönsä ja tämä on tietysti moraalisesti oikein ja kaikin puolin yleiseltä kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista

silloin paikalla kun tätä problematiikkaa täällä käsiteltiin on aivan selvä että työtä pitää ottaa vastaan ja se on järkevää erityisesti työttömänä olevan kannalta ja ei ei varmaan täällä kukaan usko että tämä sinänsä olisi ongelma ongelma on se kun nyt sitten muutetaan myöskin niitä rajoja joitten puitteissa tätä tarjottua työtä pitää ottaa vastaan täällä oli

asuu tampereella ja töitä tarjotaan helsingistä niin se on näiden uuden säännösten mukaan sitten otettava vastaan jos työstä saatava palkka on noin tuhat euroa pelkkiin junalippuihin kuluu jo viisisataa euroa jotta tämä henkilö tai hänen perheensä tulisi toimeen on sen lisäksi haettava myös toimeentulotukea ja tämä ei kai voi olla kauhean järkevää tässä tilanteessa mutta ilman muuta työ on tärkeä meille jokaiselle

mainita että kun tässä useammassa puheenvuorossa ihan perustellusti kannettiin huolta siitä miten työvoimahallinnon virkailijat selviävät tästä taakasta kun väkeä on vähennetty niin tämä on perusteltu kysymys ja ja hyvin valitettava surullinen asia on se että yhdeksänkymmentä luvulta lähtien meidän työvoimahallintoamme on ajettu alaspäin täällä verrattiin resursseja moneen kertaan tanskaan ja ruotsiin silloin kahdeksankymmentä luvun lopulla kun resurssit suomessa olivat vielä paljon laajemmat niin ne olivat silloinkin paljon pienemmät kuin kuin olivat ruotsissa tai tanskassa mutta silloin sanottiin kyllä että kaksi asiaa suomessa toimii parhaiten maailmassa suomessa on maailman paras kirjastolaitos ja suomessa on maailman paras työnvälitysjärjestelmä kirjastolaitoksen osalta tämä ehkä pitänee edelleen paikkansa mutta todellakin työvoimahallinnon alasajo on on hyvin hyvin murheellinen asia ja erityisesti nuorten kohdalla ei ole hyvä asia että paljon palveluita siirretään nettiin ja ja ei tapahdu oikeaa kohtaamista sikäli minä näen tämän tämän erittäin myönteisenä asiana joka mahdollistaa kohtaamisen kunhan se todellakin hoidetaan hyvin ja ja virkailijat ovat koulutetut ja valmennetut tähän

arvoisa rouva puhemies jatkan oikeastaan siitä mihinkä edustaja kivelä jäi on hirvittävän tärkeää että nämä kohtaantumiset ovat aitoja eikä vain rasti ruutuun että henkilö on käynyt ja olemme käyneet nämä ja nämä asiat läpi mutta sisältöä ei ole nyt tämä resurssipuute ilmeinen ja minkä kyllä ministerikin tunnusti ja hän on todennut että nyt näillä resursseilla tämän läpivieminen on täysin mahdotonta niin että siellä on asiaperusteita jotta voidaan katsoa että tällä henkilöllä on näitten kolmen kuukauden tapaamisten jälkeen mahdollisuus paremmin työllistyä tai ohjautua sellaiseen koulutukseen jonka kautta voidaan sitten jatkossa työllistyä on hirvittävän tärkeätä huomata että alueelliset erot ovat todella suuret kolmen kuukauden välin kohtaantuminen jos ei ole tarjolla yhtään avointa työpaikkaa

perusteena ollut tässä hallituksen esityksessä että avoimet työpaikat ja työttömät kohtaantuvat mutta on alueita missä ei niitä avoimia työpaikkoja olekaan siinä mielessä hieman ristiriitainen on tämä tilanne että nyt tavallaan täältä koulutuspuolelta leikataan rahoja sitten tämän työllistämisrahan korvikkeeksi tarkoitettuun aktiivityöllisyyteen kun pitäisi nimenomaan olla mahdollista että

sitä ongelmaa jos juuri siltä siltä sektorilta mille pitäisi kouluttautua leikataan rahaa

arvoisa herra puhemies tässä on esillä todella tärkeä lakikokonaisuus joka liittyy kilpailukykysopimukseen minusta kilpailukykysopimus sinällään oli tärkeä ja myönteinen asia suomelle se ja saa investointeja liikkeelle niin kuin nyt vähän jo nähdään mutta myöskin tässä on kysymys siitä että todella siirrytään aktiivisempaan työllisyyspolitiikkaan vasemmistolaisen vanhan passiivisen työvoimapolitiikan sijasta että työttömiä kohdataan on totta kai hyvä asia se että näin aktivoidaan muun muassa starttirahaa ja osin työttömyysturvaa viedään nimenomaan aktiivisemman työvoimapolitiikan suuntaan me todella tarvitsemme suomeen ne satakymmentätuhatta työpaikkaa jos ja kun turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa ja siinä mielessä toivoisin todella että hyvin laajalla rintamalla eduskunnassa ollaan nyt etenemässä

varata p painikkeella
arvoisa herra puhemies vielä lyhyesti edustaja myllykoskelle sanon että on totta että alueelliset erot ovat suuria ja on alueita missä työpaikkoja ei ole tarjolla samalla tavalla jossain muualla silti luulen että voimme olla yksimielisiä siitä että on työttömän henkilön kannalta positiivinen asia että hänet kohdataan vähintään kolmen kuukauden välein ja hänen kanssaan yhdessä mietitään sitä mitä sellaisessa tilanteessa hänen osaltaan voidaan tehdä ja olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä että tällöin esimerkiksi uudelleenkouluttautuminen on yksi tärkeä vaihtoehto ja totta kai niitä koulutuspaikkoja silloin tarvitaan

on otettava vastaan tarjolla olevaa sopivaa työtä tämä on tärkeä periaatteellinen kanta koska jos työtön ottaa vastaan tarjolla olevaa sopivaa työtä silloin hän pääosin itse huolehtii omasta toimeentulostaan ja muut työntekijät huolehtivat vain pieneltä osin hänen toimeentulostaan

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz me olemme täsmälleen samaa mieltä on parempi kohdata kolmen kuukauden välein kuin olla kohtaantumatta puoleentoista vuoteen hallitukselle tästä linjauksesta on pakko antaa kiitosta koska tämä on inhimillisempää ja työllistävämpää politiikkaa en tiedä mistä edustaja ala nissilä sai vasemmistolaisen passiivisen työllisyyspolitiikan kannattaa ehkä selata sitä historiaa että kuka on silloin hallituksessa ollut kun näitä työttömyysturvajärjestelmiä on tähän maahan luotu ehkä se kivi löytyy sieltä omastakin kengästä ja kannattaa silloin katsoa rohkeasti peiliin ja tunnustaa syntinsä jos se sille tuntuu

kolmekymmentä vuotias tutkinnosta valmistunut opiskelija eli annamme ensimmäisenä vuonna kaikki sosiaalivakuutukset ja sosiaalisen turvaamisen maksut työnantajille maksutta eli sadan prosentin alennus ensimmäisenä vuonna toisena vuonna seitsemänkymmentä prosenttia seuraavana vuonna kolmekymmentä prosenttia madalletaan sitä kynnystä niin että se on kaikille yrityksille mahdollista me haluamme olla mahdollistamassa työttömien työllistymistä ja olemme aktiivisuuden kannalla luomassa niitä edellytyksiä
arvoisa puhemies tuohon aktiiviseen työllistämiseen pitää huomioida sekin asia että vaikka hallituksen tavoite on se se työllisyysaste mikä on noin satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa niin pitää muistaa että meille jää vielä erittäin paljon pitkäaikaistyöttömiä ja ja muita työttömiä joitten työllistämiseen tarvitaan työllistämisvaroja minulle työllistäminen on ennen kaikkea aktiivitointa millä työllistetyn ihmisen halua pysyä työelämässä mukana hänen työkuntoaan ja ammattitaitoaan ja

ovat kaikki mielestäni aktiivitoimenpiteitä se ei ole mitään temppua vaan se on sitä että siitä ihmisestä huolehditaan se on erittäin tärkeä yksi työllisyysnäkökulma millä asioita pitää täälläkin viedä eteenpäin

arvoisa puhemies todellakin minusta vastaan tässä äsken käytettyyn puheenvuoroon suomessa on siirrytty aktiivisempaan kauteen kun minä katson viime vaalikautta noin laajalti niin elettiin paljon tekemättömyyden aikaa verojen kiristyksen aikaa tuli satatuhatta uutta työtöntä nyt todella on tekemisen meininki monella tavalla strateginen hallitusohjelma joka tähtää tähän muutokseen ja näemme että ensimmäisiä merkkejä on on olemassa työllisyys ja talouskasvu on on alkanut työllisyystilanne alkaa parantua ja se luo luottamusta suomen talouteen luottamus on erittäin tärkeää että syntyy investointeja ja niin edelleen tämä on osa osa tätä tekemisen meininkiä myöskin nämä aktiiviset työllisyystoimet ole kyllä ennen ennen nähnyt että todellakin työttömyysturvan perusosaa voitaisiin käyttää palkkatuen starttirahan ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen

kun meillä ei ole rahaa sitä muuten rahoittaakaan se loisi loisi tällaista uudenlaista aktiivisuutta jota me todellakin työllisyyspolitiikassa myöskin tarvitsemme totta kai perusta tulee yrityksistä ja yritysten toiminnasta ja ja investoinneista joita minä erityisesti toivon toivon nyt kun tuolla meillä päin saatiin neljä laivatilausta yhdessä kuukaudessa melkein miljardi per kappale myöskin biotalous puunjalostusteollisuus vetävät matkailussa meillä on paljon mahdollisuuksia nyt on tärkeää saada nämä investoinnit liikkeelle ja on antaa täältä signaaleja että suomessa siirrytään aktiivisempaan politiikkaan ja tekemisen meininkiin arvoisa puhemies

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva asia viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta ja lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta ja koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä elikkä monia tärkeitä asioita nämä viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun eussa yhdeksänkymmentä luvulla ja taustalla oli tarve lisätä koulutusjärjestelmien ja tutkintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja edistää myöskin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista elinikäisen oppimisen hengessä ja korostaa oppimistulosten merkitystä koulutuksen järjestämisessä tämä viitekehys tukee myöskin koulutusjärjestelmän kehittämistä ja sen avulla voimme tunnistaa oman koulutusjärjestelmämme vahvuudet ja kehittää niitä myöskin puutteita mitä meidän järjestelmässämme on on todella hyvä asia että tämä asia nyt vihdoin tulee eduskuntaan ja odotan kovasti sen käsittelyä tuolla valiokunnassa
puhemies niin tämähän on todellakin esitys joka on vissiin jo pariinkin kertaan rauennut aikaisemmilla eduskuntakausilla koulutus eu todellisuudessa on kansallisesti päätettävissä oleva asia mutta aina ajoittain on niin kuin hivuttamalla sellaisia pieniä signaaleita että komissio haluaisi ottaa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä myös itselleen aktiivisempaa roolia kansainvälistyvässä maailmassa tämä viitekehyskysymys on erittäin hyvä juuri tämän vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta plus sitten liittyen myös siihen että todellakin korjattaisiin näitä koulutusjärjestelmässämme olevia puutteita myös minä edustaja elorannan tapaan odotan odotan tätä valiokuntakäsittelyä koulutusvaliokunnassa sivistysvaliokunnassa itse vähän ihmettelen että tällaisista tutkintokokonaisuuksista tästä puuttuvat kirkolliset ammatti ja virkatutkinnot tein itsekin aikoinaan hyvin paljon työtä tutkinnon eteen ja katson suorittamani tutkinnon kuuluvan siihen kategoriaan kahdeksan eli sinne korkeimmalle sinne lisensiaatti tohtori ja ja yleisesikuntaupseeritasolle toivottavasti tähänkin asiaan tulee jonkinlainen selvyys valiokuntakäsittelyssä kiitokset

arvoisa puhemies äskeinen keskustelu tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä oli myönteinen uutinen koulutuksen kentällä ja sitä on ehdottomasti myöskin seuraava uutinen joka erityisesti lämmittää lapsiperheitä

perheiden maksut siis laskevat muutos helpottaa aivan erityisesti pienituloisia yksinhuoltajaperheitä joiden maksut alenevat tai jopa poistuvat kokonaan moni lapsiperhe elää tiukilla lapsen saaminen sijoittuu elämässä hetkeen jolloin monia elämän peruspilareita vasta rakennetaan usein ollaan työuran alussa ehkä vasta opiskellaan hankitaan koti auto huonekaluja lastentarvikkeita säästöjä ei useinkaan vielä ole otetaan lainaa ja lasketaan euroja

laskea jopa kahdeksallakymmenelläviidellä eurolla kuukaudessa tämä edistää työllisyyttä ja tasa arvoa sekä helpottaa lapsiperheiden taloustilannetta kohtuulliset varhaiskasvatusmaksut tukevat perheellisten mahdollisuuksia työssäkäyntiin sekä lisäävät kannustimia ottaa työtä vastaan enimmäismaksuihin ei esitetä korotuksia korkein maksu on kuten nykyäänkin kaksisataayhdeksänkymmentä euroa ja niin sanottu nollamaksuluokka säilyy eli kaikkein pienituloisimmille varhaiskasvatus on edelleenkin maksutonta kuntien luomia varhaiskasvatuksen aikaan suhteutettuja esimerkiksi tuntiperusteisia asiakasmaksumalleja voidaan edelleen käyttää käyttää ja kehittää arvoisa puhemies jatkossa yhä useammalla lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta monin tavoin tutkimusten mukaan siihen osallistuminen esimerkiksi ehkäisee syrjäytymistä tasaa kotitaustaeroja ja tukee myöhempää oppimista tämä esitys antaa yhä useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua pedagogisesti vahvaan laadukkaaseen jatkuvasti kehittyvään varhaiskasvatukseen

arvoisa herra puhemies haluan lämpimästi kiittää ministeri grahn laasosta siitä että tämä esitys on olen vakuuttunut siitä että kun ministeri on joutunut hallitusohjelmassa yhdessä sovittuja hankalia säästöesityksiä puolustamaan niin on varmasti ministerillekin mieluisa tehtävä ehdottaa myös tällaista muutosta joka on pienituloisten lapsiperheiden kannalta hyvin tervetullut edellisessäkin keskustelussa puhuttiin kannustinloukuista kannustinloukku siis tarkoittaisi tilannetta jossa ihmisen ei kannattaisi ottaa työtä vastaan tai työssä olevan ihmisen kohdalla tilannetta jossa hänen ei juurikaan kannattaisi ottaa uutta

haasteellisempaa työtä vastaan vaikka siitä maksettaisiin jonkin verran enemmän ehkä

juuri pienituloisten lapsiperheiden kohdalla syntyy kaikkein pahin kannustinloukku jossa kannustinloukkuun vaikuttaa itse asiassa kolme elementtiä jos ihminen siirtyy työelämään hänen tulonsa paranevat eli hänen verotuksensa kiristyy toisaalta kun ihminen siirtyy työelämään ja tulot paranevat niin asumistuki usein pienenee tai poistuu ja kolmanneksi kun ihminen siirtyy sosiaaliturvan varasta työelämään ja tulot paranevat niin pienituloisten lapsiperheiden kohdalla seurauksena on usein vielä päivähoitomaksujen nousu tämä nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on todella hyvä ja perusteltu esitys koska pienentäessään pienituloisten lapsiperheiden päivähoitomaksuja tämä esitys on osaltaan lieventämässä näiden perheiden kannustinloukkuja ja tekemässä työnteosta aina kannattavaa

arvoisa puhemies lapset aloittavat koulunkäynnin yhä erilaisemmista taustoista lapsiperheköyhyyskin on yhä useamman lapsen arkea

prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen kun ruotsissa osallistuminen on on lähes yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia ranskassa jopa sadannen onkin selvää että varhaiskasvatukseen osallistumisastetta myös meillä suomessa pitäisi nostaa paras tapa tämän saavuttamiseksi olisi tarjota kaikille yli kolme vuotiaille maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus samaan tapaan kuin esiopetuskin meillä tarjotaan näin tehdään jo joka toisessa eurooppalaisessa maassa

varhaiskasvatukseen osallistuminen tulee tällä tavoin nostaa eurooppalaiselle tasolle myös meillä suomessa arvoisa puhemies sijoittamalla lapsiin sijoitamme samalla tulevaisuuteen kaikkein tuottavin sijoitus on alle kouluikäisten kohdalla sillä euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa oecdn mukaan seitsemän euron hyödyn on aika lyhytnäköistä että päiväkotiryhmien kokoa on kasvatettu nyt sillä tavalla että kolmen aikuisen ryhmässä voi jatkossa olla kaksikymmentäneljä lasta aiemman kahdenkymmenenyhden lapsen sijasta ja osapäivälapsia jopa kolmekymmentäkolme hallitus on mahdollistanut myös kokopäivähoidon rajoittamisen niiden lasten osalta joiden toinen vanhempi on kotona on kuitenkin hyvä ja iloinen asia että tämä jo aikaisemmin eduskuntaan tuotu päivähoitomaksujen nostaminen on nyt poistettu tämä on hyvä päätös on oikein hienoa että hallitus on kuunnellut oppositiota ja oppositiota ja muuta ympäröivää yhteiskuntaa tässä asiassa tästä voimme todellakin iloita yhdessä yhdessä kiitokset siitä

voi pyytää p painikkeella
arvoisa puhemies varhaiskasvatusmaksuista on puhuttu kuluneen vuoden aikana erittäin paljon ja olen erittäin iloinen siitä lopullisesta muodosta mihin tämä esitys taipui

esityksessä päivähoitomaksut laskevat eivätkä nouse nyt pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksuihin tulee helpotuksia tällä kieltämättä on erittäin suurtakin merkitystä sen suhteen miten kannattaa pienituloisena lähteä vaikkapa sitten työelämäänkin myös osa aikaisen varhaiskasvatuksen maksu porrastetaan siten että jos varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan kaksikymmentä tuntia viikossa olisi maksu kuusikymmentä prosenttia kokoaikaisen maksusta eli enintään sataseitsemänkymmentäneljä euroa kokoaikaista maksua peritään vähintään kolmenkymmenenviiden viikkotunnin varhaiskasvatuksesta jos tuntimäärä kolmenkymmenenviiden välillä voi kunta suhteuttaa maksun toteutuneeseen aikaan muutenkin ihan varmasti laajoissa määrin ympäri suomen ollaan menossa siihen tuntiperusteiseen maksujärjestelmään josta on erittäin hyviä kokemuksia ympäri maan tämä on mukava lakiesitys niiden monien vaikeiden ja kiristävien toimien joukossa toki voi miettiä myös sitä progressiota vielä jatkoakin varten lisää mutta tässä vaiheessa täytyy kyllä antaa opetusministerille kiitoksia sitten että tämä lopulta taipui tällaiseen muotoon sekin että

kompensoidaan kiinteistöveron kautta on ihan kohtuullisen luova ratkaisu kiitoksia tästä tästä esityksestä tämä todellakin helpottaa monien pienituloisten arkea ja tilannetta että saadaan myös lapset erittäin hyvään varhaiskasvatukseen

puhemies minäkin hyvin mielelläni yhdyn täydestä sydämestäni kiitoksiin että olemme tässä vaiheessa että tämä lakiesitys on on

ja pöydällämme vaikka tähän liittyvä prosessi ei välttämättä kovin korkeita tyylipisteitä ansaitsekaan että tässä matkalla nyt kaikkea sälää valitettavasti oli mutta kokonaisuutena kysymyksessä on kädenojennus lapsiperheille erityisesti taloudellisesti tiukoilla oleville perheille alemmissa tuloluokissa maksut alenevat mikä on tietysti hieno asia ja niin kuin ministeri aivan oikein totesi juuri elämän ruuhkavuosina kun lapsia ilmestyy tehdään hankintoja kotiin liittyen ja kaikkea välttämätöntä taloudellisesti ollaan kovin tiukilla se on työmarkkinajärjestöjen asia ja kokonaan toisen epistolan paikka mutta aina välillä tulee mietittyä kuinka oikeudenmukainen ratkaisu olisi jonkunlainen tarvepalkkaus että tällaisia käytäntöjä noudatettaisiin enemmän mutta todellakin meillä on sinänsä jo laadukas varhaiskasvatusjärjestelmä olemassa meillä on korkeatasoiset opettajat hyvällä ammattietiikalla toimivat opettajat ja muu henkilökunta mutta varhaiskasvatukseen osallistuu meillä todellakin vähemmän kuin monissa verrokkimaissa tässä suhteessa meillä on on kehitettävää kyllä minä yhtäältä heitän palloa myös lasten vanhemmille huoltajille että pitää rohkeasti vaatia monipuolisempaa ja entistä laadukkaampaa ja sisältörikkaampaa varhaiskasvatusta

arvoisa herra puhemies suomessa on nyt laadukas varhaiskasvatus mutta toivottavasti myös tulevaisuudessa tämä hallituksen esitys asiakasmaksujen tulevaisuudesta on erittäin hyvä kompromissi sille vaihtoehdolle että että olisi jouduttu nostamaan asiakasmaksuja hallituksessa on tärkeää nähdä varhaiskasvatus laajasti niin että on erilaisia hoiva ja hoitomuotoja valittavina perheiden kulloisenkin tilanteen mukaan tämä olkoon mahdollisesti tämän hallituskauden aikana varhaiskasvatusuudistuksen prinsiippi numero yksi on tärkeää muistaa että kunnat itse päättävät loppuviimein näiden asiakasmaksujen suuruudesta ja on tärkeää että me pohdimme varhaiskasvatuksen reaaliaikaista tuntiperusteiseen asiakasmaksuun siirtymistä kaikin osin niin että se perheen koko tulorajat ja käytettävä aika näkyvät siinä asiakasmaksussa aidosti ja oikeasti

vain ja ainoastaan varhaiskasvatus perheen ulkopuolella on tärkeää että meillä on erilaisia hoiva ja hoitomuotoja yksi hallituksen esityksen tärkeimmistä asioista on myöskin se että että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät tämä tuo liikkumavaraa perheiden taloudelliseen arkeen erityisesti yksinhuoltajia on muistettu ja myöskin sisaralennukset on otettu huomioon ja nollamaksuluokka säilyy

arvoisa puhemies kuten edustaja zyskowicz aiemmin totesi tässä keskustelussa niin eduskunnassa on tosiaan tällä viikolla puhuttu paljon kannustinloukuista ja työn vastaanottamiseen liittyvistä esteistä tämä hallituksen esitys joka nyt sisältää päivähoitomaksujen alennuksen pienituloisilta perheiltä on erittäin merkittävä askel oikeaan suuntaan kuten esityksen perusteluista ilmenee niin perheen päivähoitomaksut laskevat noin kuudellakymmenellä eurolla kuussa niissä yksi tai kaksilapsisissa yksinhuoltajaperheissä joissa huoltajan bruttotulot ovat noin kaksituhattakaksisataa euroa kuukaudessa kuten edustaja kivelä sanoi niin tämä esitys on erittäin merkittävä kädenojennus monelle työssä käyvälle ja edistää omalta osaltaan myös tulevia työllistämisedellytyksiä kun palkalla on helpompaa tulla toimeen myös suurituloisemmissa yksinhuoltajaperheissä päivähoitomaksut alenevat pääsääntöisesti jonkin verran ja pieniä maksualennuksia on tiedossa myös pienituloisille perheille joissa on kaksi työssä käyvää vanhempaa yksi lapsi huomionarvoista on sekin etteivät maksut nouse missään tuloluokassa kun otetaan lisäksi huomioon esimerkiksi ensi vuoden talousarvioesitykseen liittyvät tuloveronalennukset niin paranee monen pienituloisen lapsiperheen ostovoima varsin merkittävästi kunnat voivat tietysti jatkossa myös päättää periä päivähoitomaksuja jotka ovat pienempiä kuin laissa määritellyt enimmäismaksut arvoisa puhemies kuten monet aiemmatkin puhujat tässä keskustelussa niin esitän myös omasta puolestani hallitukselle lämpimät kiitokset tervetulleesta lakiesityksestä joka on osoitus lapsiperheystävällisestä politiikasta

arvoisa herra puhemies

että se ei lähtenyt toteuttamaan alkuperäistä esitystään korottaa varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiakasmaksuja vaan vaan muutti linjansa ja ja on nyt hyvällä tavalla kohdistanut

nimenomaan pienituloisille lapsiperheille

päivähoidosta joka tietenkin on osa tätä asiakasmaksulainsäädäntöä laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia sen lisäksi että se tukee kouluvalmiuksia ja elinikäistä oppimista erityisen vaikuttava keino ehkäistä syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono osaisuutta varhaiskasvatus tasaa lasten lähtökohdista johtuvia eroja ja luo mahdollisuuksien tasa arvoa valtiovarainministeriölle vuonna kaksituhattakolmetoista laatimassaan selvityksessä professorit jorma sipilä ja eva österbacka korostivat että kansainvälisissä tutkimuksissa varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseksi

epäoikeudenmukaista ja eriarvoistavaa että hallitus on kuitenkin rajannut lasten subjektiivista tasa arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen hallitus on jakanut lapset eriarvoiseen asemaan sen mukaan mikä on heidän vanhempiensa elämäntilanne subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen voi johtaa tilanteeseen jossa perheille tarjotaan osa aikaista palvelua väljemmin ehdoin ryhmäkoot ovat tällöin suuremmat henkilöstön kelpoisuusehdot väljemmät ja esimerkiksi ruokailu voi puuttua meillä on tästä jo kokemuksia eri puolilla suomea subjektiivinen päivähoito oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille sillä se tutkimusten mukaan tasaa ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa arvoisuutta sekä toimii ennaltaehkäisynä olemassa olevien ongelmien syvenemiseen tästä syystä se että hallitus nyt helpottaa pienituloisten työssä käyvien vanhempien mahdollisuutta saada lapsille päivähoitoa entistä edullisemmin on sinällään hyvä asia mutta tämä ei kuitenkaan kohdistu kaikille yhdenvertaisesti tasa arvoisesti

varhaiskasvatuspalveluiden merkityksestä ja vaikuttavuudesta siinä todetaan muun muassa että edullisuus on keskeinen palveluiden saatavuuteen liittyvä tekijä tämä koskee etenkin niitä lapsia joilla on eniten palveluiden tarvetta kuten usein esimerkiksi pienituloisten perheiden lapsilla enemmistö euroopan maista tarjoaa lapsille vähintään yhden vuoden maksutonta varhaiskasvatusta ennen oppivelvollisuuden alkua noin puolessa euroopan maista varhaiskasvatus on ilmaista kolme vuotta täyttäneille lapsille aina oppivelvollisuuden alkuun saakka suomessa asiakasmaksut ovat huomattavasti korkeampia kuin euroopassa keskimäärin ja suomi on poikkeus euroopassa

sillä se ei tarjoa maksutonta varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille myös ruotsi johon me usein vertaamme itseämme tarjoaa maksutonta varhaiskasvatuspalvelua viisitoista tuntia viikossa jokaiselle lapselle riippumatta siitä ovatko perheen vanhemmat työelämässä vai eivät tästä syystä toivon myös itse että me täällä lähtisimme yhdessä kehittämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksumallia eurooppalaiseen suuntaan vaikka vaiheittain ja vastaavalla tavalla kuin ruotsissa ja euroopassa siirtyisimme maksuttomaan varhaiskasvatukseen kolmesta vuodesta alkaen
arvoisa herra puhemies haluan yhtyä niihin puheenvuoroihin joita esimerkiksi edustajat kivelä vehkaperä ja nyt edustaja kiljunen ovat pitäneet siitä että suomessa on aivan erinomainen lasten varhaiskasvatusjärjestelmä ja lapsemme saavat todella hyvää hoitoa ja kasvatusta nykyisessä järjestelmässä näissä päiväkodeissa on myös mielestäni hieno asia että eduskunta on yksimielisesti tässä keskustelussa kiittänyt tätä hallituksen hyvää esitystä toisaalta ei täällä salissa näytä ketään esimerkiksi vihreätä tai vasemmistoliittolaista olevankaan he ovat tietysti tuolla somessa viestimässä sitä miten sipilän hallitus kaikissa käänteissä hakkaa lapsiperheitä ja vie lapsilta tikkaritkin suusta

edistetään tasa arvoa ja myös edistetään naisten työelämään osallistumista ja näiltä pohjilta hallitus on ymmärtääkseni käynnistämässä valmistelua joka johtaa perhevapaiden uudistamiseen tähän ainakin pääministeri sipilä viittasi viime sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla toisaalta myös hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että hallitus tarkastelee kriittisesti kaikkia niitä järjestelmiä jotka merkitsevät sitä että työikäiset ja työkykyiset ihmiset olisivat pitkään poissa työelämästä toivotan tälle perheuudistusvalmistelulle menestystä

arvoisa herra puhemies todella eun komission raportin mukaan varhaiskasvatuspalveluiden edullisuus on keskeinen palveluiden saatavuuteen liittyvä tekijä ja tämä koskee etenkin niitä lapsia joilla eniten on palveluiden tarvetta ja juuri näitä pienituloisempien perheitten lapsia tämä hallituksen esitys todella helpottaa pienituloisten perheiden lasten varhaiskasvatukseen pääsyä ja se on erinomainen asia yhdyn myös näihin lukuisiin kiitoksiin tässä salissa joita olemme kuulleet tämä on erinomainen esitys

tämä esitys nimenomaan helpottaa kahden ja kolmen hengen perheitä alentaa maksuja ja sitten parantaa työnteon kannustimia näiden perheiden osalta edustaja vehkaperä otti esille tuntiperusteisen laskutuksen ja tästähän on hyviä esimerkkejä olemassa suomessa nämä kokeilut eri kaupungeissa olisi hyvä ottaa huomioon tulevissa muutoksissa ja ja ehkäpä siirtyä yleisestikin suomessa tuntiperusteiseen laskutukseen esimerkiksi liperistä on hyviä esimerkkejä siitä kuinka aivan merkittäviä rahasummia on säästetty tällä tuntiperusteisella laskutuksella tämä parantaa tasa arvoa ja kuten tässä on todettu laadukas varhaiskasvatus meillä on suomessa onnenamme ja tämä on myös satsaus suuresti varhaiskasvatukseen varmastikin tiedämme hyvin kuinka pieni summa varhaiskasvatukseen tuo suuria moninkertaisia summia taas sitten sitten toisaalla tämä on hyvää terveys sosiaali liikunta koulutus ja alkoholipolitiikkaa samalla kun satsaamme varhaiskasvatukseen

arvoisa herra puhemies parin tunnin ajan ennen tätä keskustelua keskusteltiin työllistymisestä ja viitattiin monta kertaa näihin kannustinloukkuihin ja nyt meillä tässä sitten yhtä kannustinloukkua täällä pienennetään eli annetaan mahdollisuus siihen että pienituloisissa perheissä voidaan tehdä se valinta että lähtee töihin ja laittaa lapsen sitten tuonne varhaiskasvatuksen palveluihin mutta minä korostan sitä että perheillä pitää olla aito valinnanmahdollisuus hoidetaanko lasta kotona ja osallistutaan sitten avoimiin toimintoihin vai viedäänkö lapsi sitten päiväkotiin itse olisin kyllä halunnut aikoinaan olla enemmän lapsen kanssa kotona mutta se ei ollut mahdollista tämä on kuitenkin aivan loistava kädenojennus nyt lapsiperheille pienituloisimmille lapsiperheille kun tiedetään että talouden reunaehdot ovat sangen tiukat niin nytten tulee tällainen tällainen kädenojennus ministeri on varmasti iloinen tästä kun sai sai esitellä tällaisen ehdotuksen mutta kyllä sivistysvaliokunnan jäsenenäkin olen riemumielin tätä esitystä sitten siellä kuuntelemassa

ne aikaisemmat vastaavaan asiaan mitä me muutamia kuukausia sitten kävimme läpi olivat sangen surullisia mutta se minua vähän hämmästyttää että miksi se nähdään niin suurena ongelmana että joku esitys viedään takaisin

hallituksen esitys on nyt tässä lähetekeskustelussa tarkoituksenahan on edistää varhaiskasvatuksen saatavuuksia kuten täällä on kuultu maksuja alentamalla maksut määräytyvät edelleen perheen koon tulojen ja varhaiskasvatusajan perusteella ja mikä mukavaa hallitus yksimielisesti on sitä mieltä ollut että pienituloisten maksuja lasketaan toisesta lapsestahan maksu olisi enintään yhdeksänkymmentä prosenttia ensimmäisen lapsen kokonaisaikaisesta maksusta ja toisen lapsen enimmäismaksu olisi enintään kaksisataakuusikymmentäyksi euroa hallituksen

kolmen hengen perheiden tulorajoja nostetaan sitten katsoin että tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä seitsemälläkymmenelläyhdellä prosentilla on yksi alle seitsemän vuotias ja vastaavasti kahdellakymmenelläyhdellä prosentilla on kaksi alle seitsemän vuotiasta lasta että tuntuu että täällä maassamme tämä syntyvyys on kyllä huomattavasti pieni mitenkä siihen saadaan parannusta

jotka eivät lapsia sinne vie myös kotona opetetaan ollaan sitten kotona tai päiväkerhoissa niin ainahan pitäisi ottaa lasten huomiot mielipiteet esille ettei niitä jyrkästi torjuta ja lapsella pitäisi olla aina osallistumismahdollisuus ja sitten kun jotain asiaa suunnitellaan sitä suunnitellaan myös lapsen ehdoilla meidän pitäisi aina vanhempien missä sitten kohtaammekin näitä pieniä lapsia olla heidän ajatuksistaan todella kiinnostuneita jokainen lapsi on erilainen niin kuin me aikuisetkin ja sekin pitää ottaa huomioon

arvoisa herra puhemies pidän suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää suomalaista päivähoitoa oikein hyvänä järjestelmänä se mahdollistaa monia positiivisia asioita että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus olla työelämässä mukana viedä työuraansa eteenpäin toisaalta mahdollistaa myöskin pienille lapsille varhaisella ikää sosiaalisten taitojen kehittämisen erilaisissa ryhmissä ja sitten toisaalta myöskin alkavaan peruskouluun valmentautumisen haluan kuitenkin korostaa että se nimenomaisesti mahdollistaa näitä asioita eikä suomalaista varhaiskasvatusta meidän päivähoitojärjestelmäämme tule nähdä myöskään ainoana tai välttämättömänä edellytyksenä sille etteikö näitä samoja taitoja voisi oppia myöskin jotakin muuta kautta perheillä on hyvin erilaisia tilanteita joissakin perheissä katsotaan ja koetaan kun on vaikka iso lapsiluku että on ihan hyväkin ratkaisu että toinen vanhemmista on kotona tai saatetaan todeta lasten päivähoito sen aikaa kun vanhemmat ovat töissä toteutetaan vaikkapa viemällä lapset hoitoon isovanhemmille tai jollekin muulle sukulaiselle ja kaikki tällaisetkin vaihtoehdot ovat aivan hyviä ei meidän suinkaan pidä puheissamme antaa sellaista kuvaa etteivätkö perheet itsekin monissa tapauksissa kykenisi antamaan niitä valmiuksia lapsille joita varhaiskasvatus ohjatussa muodossaan tarjoaa näen tärkeänä että suomalaisilla perheillä säilyy aito valinnanmahdollisuus eikä eikä myöskään sellaisia vanhempia ja perheitä jotka päättävät valita toisin tässä keskustelussa syyllistetä varhaiskasvatus mahdollistaa sen ei kuitenkaan tule olla ainoa yhteiskunnallisesti hyväksytty vaihtoehto

arvoisa puhemies on hyvä jatkaa tuosta edustaja rydmanin hyvästä puheenvuorosta sillä tämä keskustelussa oleva hallituksen esitys on hyvä se antaa erilaisille perheille enemmän mahdollisuuksia

on hyvä ja oikeudenmukaista että maksu määräytyy sen perheen koon ja ja tulojen ja varhaiskasvatuspäivien perusteella porrastetusti toki esityksessä ehdotetaan maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettavaksi siten että pienempien eli kahden ja kolmen hengen perheiden kohdalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat muutos helpottaa erityisesti yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja mitä tulee keskustelussakin esiin nostettuun tuntiperusteiseen laskutukseen sitä on ainakin oulussa kokeiltu viime syksystä lähtien muutamissa päiväkodeissa se on hyvä että sitä kokeillaan on kuitenkin tärkeää myöskin tiedostaa se varhaiskasvatuksen ammattilaisten esiin tuoma huoli etteivät vanhemmat tekisi nopeita päätöksiä päivittäisistä lapsen hoidon tuntiajoista pelkästään taloudellisin perustein

herra puhemies edustaja kiljunen otti omassa puheenvuorossaan esille hallituksen päätöksen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta ja totta se tehtiin mutta jokaisella lapsella on edelleen oikeus varhaiskasvatusviikkotuntiin tämä on lakiin perustuva tuntimäärä ja ja sitä sitä pitää noudattaa mutta on poikkeuksia milloin lapsella on oikeus kokopäiväiseen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen erityisesti silloin kun vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat opiskelevat toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti myöskin myöskin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen myönnetään silloin kun se on lapsen kehityksen tai tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tarpeellinen pidän tärkeänä sitä että meillä varhaiskasvatuksessa laajasti mielletään erilaiset hoiva ja hoitomuodot varhaiskasvatuksen toteuttamiseen siis päivähoito oikeuden joka voi myös olla kokopäiväinen tai osapäiväinen lisäksi pidetään rinnalla avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan kolmannen sektorin tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut puhumattakaan siitä mitä aidosti ja oikeasti vanhemmat lasten ensisijaisina huoltajina pystyvät

omille lapsilleen antamaan on tärkeää että me kehitämme varhaiskasvatuspalveluita erilaisin muodoin perheen kulloisenkin tilanteen mukaan valinnanvapaus pitää säilyä ja vanhempien kasvatusvastuuta pitää tukea

värderade talman kuten edustaja parviainen sanoi tämä on loistava kädenojennus sen enempää siitä vitsiä vääntämättä voi sanoa että että hienoa jos jos olemme pystyneet tässä käännöksessä edes hieman avittamaan edustaja zyskowicz otti puheeksi vanhempainvapaiden uudistuksen ja se on ehdottomasti seuraava askel tässä viime vuonnahan grahn laasonen ja toivakka yrittivät nostaa asian puheeksi silloin ulkoministeri totesi että täällä tehdään perussuomalaista perhepolitiikkaa myöhemmin asian nostivat esille edustajat sarkomaa siren grahn laasonen toisen kerran ja taisi edustaja saarikkokin ottaa asian puheeksi tässä ihan hiljattain silloin sanottiin ulkoministerin suulla että mitä kotiäidin vihaa tämä nyt on itse en pysty yhdistämään sitä että yrittää parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla minkäänlaiseen vihaan ja ottaen huomioon että hallituksella on tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin tämä olisi aivan looginen askel on kyse vanhempainvapaasta on toki kyse myöskin kotihoidon tuesta joka on hyvinkin poikkeuksellinen poikkeuksellinen järjestely noin niin kuin pohjoismaisessa mittakaavassa toinen mikä erottaa meidät muista pohjoismaista on on luonnollisesti korkeat päivähoitomaksut ja myöskin matala osallistuminen varhaiskasvatukseen noin yleensä kun näitä asioita nyt viedään eteenpäin toivon toivon mukaan kaikkien hallituspuolueiden miksei oppositionkin voimin niin niin voisi vaikka katsoa rkpn varjobudjettia jossa on otettu nyt kuusi plus kuusi plus kuusi malli sekä ilmainen neljän tunnin varhaiskasvatus ikävuodesta kolme kolme eteenpäin se on yksi malli joka toki tuo lisäkustannuksia toinen kustannusneutraali malli on sakn malli jota toivon että hallitus tarkastelee tarkasti kiitos

arvoisa puhemies tänään käydään tärkeätä keskustelua siitä miten erityisesti naiset pääsevät työmarkkinoille paremmin ja ja tämä varhaiskasvatus tietysti liittyy siihen on erittäin tässä hallituksen esityksessä on pidetty koko ajan mukana pienituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksujen alentaminen tämä on ollut erittäin tärkeää alusta lähtien että siellä siellä voidaan helpottaa työllistämistä ja pystytään sitten näitten pienituloisten perheitten taloudelliseen tilanteeseen vastaamaan

ja kaikilla niillä lapsilla jotka tätä hoitoa tarvitsevat kokopäiväisesti on siihen edelleen oikeus on erittäin hyvä että perheitten kanssa käydään nyt paremmin keskustelua siitä onko heillä sitten enemmän avun tarvetta tätä keskustelua käydään eivätkä perheet jää yksin tässä tilanteessa vaan tätä keskustelua käydään nyt paljon aktiivisemmin se on hyvä asia

taloudellisesti tähän ei kyllä kannusteta tällä hetkellä sen takia perhevapaauudistus pitää tehdä kunnolla se pitää tehdä ensi kaudella yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa on mietittävä ansiosidonnaisen

vanhempainrahakauden uudistamista pitää miettiä koska tämä ei ole pelkästään hallituksen asia tai eduskunnan asia päättää näistä tämä on työmarkkinoitten kanssa hyvinkin pitkälti tehtävä pitää myös erottaa miten hoidetaan alle kolme vuotiaita lapsia kun puhutaan kaikista lapsista tässä on myös eroa

arvoisa herra puhemies kun täällä on nyt keskusteltu myös tästä lapsen oikeudesta päivähoitoon ja sen rajaamisesta niin niin valitettavasti eri puolilla suomea on nyt jo voitu todeta se että ne perusteet ja määrittelyt milloin tämä rajaus toteutetaan ja millä kriteereillä se tehdään eri puolilla valitettava tosiasia on myös se että siitä on tullut myös yksi kuntien säästökohde sitä kautta kun rajataan päivähoito oikeutta ryhmiä kasvatetaan henkilöstöä henkilöstöä pienennetään tämä on ollut myös yksi tapa millä kunnat säästävät valitettavasti näin on myös meillä etelä karjalassa ja näin myös monessa muussa kunnassa

nollalla mutta mutta tosiasia on myös se että kun ne ne katsotaan bruttotuloista niin se todellinen nettotulo joka perheelle jää käyttöön on kuitenkin erilainen sen lisäksi kun otetaan vielä lapsiperheen normaalit kulut asumiskulut liikkumiseen liittyvät kulut mahdollisesti opintolainat sitten perheen normaaliin elämään liittyvät kulut niin sillä nettotulolla joka jää myös sitten tämän tämän asiakasmaksun maksamiseen lapsiperheet ovat todella tiukoilla siinä vaiheessa kun lapset ovat pieniä tästä syystä näkisin että meidän pitäisi lähteä lähteä entistä vahvemmin eurooppalaiseen suuntaan jossa lapsille tarjotaan ja perheille tarjotaan maksuton varhaiskasvatus kaikille katsotaan vaikka vaiheittain siitä että yli kolme vuotiaasta asti kuten ruotsissa ja monissa muissa eurooppalaisissa maissa

arvoisa puhemies olin juuri viime maanantaina keskustelemassa vaasassa koulutuskaffeella varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa ja heillä oli aikamoinen huoli siitä että nyt myöskin näitä mitoituksia on muutettu varhaiskasvatuksen puolella entistä vähemmän henkilökuntaa ja entistä suurempia ryhmiä ja nyt tulee tämä tilanne että osa lapsista on osan päivää ja osa on koko päivän niin siellä ovet käyvät niin kuin saluunanovet että osa menee ulos osa tulee sisään lapsilla ei ole semmoista tiettyä omaa ryhmää minkä kanssa ryhmäytyä vaan osapäivälapset tulevat sinne kokopäivälasten kanssa joksikin aikaa ja sitten lähtevät pois no lapsissa tämä herättää tietysti sitä että

lastentarhanopettajien lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttävät sosionomit sosionomit ja myöskin sosiaalikasvattajat mutta näitten kaikkien koulutus on hieman erilainen ja vielä yksi asia josta he he kantoivat huolta on se että kun nyt on niin paljon erityislapsia päiväkodeissa niin se olisi päiväkodin henkilökunnan ja lastentarhanopettajien mukaan hyvä ottaa myöskin huomioon koska heillä kaikilla ei ole sen sortin koulutusta että voidaan sitten olla näitten erityislasten kanssa myös ja esimerkiksi huolehtia vaikkapa insuliinin saannista jos

tämä esitys on erittäin positiivinen ja tässä todellakin edistetään työelämän tasa arvoa ja lapsiperheiden ostovoimaa ja parannetaan lasten lasten mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen mitkä ovat kaikki erittäin merkittäviä asioita tässä suoranaisesti varhaiskasvatusmaksuja alennetaan erityisesti pienituloisten yksinhuoltajien kynnys ottaa vastaan työtä madaltuu ja se on erittäin tärkeää kun tässä keskustelussa on puhuttu tästä perhevapaauudistuksesta niin olen kyllä sitä mieltä henkilökohtaisesti että mitään syytä lykätä asian valmistelua ja selvitystä seuraavalle kaudelle ei ole on kaikki perusteet pistää uudistustyö käyntiin tällä kaudella ja erityisesti tästä kotihoidon tuesta pitää voida keskustella huomioiden nykyajan työelämän tarpeet ja ja päästä tästä meidän agraariajattelusta nykypäivän nykypäivän ajatteluun mielestäni perhepolitiikka on meillä suomessa jämähtänyt vanhempainvapaiden osalta johonkin menneeseen maailmaan mikä ei enää tue sitä että että vanhemmuutta voitaisiin jakaa tai että lisättäisiin tasa arvoa työelämässä tai että ylipäätään edistettäisiin työllisyyttä näiden tavoitteiden vuoksi perhevapaajärjestelmän uudistus pitää käynnistää tällä kaudella

arvoisa puhemies puolipäivähoito parikymmentä tuntia viikossa on riittävä määrä varhaiskasvatusta samoin kuin se on riittävä määrä alakoululaisellekin yllättävän monissa perheissä on kuitenkin erityisiä syitä esimerkiksi mielenterveysongelmia minkä takia pidempi hoitopäivä on perusteltu vaikka isä tai äiti onkin kotona lain mukaan tosiaankin kokopäivähoitoa kuuluu silloin edelleenkin saada vaikka nyt tätä oikeutta onkin rajoitettu mutta ongelma on nimenomaan siinä kuinka sellaisen perheen voimavarat riittävät kokopäivähoidon hakemiseen silloin kun ne voimavarat ovat muutenkin vähissä toteutuuko enää lapsen etu ja tämä on se

tarjota osa aikaista päivähoitoa väljemmin ehdoin esimerkiksi suuremmissa ryhmissä niin kuin esimerkiksi tässä edustaja tolppanen totesi perheen tilanteen muuttuessa lapsi saattaa joutua jopa vaihtamaan ryhmää mikä ei ole hyväksi lapsen kehitykselle kustannussäästöjen aikaansaaminen subjektiivista oikeutta rajaamalla on koulutuksenjärjestäjältäkin saatujen tietojen mukaan jopa kyseenalaista pelkkää haittaa siis lapsille mutta ei edes säästöä

arvoisa puhemies jos varhaiskasvatuksesta halutaan jotain säästöjä hakea kuntatasolla niin juuri tämän kokopäiväisen päivähoidon pilkkominen osiin on on yksi tapa tapa miettiä sitä voiko kunta järjestää esimerkiksi kerhotoimintaa pienille lapsille oulussa on sellainen malli jossa varhaiskasvatusta annetaan nolla viiva viisi vuotiaille kerhotoimintana kaksi viiva kolme kertaa viikossa ja noin kolme tuntia kerrallansa ja se on maksutonta ja se on purkanut paineita siitä kokopäivähoidon tarpeesta ja antanut tilaa perheille myöskin valita tällaisia pehmeämpiä laskuja sinne varhaiskasvatuksen piiriin on huomioitava myöskin että meillä on tällä hetkellä maksuton esiopetus joka on äärettömän hieno järjestelmä jolla juuri kouluvalmiuksia annetaan kaikille suomalaisille lapsille tai suomessa oleville lapsille

mikä on oikein mikä on väärin mikä edistää naisten tasa arvoa mikä on perheen lapsen etu ja niin edelleen mutta keskiöön pitää omasta mielestäni laittaa lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen on aika antaa tilaa vanhemmille vanhemmuudelle ja vanhempien oikealle tulkinnalle siitä mikä on oman lapsen ja perheiden etu

arvoisa puhemies edellisen puhujan puheenvuorosta on hyvä jatkaa vanhemmilla ei ole nykypäivänä todellista valinnanvapautta esimerkiksi sen suhteen että suomalainen yhteiskunta esimerkiksi ei kannusta osa aikatyön yhdistämiseen molempien vanhempien tai toisen vanhemman osalta että hän hän ja koko perhe voisivat hoitaa lapsia halutessaan myös kotona erityisesti näitä pieniä alle kolme vuotiaita joista asiantuntijat varhaiskasvatuspuolella ja psykologian puolella suomessa ovat todenneet että kodin ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta ei ole erityistä hyötyä hyötyä alle kolme vuotiaan osalta ei ehkä haittaakaan mutta ei erityistä hyötyä se voi olla nimenomaan perheen käytännön elämän ja sen tilanteen järjestämiseen mutta ne varhaiskasvatuksen tavoitteet eivät alle

siihen ohjaa että sitä olisi kaikille tarjottava sitä vanhemmille hyödyt ovat ovat kiistatta hyviä mutta sitten tämän perhevapaajärjestelmän uudistamisesta sitä pitää kyllä lähteä viemään eteenpäin mutta se pitää tehdä sillä tavalla että siinä tosiaan kaikki osapuolet ovat mukana ja se voidaan aidosti uudistaa siihen siihen suuntaan että meillä isät osallistuvat jatkossa enemmän lastenhoitoon kotona myöskin ja myös siihen suuntaan että aidosti voidaan sitä valinnanvapautta toteuttaa perheessä tällä hetkellä meillä myös alle alle vuosikkaita lapsia viedään hoitoon kodin ulkopuolelle sen takia koska perheen taloudellinen tilanne ei mahdollista kotona hoitamista se on aivan erilainen viesti kuin mitä yleensä yleensä julkisessa keskustelussa kuullaan ja valinnanvapaus ei todellakaan toteudu toteudu tältä osin

hyvä yhtyä moniin puheenvuoroihin joita täällä on käytetty muun muassa tämän kerhotoiminnan kehittämiseksi kerhotoiminta ei voi olla vaihtoehto varhaiskasvatukselle tai päivähoidolle mutta se voi olla tukemassa yhtenä vaihtoehtona perheelle niissä tilanteissa joissa se on perheen kannalta hyvä ja lapsen kannalta hyvä vaihtoehto valitettava tosiasia on myös se että meillä asiakasmaksujen osaltakin jopa sielläkin peritään asiakasmaksuja joittenka osalta tämä palveluiden saatavuus kaikilta osin ei ole ollut paras mahdollinen

ja tiedän nyt että on paikkakuntia ja kuntia joissa harkitaan nimenomaan taas kuntien talouden tasapainottamisen kannalta sitä että että nämä maksut nostettaisiin maksimiin sitä kautta lapset ovat myös näissä iltapäivä aamupäiväkerhoissa eriarvoisessa asemassa sitten tästä perhevapaauudistuksesta täysin samaa mieltä että me tarvitsemme tarvitsemme perhevapaauudistuksen kattavan perhevapaauudistuksen joka huomioi myös isien mahdollisuuden osallistua perheessä lastensa kasvuun ja ja kasvatukseen ja hoitoon nyt on ollut sillä sillä tavalla myönteinen

vaikutusta miten me haluamme kiintiöidä isille tämän oikeuden ja se sitä kautta tukee sitten isien

arvoisa puhemies kun puhutaan tästä joskus tulevasta perhevapaauudistuksesta niin aina on tärkeää huomioida mikä on kunkin perheen tietysti perheillä tulee aina olla se valinnanvapaus on mietittävä kuka perheessä on työtön ja ovatko mahdollisesti molemmat aviopuolisot työttömiä sitten yhtenä esimerkkinä on se että perheessä esimerkiksi lapsen äiti on työttömänä ja sitten perheenisä on yksinyrittäjä jos hänen pitää ihan väkisin sitten pitää se kuusi kuukautta siellä kotona olla niin mitä siitä tulee nämä ovat ihan hyviä ajatuksia mutta kun perhevapaasta puhutaan niin nämä kaikki tällaiset yksityiskohdat on otettava huomioon muistan että esimerkiksi ministeri risikko puuttui juuri tähän yksinyrittäjien miesten osuuteen joka on tänä päivänä huomattavasti enempi kuin naisten yrittäjyys on mutta ettei mennä ojasta allikkoon niin nämä pitää kyllä tutkia hyvin perusteellisesti

puhemies vielä kun edustaja kiljunen otti tämän isäasian tässä esiin haluan tukea tätä näkemystä miten tärkeää on todellakin saada isät mukaan siihen lasten kasvatukseen ja lasten arkeen osallistumaan siihen perheiden elämään kyllä tässä asennekysymykset ovat ihan ratkaisevassa roolissa siinä miten yhteiskunta kannustaa isiä

miten esimerkiksi ruotsissa se on ihan täysin normaalia että isät osallistuvat ja ja ovat paljon suuremmassa roolissa kuin meillä suomessa
arvoisa puhemies silloin jos puhutaan tästä lasten hoitamisesta kotona ja vanhemmat ovat siellä niin missään nimessä se ei minusta tässä vaiheessa ole lakikysymys vaan se on asennekysymys meidän täytyy saada ilmapiiri sellaiseksi että myöskin isät jäävät kotiin mutta on toivottava myös

että tämä ei lipsahda siihen suuntaan joka taas näyttää hyvältä paperilla mutta ei toimi käytännössä ja silloin se ei toimi käytännössä jos perheen rahat eivät riitä siihen meidän täytyy pystyä pitämään huoli siitä että perhe tulee toimeen myöskin silloin kun kun isä on hoitamassa lasta samaten kun puhutaan varsinaisesti varhaiskasvatuksesta niin yhdenkään perheen taloudellinen tilanne ei saisi tuoda estettä sille että lapset osallistuvat osallistuvat varhaiskasvatukseen ja varsinkin varhaisopetukseen varhaisopetuksesta minulla nyt on se käsitys että sehän ei ole pakottavaa mutta se on ikään kuin velvoittavaa lapsen täytyy olla koulukypsä kun hän menee kouluun jos lapsi ei ole siellä varhaisopetuksessa niin sitten tuo koulukypsyys täytyy kotona jollakin tavalla olla ja sitä testataan että lapsi sitten siellä koulussa pärjää tämä ei saa olla semmoinen asia joka on varallisuudesta kiinni vaan jokaisella lapsella joka ikisellä lapsella täytyy olla mahdollisuus ilmaiseen

puhemies voimassa olevassa laissa kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus eli sosiaalialalle suuntaava sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto nykyistä kelpoisuussäännöstä on arvosteltu liian kapea alaiseksi ja käytännössä kuraattorin tehtävissä on toiminut myös muun koulutuksen omaavia henkilöitä tässä esityksessä ehdotetaan nyt muutettavaksi kuraattorin kelpoisuusvaatimuksia siten että kelpoinen tehtävään olisi myös henkilö jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot vastaavan kuraattorin kelpoisuus olisi edelleenkin tuo sosiaalityöntekijän kelpoisuus on ihan hyvä hyvä asia että tämä on nyt tullut esille tämä itse asiassa tuli viime kaudella kun käsittelimme oppilas ja opiskelijahuoltolakia oli jo duubioita siitä että ongelmia saattaisi aiheutua mutta on hyvä että tämä tulee nyt valiokunnan käsittelyyn tässä on pieniä pieniä epäselvyyksiä ja selvitettäviä asioita vielä mutta ne varmasti tulevat tuossa valiokuntakäsittelyssä sitten esille

arvoisa puhemies ihan samaan asiaan haluan sanoa jokusen sanan eli kuraattorin kelpoisuuksiin mielelläni olisin nähnyt väljemmän muotoilun kuin mitä tässä hallituksen esityksessä nyt on eli sen muotoilun lähinnä mikä oli silloin lausuntovaiheessa ymmärrän kyllä että sosiaalityön aineopintojen vaatimuksena on on haluttu turvata ammattitaitoinen henkilöstö kuraattorin työhön mutta kuitenkin ajatellaan liian kapea alaisesti eli siellä kunnassahan on edelleen velvollisuus että johtavalla kuraattorilla on on tietynlaiset opinnot mutta minä ajattelisin näin että jos kunnassa on useampi kuraattori niin jos olisi hiukan väljennetty niin silloin olisi mahdollisuus muodostaa hyvin monialaista osaamista siihen kuraattoritiimiin eli minä näkisin hyvänä hyvänä koulutuksena muun muassa semmoisen että yhteisöpedagogit jotka nuorten kanssa ovat koulutettuja toimimaan voisivat olla osana toivon tosiaan että valiokuntakäsittelyssä me saamme sitten tuota tarkennettua hiukan väljempään suuntaan niin että opetuksen järjestäjä voisi päättää sitten millaista osaamista tarvitaan kuraattoritiimissä

arvoisa puhemies tämä lainmuutos käsittelee tärkeää asiaa nimittäin rakennusten energiatehokkuutta täällä suomen ilmastossa kotien ja muiden rakennusten lämmitys on merkittävä energiankuluttaja ja siten myös ilmastopäästöjen aiheuttaja eduskunta on nyt viime viikkoina keskustellut ilmastonmuutoksesta pariisin ilmastosopimuksen käsittelyn yhteydessä ja olen todella iloinen siitä miten yksimielisiä me olemme ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tärkeydestä nyt tarvitaan kuitenkin sopimuksen toimeenpanoa eri sektoreilla päästökaupan ulkopuolisella sektorilla liikenteeseen kohdistuu kovat päästövähennystavoitteet koska rakennusten energiankulutuksen ja maatalouden päästövähennysmahdollisuudet nähdään vähäisinä mielestäni kuitenkin sekä rakennuksiin että maatalouteen voitaisiin kohdistaa enemmänkin odotuksia ja toimenpiteitä

on pidettävä huolta myös siitä että energiaviisaat talot rakennetaan terveellisellä ja toimivalla tavalla hutiloiden tehty energiatehokas rakentaminen voi johtaa sisäilmaongelmiin ja toimimattomaan talotekniikkaan ongelmia voidaan kuitenkin välttää rakennusvaiheessa panostamalla rakentamisen laatuun ja rakennusvalvontaan uusien rakennusten lisäksi tärkeää on myös vanhojen talojen energiaremontit mitä tämä lakiesitys ei käsittele sillä vanhasta rakennuskannasta on saatavilla runsaasti energiatehokkuushyötyjä ja päästövähennyksiä vanhojen talojen energiaremontteja tulisikin vauhdittaa erilaisilla taloudellisilla kannusteilla ja vaatimuksilla arvoisa puhemies ilmastonmuutos täytyy pysäyttää nyt se on meidän tehtävämme emme voi enää siirtää sitä seuraaville sukupolville myös asumisen päästövähennyspotentiaali pitää hyödyntää mahdollisimman hyvin ja täysimääräisesti

arvoisa puhemies

on samalla tavalla kuin edellisen puheenvuoron käyttäjä todettava että hallituksen esityksestä energiatehokkuus ei parane suomessa merkittävästi sen sijaan on on huoli siitä että se millä tavalla tätä direktiiviä toteutetaan saattaa merkitä sitä että että jopa asunnossa asujalta edellytetään sellaisten tekniikoiden ja sellaisen teknisen osaamisen hallintaa joita normaali perhe ei kykene toteuttamaan tämä sama direktiivi toteutetaan esimerkiksi ruotsissa huomattavasti kunnianhimoisemmin kuin suomessa olen myöskin sitä mieltä että suomessa tavoite täytyy asettaa riittävän korkealle tasolle sen vuoksi hieman ihmetyttää se että lain perusteluihin on otettu hallitusohjelman liitteestä täsmennys

jolla tarkoitetaan sitä että energiatehokkuusvaatimusten osalta energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa säätelyssä on hyödynnettävä kaikki direktiivin sallimat joustot ja poikkeamismahdollisuudet jää tietysti kysymään mitäköhän tällä tarkoitetaan

on myöskin puhuttu siitä että energiatehokkuus sisäilmaongelmat kulkisivat ikään kuin yhtä jalkaa vttn selvityksen mukaan näin ei kuitenkaan ole sekä energiatehokkaissa että tehottomissa voi olla kosteusvaurioita jos rakennukset ovat huonosti tehtyjä eli myöskin

rakennettu matalaenergiatalo on parempi energiatehokkuudeltaan kuin mihin tässä hallituksen esityksessä pyritään olisi todella voinut kuvitella että että kunnianhimon taso olisi ollut hieman suurempi

siis kysymys on tietenkin siitä miten talot eristetään mutta myöskin siitä minkälaista energiaa käytetään ja miten sitä energiaa käytetään hallituksen esitystä paremmin olisi kyettävä käyttämään hajautettua omavaraisenergiaa niin että myöskin asunto osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt voisivat tehdä yhteistyötä tällaisen uusiutuvan hajautetun energian tuottamisessa ja ja käyttämisessä pitäisi todella kannustaa siihen että myös asuinalueilla voitaisiin tuottaa ja käyttää energiaa tällöin päästäisiin myöskin sitten asuntotasolla plus energiatasoon kun puhutaan energiatehokkuudesta niin on todella harmillista se että tällä hetkellä meillä eduskunnan käsittelyssä on lakiehdotus jossa esitetään poistettavaksi nykyiset energia avustukset tässäkin hallituksen esityksessä lähdetään siitä että peruskorjausten kautta myöskin tätä energiatehokkuutta parannetaan tavalliset asukkaat niin kerrostaloissa kuin omakotitaloissa tarvitsevat pienen porkkanan siihen että he ottavat käyttöön näitä energiatehokkaita ratkaisuja ja tämän pitäisi olla edelleen mahdollista toki on hyvä että tällaisiin suurempiin hankkeisiin näitä energiatukia on saatavissa ja toivottavasti se sitten innostaa siihen että että todella lähdetään miettimään sitä

arvoisa puhemies rakennusten energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa säätämään määritelmän lähes nollaenergiarakennukselle sekä vahvistamaan rakennusten ja rakennuksen osien energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset vähimmäisvaatimukset tämän kyseisen direktiivin toimeenpanosta on kyse tässä hallituksen esityksessä kaksisataakaksikymmentä ja se sisältää kokonaista kaksi pykälää uusi sadasviidestoista a pykälä on tuo lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä tarkkaan suunnilleen kuin kääntää osataan on nyt otettu sanasta sanaan tuo direktiivin määritelmä jotta ei syyllistytä ainakaan ylisäätelyyn ja tulee sitten varmasti toimeenpantua tarkalla tavalla tämä kyseinen lakikohta sadattaseitsemättätoista g pykälää muutetaan siinä puolestaan katsotaan sitä että mikä on uusi rakennus ja uusi rakennus koostuu katetusta ja seinällisestä rakenteesta jossa käytetään energiaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto olosuhteiden ylläpitämiseksi ja tämänkaltainen rakennus on suunniteltava ja lähes nollaenergiarakennukseksi eli määritellään mikä on nollaenergiarakennus ja sen jälkeen mitkä rakennukset ovat sellaisia joihin tätä määritelmää tulee soveltaa nyt annettava lakiesitys koskee ainoastaan uusia rakennuksia tämä on hyvä muistaa eli nyt ei olla katselemassa mihin tyyliin pitää rakennuksia energiatehokkuuden nimissä remontoida vaan nyt puhutaan sääntelystä joka koskee uusia rakennuksia tässä samalla toteutetaan myös tuota hallitusohjelman tavoitetta norminpurusta sillä tässä lakiesityksessä vähennetään asetuksenantovaltuuksia niitä on karsittu ja myös tuota lausunnolla olevien asetusluonnosten yksityiskohtaisuutta on purettu

uusi rakennus on siis kokonaan uusi rakennus tai sitten samalle tontille rakennettava laajennuksena luvitettava itsenäinen rakennus jos sitten taas tontilla jo olevaa rakennusta laajennetaan esimerkiksi ullakkoa rakentamalla niin se ei ole silloin uusi rakennus aika selväjärkiseltä kuulostaa näin arvioituna sitten tietysti aina kiinnostavat nämä erityistapaukset että no mitäs nyt sitten tämä lainsäädäntö ei koske ja se on hyvä käydä läpi eli tässä on poikkeukset rakennusluokista joihin sitten ei tarvitse soveltaa näitä nyt säädettäviä energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia ja nyt tämä poikkeuslista sisällytetään suoraan lakiin jotta saadaan ymmärrettävää lainsäädäntöä poikkeuksia ovat alle viidenkymmenen neliön rakennukset neljäkymmentäyhdeksän ei siis koske nyt esiteltävä laki loma asuntoa joka on käytössä alle neljä kuukautta vuodessa eivät koske kyseiset säädökset paikallaan pysytettävä ja tilapäinen rakennus jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta teollisuus ja korjaamorakennuksia lainsäädäntö ei koske maatilarakennusta muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla jota koskevat alakohtaiset energiatehokkuussopimukset ei lueta tämän lainsäädännön piiriin myöskään rakennuksia joita käytetään hartauden harjoittamiseen tai uskonnolliseen toimintaan eivät koske nyt säädettävät energiatehokkuusvaatimukset ja sitten suojelurakennus joka suojellaan osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisen arkkitehtonisten tai historiallisten ansioitten vuoksi siltä osin kuin sen luonne sitten muuttuisi näitten energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tämänkaltaisia poisrajauksia tässä laissa myös tehdään lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja sitä sovelletaan vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja on tärkeää että rakennusalalle jää tuo vuoden sulatteluaika jotta tiedetään mitä laki pitää sisällään ja miten sitä lähdetään sitten kaksituhattakahdeksantoista alusta toimeenpanemaan no kun sanoin että tässä on nyt ainoastaan kaksi pykälää joita muutetaan niin sitten yksityiskohtia tietenkin on tuolla asetuksissa ja nämä tekniset vaatimustasot lähes koskien annetaan nimenomaan ja nyt paraikaa on lausunnoilla kolme asetusta jotka liittyvät tähän lainsäädäntöön asetus energiamuotojen kertoimista se on valtioneuvoston asetus lisäksi ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta ja ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta lausuntoaikaa näille asetusluonnoksille on marraskuun seitsemänteen päivään asti asetusluonnoksia voisi luonnehtia sen verran että niitten myötä tulossa on aika maltillisena pidettäviä rakennusten energiatehokkuusvaatimusten parannuksia eli ehkä tuo lähes nolla on pikkaisen ylimitoitettu nimi tälle koska kyseessä on askel aiempaa energiatehokkaampaan suuntaan on hyvä muistaa että tämä on minimivaatimus ja monin paikoin niin kuin jo tuli itse asiassa edustajien puheenvuoroissa esille jo nyt rakennetaan tehokkaammin ja hyvä niin niin saa tehdä eli saa rakentaa huomattavasti energiatehokkaampiakin kuin tämä nyt asetettava minimi no jonkun verran on keskustelua käyty sitten näistä kosteusvaurioista ja itse asiassa rakennusten sisäilma ja kosteusvauriokestävyys ovat olleet aika tärkeällä osalla tässä valmistelevassa keskustelussa ja siinä asiantuntijoitten työssä mikä tämän lakiesityksen antamista on edellyttänyt ja oikeastaan tuo energiatehokas rakentaminen ja siihen liittyvien vaatimusten huomioonotto kyllä mahdollistavat aikaisempaa paremman rakentamisen ja sitä on syytä tavoitella ottaen huomioon ne home ja kosteusvauriot joitten kanssa nyt siis painitaan tavoitteena on tietenkin että jatkossa näitä vaurioita ei synny ja eivät kai aikaisempien rakennusten home ja kosteusvauriot ainakaan tämän lainsäädännön vika ole joka ei ole ollut vielä edes voimassa vaan kyllä kosteus ja sisäilma asioissa ennen kaikkea on myös siitä rakentamisen ammattiylpeydestä kyse siitä että tehdään huolellisesti minkään valtakunnan säännöksillä ei voida estää virheitä mutta ammattiylpeydellä voidaan estää virheitä sitten käytännön rakennustyössä vielä kun totean että rakennukseen on mahdollista jatkossakin suunnitella painovoimainen ilmanvaihto ja totean että hirsirakentaminen on mahdollista myös jatkossa erilaisissa käyttökohteissa näiden asetusluonnosten osoittamalla tavalla niin pientaloissa kuin julkisissa rakennuksissa niin katson että tässä on pääpiirteissään nyt tämä lakiesitys ja asetusten sisältö esitelty kiitoksia

arvoisa puhemies kuten ministeri jo totesi käsittelyssä on maankäyttö ja rakennuslain muutos niin että lakiin lisätään nollaenergiarakentamisen

määritelmä vuosien varrella vaadittavaa energiatehokkuutta on vaiheittain tiukennettu viimeisimmät muutokset tiukensivat vaatimuksia noin kolmellakymmenellä prosentilla vuonna kaksituhattakymmenen ja edelleen vuonna kaksituhattakaksitoista noin kahdellakymmenellä prosentilla aiemmasta määräystasosta nyt lähes nollaenergiarakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen siirtymisen tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta lisätä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä rakennuksissa hallituksen esityksen tavoitteena on luoda edellytykset rakennusten energiatehokkuuden vaatimusten asettamiseksi kustannustehokkaalle tasolle hallituksen esityksen ehdotukset käsittävät lähes nollaenergiarakennuksen määritelmän lainsäädännöllisen pohjan asetusten antamiseen sekä asetuksenantovaltuuksien tarkistamisen ehdotuksella ei ei ole varsinaisia taloudellisia vaikutuksia vaan taloudelliset vaikutukset riippuvat keskeisesti asetuksenantovaltuuksien nojalla annetuista asetuksista ehdotetulla lainsäädännöllä on tunnistettu olevan välillisiä vaikutuksia rakennuksen käyttäjille koska ehdotettu lainsäädäntö ei nykyistä energiatehokkuuden määrittämistapaa vaan ainoastaan tiukentaa vaatimustasoa jossain määrin eri rakennustyypeissä ei ei ehdotetusta lainsäädännöstä aiheutuvien käyttäjävaikutusten arvioida olevan suuria nykytilaan nähden etenkin kun ehdotettu vaatimustaso on mahdollista saavuttaa jo olemassa olevalla tekniikalla uusien kaksituhattakymmenen luvun rakennusten erot verrattuna vanhempaan rakennuskantaan voivat sen sijaan olla hyvinkin merkittäviä arvoisa puhemies lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta jolla on erittäin korkea energiatehokkuus sellaisena kuin se on määriteltynä euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kaksituhattakymmenen liitteen yksi mukaisesti tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä on laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettu uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia rakennusten lämmöneristysvaatimukset eli u arvot eivät tällä muutoksella kiristy vuoden kaksituhattakahdeksan arvoista maankäyttö ja rakennuslain

rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja ja rakennetaan siten että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma kosteus lämpö ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista ja niin edelleen siis vastuu on siirretty kokonaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja vastaavasti rakennuksen energiatehokkuusmääritelmät on kehitetty pitkälti eun lainsäädännön

johdosta mielestäni tällä ohjataan liiankin voimakkaasti suomessa tapahtuvaa rakentamista koska uudet rakentamisratkaisut suomalaisiin olosuhteisiin vaatisivat vaatisivat pitkän ajan kokemuksia viime viikolla ympäristövaliokunnan avoimessa kuulemistilaisuudessa tuli selväksi mistä home ja ja kosteusongelmat pääasiassa johtuvat yli yhdeksänkymmentäviisi prosenttia home ja kosteusongelmista johtuu kunnossapidon laiminlyönneistä käyttövirheistä putkirikoista ja ihmisen asumisesta johtuvista seikoista monesti olen kuullut että syy olisi huono rakentaminen olen hieman siinä vaiheessa kun ongelmia huomataan rakennus on jo lähes korjauskelvoton siksi kysymykseni kuuluukin onko yhteiskunnan tehtävä ottaa vastuu terveydelle vaarallisista rakennuksista ja ihmisten terveydestä ja onko lainsäädännössä vielä korjaamista tämänkin jälkeen luulen että on

arvoisa herra puhemies tosiaankin nyt käsittelemäämme hallituksen esitystä on jo etukäteen kritisoitu moniltakin kohdin huomautan näin aluksi että nythän meidän suomessa on säädettävä tämä

rakennusten energiatehokkuutta edistävä laki johtuen tästä eu direktiivistä joka meidät tähän velvoittaa ja mielestäni tässä on kyllä onnistuttu varsin kohtuudella täytäntöönpanemaan nämä nämä vaatimukset suomen osalta nythän arvoisa puhemies tämä kritiikki mitä on esitetty on kohdistunut siihen mitä tämä aiheuttaa meidän rakentamiselle ja minkälaisia ongelmia tämä aiheuttaa mahdollisesti nyt uusissa rakennettavissa rakennuksissa myöhemmin niin kuin tässä jo edellisessä puheenvuorossa kuultiin ja ympäristövaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan erinomaisessa homeongelmia käsitelleessä seminaarissa viime viikolla kuultiin niin monet rakennusten ongelmat johtuvat huonosta huonosta asumisesta ja rakennuksen rakennuksen huonosta ja väärästä käytöstä tällaisiin asioihin puuttumalla voitaisiin ehkäistä näitä ongelmia enkä usko että nimenomaan tämä nollaenergiarakentaminen nyt johtaa varsinaisesti sisäilmaongelmiin tai muihin voidaan rakentaa hyvin tai huonosti rakennettiin sitten tiiviitä energiatehokkaita taloja tai rakennettiin sitten harvempiakin taloja ei ole siitä kyse vaan rakentamisen laatu on pääasia kaikessa arvoisa puhemies itse pidän myös erittäin tärkeänä sitä että hallitus on tässä ottanut huomioon hirsirakentamisen ja sen että myös massiivihirsirakentaminen jatkossakin olisi mahdollista tämän huojennuksen

arvoisa puhemies kuten

totesivat tämä asiahan liittyy ilmastonmuutoksen hillintään eilen eduskunta hyväksyi pariisin sopimuksen ratifioinnin ja ympäristövaliokunnan mietinnössä siitä asiasta viitattiin muun muassa kansainvälisen energiajärjestön arvioon siitä että ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähennyksistä noin yhden kolmasosan pitäisi syntyä energiatehokkuuden parantamisesta energiatehokkuus on lukuisten näkemieni arvioiden mukaan asia numero yksi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja rakennukset ovat siinä hyvin iso kokonaisuus eli sinänsä ne tavoitteet joita tällä tavoitellaan erittäin tärkeitä ja kannatettavia

yksi asia josta tässä keskustelussa ei ole vielä paljon puhuttu ja jonka haluaisin nostaa esille on uusiutuvan energian pientuotanto on totuttu energia asioissa ajattelemaan että vain isot ovat jotain todellista vain iso energiantuotanto on merkittävää monessa muussa maassa on jo kauan sitten lähdetty kannustamaan myöskin uusiutuvan energian tuotantoon ja tämä on sitten osaltaan johtanut esimerkiksi siihen että reilussa kolmessakymmenessä vuodessa aurinkopaneelien hinnat ovat alle sadasosaan siitä mitä ne olivat joskus reilu kolmekymmentä vuotta sitten suomessakin jo nyt tilanne on se että tavallinen ihminen ja perhe saa oman katon aurinkopaneeleista sähköä halvemmalla kuin verkosta ja on myöskin laskettu että suomessa aurinkopaneeleihin investoiminen tarjoaa sijoitukselle paremman koron kuin kuin saman rahan makuuttaminen pankkitilillä tämä hallituksen esitys sisältää myöskin kannusteen ja se on minusta hyvä asia tällaiseen niin kuin tässä hallituksen esityksessä sanotaan ilmaisenergian omavaraistuotantoon toivoisin kuitenkin hallitukselta johdonmukaisuutta tässä asiassa nythän aurinkopaneelin kun asentaa katolleen niin se on aivan sitten sen varassa miltä yhtiöltä ostaa sähköä saako siitä verkkoon toimittamastaan sähköstä joka menee yli oman tarpeen asiallista hintaa vai ei toivoisin että tässä asiassa meillä olisi valtakunnallista ohjausta mutta sinänsä pidän myönteisenä asiana että näiden rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kautta meilläkin nyt syntyy tällainen selkeä kannuste myöskin pienimuotoiseen aurinkoenergian tuotantoon meidän rakennuskannassa ja että pääsemme maailmassa meneillään olevassa energiaremontissa myöskin tämän asian kyytiin vitkuteltuamme moniin muihin maihin verrattuna varsin pitkään jotkut kollegat ovat viitanneet myöskin näihin teknisiin ongelmiin joita järjestelmien monimutkaistuminen muun muassa energiatehokkuusvaatimusten ansiosta aiheuttaa tämä on myöskin ihan todellinen ongelma

valiokunnan viime viikolla yhdessä sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa järjestämän sairaita taloja ja sairaita ihmisiä käsitelleen julkisen kuulemisen johdosta ja ja monien muiden aineistojen pohjalta tästä asiasta olen itse alkanut epäillä myös sitä että meillä on rakentamisen vastuita koskevassa lainsäädännössä puutteita tänään ympäristövaliokunta vieraili raklissa jossa myös tuotiin esille se että nykyinen lainsäädäntö joka asettaa vastuun aivan niin kuin edustaja mölsä totesi

mitä todennäköisimmin järjestelmät monimutkaistuvat meidän ei sinänsä mielestäni pidä pelätä erilaisten älyjärjestelmien ja automaation tuloa rakennuksiin myöskin siinä viime viikon asiantuntijakuulemisessa kävi esille sekin että erilaisten älykkäiden anturien ja muiden avulla voidaan esimerkiksi tarkkailla sitä muodostuuko rakenteisiin kosteutta sellaisiin paikkoihin joihin sitä ei pitäisi muodostua ja tällä tavoin sitten tarttua ongelmiin jo ennen kuin rakennus on pilalla ja ja ihmiset ovat sairastuneina lopuksi arvoisa puhemies haluaisin vielä korostaa sitä että että suomessa olisi syytä ottaa selkeästi se asenne että ne asiat joita meidän pitää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdä mukaan lukien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ovat myönteisiä mahdollisuuksia ne eivät ole ensisijaisesti joku ylimääräinen riesa vaiva ja ongelma mitä esimerkiksi eu meille

kun me asumme täällä pohjoisessa niin meillä on tietysti rakennuksille ylipäätänsä ankarammat vaatimukset kuin monessa muussa maailman maassa ja se on tavallaan sellainen luontainen edellytys sille että meillä on on tavallaan myöskin pikku pakko kehittää sellaista osaamista joka monissa asioissa menee sitten pitemmälle kuin muualla maailmassa meidän pitäisi ottaa myöskin tällaisen osaamisen ja siihen liittyvän

arvoisa puhemies suomessa rakentamisen buumi näyttää asuntopuolella jatkuvan kasvua on luvassa yksi viiva kolme prosenttia ensi vuodellekin pidän tärkeänä että energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistäminen jatkuu edelleen direktiivi antaa siihen sysäyksen mutta kyllä sitä pitää kansallisella lainsäädännölläkin tehdä mutta me emme saa tietystikään vaikeuttaa emmekä hankaloittaa emmekä viedä väärään suuntaan rakentamista ylipäätänsä viittaan itsekin siihen että kansainväliset ilmasto ja päästösopimukset velvoittavat meitä vähentämään vähentämään kasvihuonekaasuja liikenteestä ja asumisesta ja nämä on otettava aivan todesta uusi tekniikka mahdollistaa energiatehokkuutta rakentamisessa mutta myöskin itse asumisessa ja huollossa

kuten edustaja edustaja hassi sanoi voivat olla myöskin vientituote innovaation lähde suomessa mitä mitä me osaamme ja voimme viedä ulkomaille pidän tärkeänä että tässä energiatehokkuusasiassa kiinnitetään huomiota lämmitystapoihin juuri

pienimuotoisten uusiutuvien energiamuotojen edistäminen kuuluu isona osana tähän kokonaisenergiatehokkuuspakettiin asumisen lämmitystavat asumisen huoltorakentaminen erilaisten luonnonvarojen ja materiaalien käyttö ovat kokonaispaketti tälle energiatehokkuudelle pidän myös tärkeänä sitä että asuntojen rakentamisen nyt tässä tapauksessa uusien uusien suunnitteluun valvontaan ja neuvontaan käytetään tarvittava määrä aikaa ja resursseja

arvoisa puhemies velvoite siirtyä uusien rakennusten rakentamisessa lähes nollaenergiarakennuksiin

perustuu eusta tulevaan direktiiviin hallituksen esitys aiheuttaa vain vähäisiä muutoksia maankäyttö ja rakennuslakiin kuten huomaamme vain oikeastaan kahteen pykälään sitä enemmän vaatimus aiheuttaa tarpeen uusia suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut asetuksina annetut rakentamismääräykset hallituksen esityksellä ei ole kovin suuria taloudellisia vaikutuksia mutta lopulliset vaikutukset vasta riippuvat hyvinkin paljon niistä tulevista asetuksista mitä ne sitten ovat hallituksen esityksellä ei myöskään ole suuria ympäristövaikutuksia siis tällä hallituksen esityksellä mutta nekin riippuvat aivan olennaisesti sitten niistä tulevista asetuksista kun ne kun ministeriöissä sitten asetuksia tehdään niin mielestäni on tärkeää että niistä tulee selkeät ja helposti tulkittavat mielestäni uusien rakennusten rakentamismahdollisuuksien tulee olla materiaali ja teknologianeutraaleja tärkeää on myös materiaalitehokkuus ja se ettei rakennuksista tehdä liian monimutkaisia siis myös tulevaisuudessa hirsirakentamisen on oltava mahdollista ja myös rakennuksissa itse näen että tulevaisuuden haasteena on että rakennusten talotekniikka lisääntyy ja muodostuu myöskin monimutkaiseksi osaavatko asukkaat ja siellä olevat ihmiset käyttää sitten talotekniikkaa oikein tulevaisuudessa tämänkin uudistuksen seurauksena tarvitaan aivan varmasti runsaasti runsaasti lisääntyvää

niin suunnittelijoille rakentajille kuin etenkin tietysti myös rakennusten käyttäjille se on tärkeää tulevaisuudessa

värderade talman kun ensimmäinen versio tästä lakipaketista oli kierroksella viime niin minä ja moni muu olimme aika huolestuneita tässä alkusyksystä luettiin lehdistä miten ministeri sipilä iloitsi pudasjärven hirsikoulusta ja ja puhui siitä tulevaisuuden mallina itse pohdin siinä ymmärtääkö hän että tämä nollaenergiapaketti todennäköisesti tekee vastaavien koulujen tulevaisuusnäkymät vähintäänkin huonoiksi niistä saattaa tulla jopa mahdottomia no tämä ehdotus kuitenkin osittain poistaa nämä pelot tämä on selvästi alkuperäistä parempi tämä saattaa saattaa jopa olla ihan kelpo mitä tässä on tapahtunut sitten sen ensimmäisen kierroksen tässä e lukutiukennukset ovat aika maltilliset ja ne erittäin suuret koulu ja päiväkotirakennusten tiukennuksetkin jotka silloin vielä olivat mukana nyt pitkälti peruttu ja se on hyvä asia koska luulen että ne olisivat olisivat tehneet massiivipuisten koulujen rakentamisen käytännössä mahdottomaksi myöskin johtaneet huomattavasti lisääntyneisiin homeongelmiin puuarvoja ei tässä ole lähdetty muuttamaan se on hyvä asia koska vaikka laatu on tärkeä asia niin kuin tässä monessa puheenvuorossa on otettu esille niin frame tutkimuksen ja tampereen yliopiston rakennusfysiikan laitoksen tutkimusten mukaan lisääntynyt eristepaksuus lisää riskiä tämä on kohtalaisen kiistaton asia no nyt paksuuksia ei tarvinne kohtuuttomasti lisätä toivotaan näin toinen hyvä asia on se että painovoimainen ilmanvaihto lausutaan ihan selkeästi mahdolliseksi tämä paperi mahdollistaa sen mutta sitten pitää muistaa että tätä asiaa ohjaavat myöskin muut asetukset rakennusmääräyskokoelma d kahdella tällä hetkellä vaatii ilmanvaihdolta sellaisia asioita

käytännössä tekevät sen mahdottomaksi eli tämä asia pitää nyt vain viedä muissakin muissakin asetuksissa läpi ja tehdä se selväksi myöskin rakennusvalvontaviranomaisille luoda selvät menetelmät selvät mittaustavat jotta tämä saataisiin vietyä vietyä maaliin asti hirsirakentamiselle on erityishelpotuksia tämä on hyvä asia johdonmukaisuuden nimissä olisi hyvä viedä myöskin muihin massiivirakenteisiin koska ne ovat pitkäikäisiä ja empiirisen ei teoreettisen tiedon pohjalta myöskin tehokkaita helsingin energian tilastojen mukaan esimerkiksi viime vuosisadan alussa rakennettu kerrostalo on yhtä energiatehokas siis kuluttaa yhtä paljon lämmitysenergiaa kuin tämän vuosisadan alussa rakennettu ja nehän ovat käytännössä tällaisia punatiilimassiivirakenteisia seiniä

tässä paketissa puhutaan kuitenkin kerrosalasta näiden osalta se tekee käytännössä sellaisen rakennustyypin mahdottomaksi jota aika usein käytetään ekologisessa rakentamisessa eli on pieni lämmitettävä sydän ja sen ympärillä puolilämmin tila jota sitten käytetään sääolosuhteiden ja ja vuosiaikojen mukaan tai sitten jätetään käyttämättä eli tämä olisi hyvä nyt muuttaa kun tätä viedään eteenpäin asetusten tasolla tässä säädetään energiakertoimista siinä on heikennetty puun suhteellista asemaa pudotettu kaukolämmön ja sähkön kertoimia mutta ei kuitenkaan vaikutettu niitten keskinäiseen suhteeseen kertoimien käyttö on aika raskas ohjaustapa ja ne määrittävät hyvin vahvasti tapaa jolla me rakennamme pitkäksi ajaksi ja siksi niitten kanssa tulisi olla varovainen koska tapa jolla me tuotamme energiaa muuttuu kymmenen vuoden kuluttua tuotetaan sähköä ihan eri tavalla kuin tänään näitten asetusten mukaan näitten lukujen mukaan hiilellä tuotetulla kaukolämmöllä lämmitettävä talo saa olla sataviisikymmentä prosenttia energiatehottomampi kuin tuulisähköllä lämmitettävä sähkölämmitteinen talo ja se ei voi olla meidän tavoitteidemme mukaista tai kannattaako tilanteessa jossa olemme menossa kapasiteettimarkkinaan suosia maalämpöpumppuja jolloin hetkellinen sähkönkulutus saattaa olla oleellisesti isompi kuin sähköllä lämmitettävän talon näitä asioita on ehkä hyvä pohtia kaiken kaikkiaan pitäisi pohtia tapaa jolla me näitä asioita mittaamme kuviotutkimus osoittaa että energiavaatimusten kiristystoimenpide ei ole johtanut oletettuihin tuloksiin päiväkotirakennuksen kokonaisenergiankulutus on aika pitkälti sama kuin kaksituhatta luvulla rakennetun ja tämä osoittaa selvästi sen että tämä malli jota me käytämme ei ole tarkoituksenmukainen meidän tulisi osata arvioida ei primäärienergian kulutusta vaan kokonaishiilijalanjälkeä jolloin se lähtökohta on se että pohditaan mistä miten tavara kuljetetaan työmaalle missä se kuljetetaan mitä rakentaminen vaatii miten pitkäaikainen rakenne on ja mikä sen kierrätettävyys on toki tämä on tärkeätä myöskin globaalissa mielessä tiedetään että betoni ja sementtiteollisuus tuottaa viisi viiva kymmenen prosenttia meidän kasvihuonepäästöistä maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan pitää kiittää siitä että että tästä saatu palaute on varsin hyvin otettu huomioon ja ja tuntuu että pienillä muutoksilla tämä sallii aika monipuolisen ja ja toivottavasti jopa terveen rakentamisen mutta ehkä tässä vielä valiokuntatyöskentelyssä pientä inputia ja muutosehdotusta tulee kiitoksia

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on hyvin laaja alaisesti valmisteltu ja kuten edustaja adlercreutz tuossa tuumasi tätähän on muutettu matkan varrella hyvään suuntaan olen tästä asiasta täysin samaa mieltä jos poimin tästä erinomaisia asioita muun muassa niin esimerkiksi tämä oman energiantuotannon huomioon ottaminen on tärkeä asia siitä edustaja hassikin tuossa tuossa jo mainitsi ja hän myös mainitsi tästä uusiutuvan energian että sitä ei ei vielä suomessa sallita ja tämähän on työ ja elinkeinoministeriön sähkömarkkinalaissa joka rajoittaa aurinkosähkön eri jakelutapojen käyttöä merkittävästi toivonkin omalta osaltani että tätä myös katsottaisiin sitten muissa kokonaisuuksissa uudelleen sitten elinkaariajattelusta tässähän otetaan huomioon rakennuksen elinkaaren aikaisen energiankulutuksen vaikutus luonnonvarojen käyttöön ja näillä kertoimilla ohjataan kohti energiatehokasta rakentamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä mutta edustaja adlercreutz tuossa hyvin kannusti laajempaan elinkaariajatteluun ja ja toki toki se olisi suotavaa mutta varmasti varmasti melko mutkikasta näin näin olettaisin jälleen näitä hyviä piirteitä tämä hirsi ja massiivipuurakentamisen ja ja painovoimaisen ilmanvaihdon hyväksyminen on erinomainen asia ja yleensä puurakentaminen sitä voidaan edelleen edistää hallitusohjelman mukaisesti puurakentaminen on kuitenkin terveellistä kaunista ympäristöä ja ilmastoa huomioon ottavaa ja vieläpä kotimaisesta pitkään kasvaneesta puusta kun rakennetaan mikä sen parempaa työllisyydellekään on

pidän hiukan harhaanjohtavana sitä jos asukkaita syyllistetään siitä että he eivät osaa asua oikein vanhanajan rintamamiestalot sietävät monia karkeitakin rakennusvirheitä kun rakenteet ovat tuulettuvia ja vahinkoja korjaavia jos kosteus ja terveysvahingot syntyvät siitä että asukkaat eivät osaa huoltaa ja korjata monimutkaisia asumiskoneitaan niin ei kai lainsäädännöllä ja normeilla pidä pakottaa ihmisiä vaurioituviin rakenteisiin ministeri totesi että painovoimaisen ilmanvaihdon käyttämistä uudisrakennuksiin ei estetä mutta tämä ei riitä ministeri lienee tietoinen että useilla paikkakunnilla viranomaisten asiantuntemus ei riitä ymmärtämään tai edes hyväksymään painovoimaisen luonnollisen ilmanvaihdon suunnitelmia monille uudisrakentajille jopa suorastaan väitetään että normit edellyttävät koneellista ilmanvaihtoa ja muovisia höyrynsulkuja tämä on yleinen luulo että pullotalot ovat pakollisia tästä syystä suomen kulttuurirahasto on tehnyt merkittävän kulttuuriteon ja terveysteon suunnitteluttamalla perinteisiä terveellisiä k kolme taloja joiden suunnitelmat voi jokainen rakentaja ladata ilmaiseksi netistä jos tilanne on nyt tämä niin lienee odotettavissa että uuden lainsäädännön myötä luulo pakollisista pullotaloista yleistyy tämä käsitys lienee pontevasti oikaistava valiokunnan mietinnössä mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä että painovoimaisen ilmanvaihdon ja tuulettuvien rakenteiden mahdollisuudet uudisrakentajille tehdään tiettäväksi ja aidoksi vaihtoehdoksi ja onko tarvetta asetusmuutoksiin joihin edustaja adlercreutz tuossa äsken viittasi

arvoisa puhemies kun edustaja hassikin otti vielä tämän rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuun esille muistamme tuli rakennuslaki ja asetus voimaan se muutettiin yhdeksänkymmentä luvun alussa maankäyttö ja rakennuslaiksi niin siinä laissa vanhassa laissa vastuu oli valvontaviranomaisilla suunnittelevalla ja vastaavalla työnjohtajalla ja jopa rakennuslautakunta saattoi joutua vastuuseen jossakin tapauksessa semmoisiakin tapauksia on ollut mutta sitten kun yhdeksänkymmentä luvun alussa tuli tämä maankäyttö ja rakennuslaki voimaan ja kaikki vastuu siirtyi rakennushankkeeseen ryhtyvälle niin muistelen että siellä vihreän ministerin allekirjoituksiakin löytyi asetuksista siltä osin kun sitä vastuuta siirrettiin rakennushankkeeseen ryhtyvälle tänä päivänä grynderi saa rakentaa rivitalon lähes valmiiksi edelleen ilman minkäänlaista valvontaa vasta siinä vaiheessa kun yli puolet asunnoista on myyty asuntokauppalain mukaan ostajat asettaa oman valvojansa eli kyllä tässä valvonta asiassa vielä on paljon korjaamista siksi kysynkin ministeri tiilikaiselta onko tämä asia mitenkään vireillä että voitaisiin tätä valvontaa tehostaa kuntien julkishallintorakennuksissakin se on kunnasta kiinni minkälaisen valvojan asettaa rahalla saa hyvän valvojan mutta jos tingitään niin

arvoisa puhemies täällä on tullut varsin selväksi se että tämä laki itsessään ei paljonkaan kerro vaan sitten se liha näitten luitten päälle tulee sieltä asetuksista edes sitä tämä laki ei pysty kertomaan paraneeko ympäristönsuojelu vai eikö se parane toki se on sikäli ymmärrettävää että että kaikki sisältö tulee sieltä sieltä asetuksen kautta täällä ovat monet puhuneet hajautetun pientuotannon edistämisen puolesta ja pitäneet hyvänä sitä että sitä edistetään tämän lainsäädännön kautta se on siinä lainsäädännössä mutta kysyisin nyt teiltä hyvä ministeri

miten tätä asetusta tullaan sitten rakentamaan ja voivatko esimerkiksi vierekkäiset talot tuottaa yhdessä tai asunto osakeyhtiöt tuottaa yhdessä energiaa ja käyttää sitä nykyinen asetushan ei sitä mahdollista tämä olisi iso askel siihen suuntaan että todella edistettäisiin pientuotantoa uusiutuvista energianlähteistä tulevaa pientuotantoa

värderade talman edustaja kosonen mainitsi tuossa myöskin saman jonka minä tuossa äsken eli eli kokonaistarkastelun tärkeyden ja ja nyt pitää itse asiassa onnitella ympäristöministeriä joka on tietojeni mukaan palkannut ministeriöön matti kuittisen joka on nimenomaan nimenomaan tutkinut tutkinut tätä hiilijalanjäljen mittaamista rakennuksissa eli toivottavasti sitä työtä viedään nyt siellä siellä määrätietoisesti eteenpäin haluaisin jatkaa edustaja harakan pohdintoja siis siitä miten edistetään vikasietoisia rakennuksia meidän rakentamisen paradigmat tällä hetkellähän oikeastaan lähtevät siitä että hyvin paljon on kiinni siitä millin kymmenesosan kalvosta ja sen ehjänä pysymisestä jos se puhkeaa niin koko korttitalo romahtaa se se kannattaa pitää mielessä ja erityisesti näitten eristysten paksuntaminen tavallaan lisää niitä vikakertoimia painovoimaisesta ilmanvaihdosta tosiaankin se on tässä mahdollista mutta se edellyttää myöskin että että se mahdollisuus tehdään selväksi ja annetaan niitä välineitä joita tarvitaan sekä suunnittelijoille että sitten rakennusvalvontaviranomaisille joidenka asiantuntemus vaihtelee hyvinkin paljon kunnasta kuntaan ja että olisi selkeät ohjeet selkeät menettelytavat selkeät vaatimukset niille ratkaisuille

arvoisa puhemies edustaja mölsä otti esille tämän rakennusvalvonnan roolin kyllä minunkin käsitykseni on se että että rakentamisen aikana tapahtuva rakennusvalvonta on suomessa nykyään liian vähäistä en usko että muuten olisi mahdollista esimerkiksi se että on ollut niin pitkään niin yleistä että esimerkiksi lämmöneristeet rakennustyömailla jätetään jätetään sateelle alttiiksi siinä viime viikon julkisessa asiantuntijakuulemisessa jonka ympäristövaliokunta sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa yhdessä järjesti rakennusteollisuuden edustaja totesi että tämän vuoden maaliskuussa kun kyseltiin rakennusyhtiöiltä kosteushallinnan toimenpiteitä uudisrakentamisessakin vain neljäkymmentäkahdeksan prosenttia eli vähän alle puolet huolehti tästä sääsuojauksesta ja korjausrakentamisessa vain viisitoista prosenttia eli suunnilleen

esimerkiksi tällaisiin asioihin tarvittaisiin kyllä aktiivisemmin toimivaa rakennusvalvontaa ja mielestäni se olisi keskeinen asia kyllä myöskin säädösten kehittämisessä vaikka säädösten purku byrokratian purkamisen nimissä onkin niin kovasti suosittua ja muodikasta nykyisin mutta lisäksi edelleen korostaisin sitä että kun tulee yhä monimutkaisempia järjestelmiä niin on keskeistä että niissä jollakulla on kokonaisvastuu esimerkiksi omassa talossani jossa teimme tämmöisen maalämpöpumppu ja

niin aluksi kun nämä tulivat eri toimittajilta ne eivät pelanneet yhteen aurinkolämpökeräin toimi kyllä mutta ei toimittanut lämpöä taloon eikä se olisi käynyt ilmi ellemme me olisi fysiikan tohtori ja tekniikan lisensiaatti jotka olimme asiakkaina ei se saa olla asiakkaan asiantuntemuksen varassa

edustaja adlercreutzin puheenvuoroa ehkä vähän tällaisessa filosofisemmassa ulottuvuudessa tulevaisuudentutkimuksissa puhutaan paljon resilienssistä yksi suomennos voi olla juuri tuo edustaja adlercreutzin käyttämä vikasietoisuus joka tällaisissa vähemmän teknisissä systeemeissä tarkoittaa sitä että vikoja pidetään luonnollisena ja normaalina asiana eikä ainoastaan poikkeuksena yhteiskunnassa resilienssiä pidetään varsinkin sen nykyisen haavoittuvuuden johdosta tavoiteltavana tilana mutta se koskee myös kaikkia yksittäisiä yhteiskunnallisia rakenteita sitä täytyy siis edistää myöskin rakentamisessa ja tässä on nyt valiokunnalla ja ministerillä erinomainen tilaisuus

arvoisa herra puhemies tämä on tärkeä todella iso kokonainen aihealue ja tietenkin täälläkin on kiinnitetty huomiota sellaisiin asioihin mitkä meitä puhuttavat tänä päivänä eduskunnassakin homeongelmat kosteusvaurio ongelmat ja kaikki tämä ja siinä suhteessa asiat mitkä täällä on tänään keskustelussa nostettu esiin eivät ole mitenkään

sitä tarkkaan arvioida koska mahdollista ei ole vielä ollut tähän kokonaisuuteen niin tarkkaan tutustua mutta uskon että valiokunta tulee tekemään tässä sinänsä huolellista työtä asian suhteen mutta puhemies oikeastaan halusin tämän puheenvuoron tässä vaiheessa käyttää kysyäkseni ministeriltä erästä yksityiskohtaa johon olemme aiemminkin tässä salissa tulleet tulleet keskustelussa aikanaan päätettiin että myös energiatodistuksia tätä järjestelmää aletaan uudistaa ja myöhemminhän sitten tämä hallitus kytki sitä kulkemaan käsi kädessä tämän työn kanssa ja eduskuntahan edellytti viime kaudella sitä että esimerkiksi vanhojen pientalojen osalta luovutaan tästä pakollisesta energiatodistuksesta kokonaan puhutaan eu suuntaan siihen suuntaan tämä mahdollisuus tulisi ja sen lisäksi sitouduttiin eduskunnankin velvoittamana ja myös hallituksen tahdosta siihen että tätä energiatodistusjärjestelmää kokonaisuutena uudistetaan ja kehitetään ja tässähän sitten on ollut erilaista valmistelua haluaisin kysyä ministeriltä miten tällä hetkellä tämä asia tämä asia on nyt sitten esillä tässä yhteydessä olisi hyvä jos omassa puheenvuorossanne voisitte tätä valottaa

puhemies tämä keskustelu on ollut ihan hyvää on saatu esille niitä asioita mitkä ovat energiatehokkuuden kannalta rakentamisessa tärkeitä haluan korostaa vielä sitä että tavoitteen pitää olla se että myös rakentaminen ja asuminen ilmastotavoitteitten toteuttamiseen se että meillä on nyt käsillä tässä lakiehdotus jolla toteutetaan euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä mutta joka sitten toteutuu vasta siellä hallituksen asetuksissa asettaa tietysti monenlaisia kysymysmerkkejä esimerkiksi siitä miten eduskunta voi olla sitten mukana tämän

useinhan kun tulee ongelma ja kysymyksessä on eu direktiivin soveltaminen niin silloin sanotaan että eihän me mutta kun se eu direktiivi nyt olen ainakin saanut sellaisen tiedon että nämä käytännön kysymykset jotka liittyvät esimerkiksi siihen miten nämä asetukset rakennetaan minkälaisten toimenpiteiden varaan tämä energiatehokkuus sitten tehdään eivät riipu tästä eu direktiivistä vaan se on varsin hyvin suomen hallituksen käsissä ja teidän hyvä ministeri

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille hyvin rakentavasta ja asiantuntevasta otteesta tähän lainsäädäntöön todellakin tässä laissa toimeenpannaan käytännössä sen direktiivin vaatimukset minimitasolla ja sitten asetukset rakennetaan erikseen useat teistä torniainen adlercreutz ja moni muu puhuivat näistä asetuksista ja siellä olevasta pihvistä todella näin se on ja kun eduskunta tähän säädäntötyöhön ryhtyy niin pidän erittäin tärkeänä sitä että valiokunnan käytettävissä ovat nuo asetusluonnokset sekä niistä saadut lausunnot sen takia asetusluonnokset on lähetetty jo nyt lausunnoille jotta tiedetään miten tätä lakia aiotaan toimeenpanna

rakennusvalvontaan liittyviin säädöksiin ei sinällään ole muutoksia tulossa mutta siinä miten rakennusvalvontaa toteutetaan aika hyviä kokemuksia on siitä että jos useampi kunta on yhdessä päättänyt järjestää rakennusvalvonnan niin silloin pystytään erikoistumaan pystytään ehkä sitä osaamista käyttämään paremmin tämä on toki mahdollista maakuntauudistus voi mahdollistaa myös kuntien niin halutessa maakunnallisen rakennusvalvonnan

tästä tiedotuksesta mitään hurjan massiivisia tiedotuskampanjoita nyt tuskin on luvassa kun esimerkiksi edustaja harakka pohti sitä että jos on henkilöitä joita kiinnostaa painovoimainen ilmanvaihto tai tämänkaltaiset ratkaisut niin uskon että ne jotka ovat siitä kiinnostuneita todennäköisesti osaavat myös niin sanotusti penkoa sen että se on mahdollista eivätkä heti törmää virheellisiin väitteisiin sitten muualta

mihin adlercreutz viittasi hyvin kärjistetyn esimerkin kerroitte siitä että jos on kivihiilellä tuotettua kaukolämpöä ja uusiutuvalla tuotettua kiinteistökohtaista kyllä näin mutta heti sinä päivänä kun se kaukolämpö siirtyy uusiutuvaan niin asia keikahtaa aivan toisinpäin eli kaukolämpöä suositaan sen energiatehokkuuden takia uusiutuvaa suositaan vähäisten päästöjen takia ja kun nämä kaksi pannaan yhteen on ihanteellinen ratkaisu tässä myös vastaus edustaja myllerin kysymykseen tuo kiinteistöjen yhteinen tuotanto on mahdollista koska silloin jos useampi talo tuottaa yhdessä energian se on määritelmän mukaan kaukolämpöä eli kaukolämpöä ei ole vain nykyisten isojen kaukolämpöyhtiöitten tuottama lämpö vaan myös tällaiset vaikkapa korttelin yhteisen bioenergialaitoksen tuottama lämpö eli tämä yhteistuotanto tulee mahdolliseksi edustaja viitanen kysyi näistä energiatodistusasioista niissä toimeenpannaan aika tarkkaan sitä mitä eu direktiivit meiltä ja niihin varmasti tullaan palaamaan vielä myöhemmin toivon että suunnilleen kaikkien teidän nostamiin huoliin pystyin vastaamaan olen tyytyväinen siitä palautteesta että totesitte että tässä tuon kuulemiskierroksen ja käydyn yhteiskunnallisen keskustelun myötä lakia on sorvattu parempaan muotoon se on toki aina hallituksen tavoite että pystytään lainsäädännöllä vastaamaan käytännön ongelmiin ja huoliin

arvoisa puhemies kiitos ministerille vastauksesta te tunnutte luottavan kovasti siihen että ihmisten oma oma aktiivisuus sinnikkyys jopa itsepäisyys johtavat oikeaan tulokseen mutta kautta suomen tulee aivan toisenlaista viestiä esimerkiksi arkkitehti panu kailan suositulle kirjoitus ja neuvontapalstalle siitä että aidosti viranomaiset kertovat ihmisille virheellistä tietoa siitä onko normien mukaista rakentaa painovoimaista ilmanvaihtoa vai ei ei jolloin se kysymykseni kuuluu tarpeen ryhtyä toimiin joissa kautta suomen kaikissa kunnissa viranomaiset antaisivat oikeaa tietoa ja aitoja vaihtoehtoja myös niin sanotuille tavallisille ihmisille jotka eivät jo ennakkoon ole lyöneet tietämyksensä perusteella perusteella jotain kantaansa lukkoon vaan että he voivat aidosti pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja päätyä todennäköisesti myöskin terveellisemmän vaihtoehdon kannalle ilman täysin kohtuutonta vaivannäköä

puhemies minä nyt vielä vähän vähän palaan tähän yksittäiseen kysymykseeni energiatodistuksista nimittäin kun aiemmin olemme täällä ministeriltä sitä kysyneet niin on viitattu siihen että uudistaminen kulkee käsi kädessä tämän nollaenergiarakentamisen kanssa siinähän on yhtymäkohtia energiatodistukseen monilta osin ja tietenkin nyt kysymys kuuluu että tämä on sillä tavalla aika iso asia ollut eduskunnalle tästähän oli kansalaisaloite mikä oli hyvin tärkeä ja sieltä omakotiliitto oli hyvin aktiivinen valmisteluasteella tehtiin eteenpäin yhdessä omakotiliiton kanssa ja eduskunta

edellytti itse asiassa hallitukselta että suomi suomi sitoutuisi siihen että pyrkisimme siihen että vanhat omakotitalot voitaisiin vapauttaa tästä energiatodistuksesta joka siis on pakollinen tällä hetkellä ja samoin sitten eduskunta edellytti että tätä energiatodistusrakennetta uudistetaan sillä tavalla että se koetaan oikeudenmukaisemmaksi ja nykyistä selkeämmäksi kun näin on edellytetty ja tästä on aika voimakkaita keskusteluja käyty kansalaisten parissa kansalaisaloitteen muodossa täällä eduskunnassa ponsia otettu eduskunnan yksimielisillä päätöksillä niin siksi tietenkin tämä yksittäinen asia on tässä yhteydessä ja muutenkin merkittävä ja meidän tietenkin täytyy saada tietoa miten se etenee muistan kyllä täällä päivitelleemme vähän päinvastaista kehitystä mikä oli silloin viime syksynä tiedossa eli päinvastoin kuin tämän asian edistymisestä raportoitiin tulikin säädös jossa autotallitkin pistettiin energiatodistuksen piiriin ja sitähän me täällä kovasti kummastelimme että tämäkö nyt sitä normien purkua on kun eikö ministeri niin ole kuitenkin että kun hallitus puhuu ihan oikein monessa yhteydessä normien purusta niin silloin tämä energiatodistus olisi hyvä esimerkki siitä mutta hallitus toimi toisinpäin ja pisti autotallitkin energiaveron piiriin tämä tämä

arvoisa herra puhemies täällä on tänään useassa puheenvuorossa korostettu rakennusvalvonnan roolia myöskin siinä rakentamisen valvonnassa tosiasia kuitenkin on että me kaikki tiedämme että kuntien rakennusvalvonnan resurssit ovat rajalliset ja sieltä ei sitä kaikkea valvontaa voi vaatia

myöskin ministeri viittasi tähän että kuntien yhteistyötä tässä rakennusvalvonnassa on hyvä lisätä itse pitäisin ja hyvän lopputuloksen saamisen edellytyksenä nimenomaan rakentamisen valvonnan roolia en niinkään rakennusvalvonnan roolia rakentamisen valvonnan roolia kyllä hyvä ja laadukas rakentaminen ja se lopputulos muodostuvat erittäin monesta osatekijästä se on kaikkien osapuolten yhteinen ponnistus ja yhteinen saavutus että saavutetaan se hyvä rakennus ja sitten se että hyvässä rakennuksessa on hyvä asua on taas myöskin se asukkaiden oikeus ja velvollisuus ja siihen hyvään rakentamiseen liittyy tietysti omalta osaltaan hyvin paljon se kaavoitus ja siihen tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota nimenomaan kaavoitukseen ja siihen miten kaavoitus mahdollistaa erilaiset rakennukset ja myöskin niiden rakennusten sijoittamisen sinne tontille sitten hyvä suunnittelu se hyvä rakentaminen ja myöskin rakennuttaminen että rakennuttajat ovat ajan tasalla ja sitten se rakentamisen valvonta mutta ennen kaikkea tässä kun puhutaan nollaenergiarakennuksista sanoisin että siinä on on myöskin tärkeää se materiaalitietous mistä rakennus rakennetaan mistä materiaalista ja miten niitä materiaaleja sijoitetaan mihinkin rakennukseen se on tärkeää mutta kyllä itse myöskin kiinnitän edelleen edelleen huomiota siihen että talotekniikka kehittyy edelleen voin verrata sitä autoon tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla me kaikki osasimme vielä jollain tavalla korjata omaa autoamme mutta nykyään ne autot ovat niin teknisiä että ei niihin auta enää puuttua ja toivottavasti kahdenkymmenen vuoden päästä myöskin rakennukset ovat sellaisia että

arvoisa puhemies täytyy sanoa että käytännön kokemuksen pohjalta suomi on aika kaukana tästä hyvästä rakentamisesta tämä liittyy vaikkapa näihin kosteusongelmiin joita syntyy hyvin äskettäin rakennettuihin tiloihin myös julkisiin tiloihin ja ehkä jopa erityisesti julkisiin tiloihin hämmästyttävää että näin on tuija braxin johtama eduskunnan tarkastusvaliokunta puuttui näihin kosteus ja homeongelmiin perusteellisessa työssään viime vaalikaudella sen tuloksena oli useita toimenpide esityksiä joista aika monet on toteutettu kosteus ja hometalkoot liittyy muun muassa näihin nyt kun tätä on sitten katsottu jälkeenpäin tiettyä paranemista on tapahtunut mutta ei todellakaan ollenkaan riittävässä määrin ja tämä vaivaa tavallisia kansalaisia ja tämä on todella akuutti ongelma joka koskettaa arvioiden mukaan jopa kahtasataatuhatta koululaista ja nuorta ja sitten sitä henkilöstöä joka on oppilaitoksissa siis todella massiivisen luokan ongelma ja sen takia rohkenen toivoa että täytyisi olla kyllä asuntoministerin listassa korkealla sijalla että tähän tähän saataisiin korjaus jotain uutta lääkitystä tarvitaan sitten tämä sääntöjen vähentämisen tie sehän on ihan tarpeellista pohdiskelua terveen sääntelyn tarpeellisen hyvän sääntelyn periaate sääntelyäkin tarvitaan mutta sitten tullaan kyllä tähän energiatodistusasiaan josta eduskunta viime vaalikaudella lausui ja ja otti hyvin selkeät kannat siitä miten tämä energiatodistus vanhoissa omakotitaloissa toimii tässä on on ollut oletusarvona että suomi käyttäisi hyväkseen komission turhan sääntelyn ohjelmaa ja ottaisi tämän listaan siksi kysyn ministeriltä mitä tälle energiatodistusasialle on tehty
jaha josko ministeri vielä pari minuuttia puhujapöntöstä

arvoisa puhemies edustaja harakka se on kyllä aivan totta että kyllä rakennusvalvontaviranomaisten täytyy antaa oikeaa tietoa kaikkialla maassa se on ilman muuta lähtökohta että virheellistä tietoa ei voi antaa tuo edustaja heinäluoman esille ottama kosteusongelma on todellakin vakava asia ja sitä pidettiin myös tässä hyvin polttopisteessä kun tätä energiatehokkuuslainsäädäntöä valmisteltiin eli haluttiin eli haluttiin varmistua että tällä lainsäädännöllä ei pahenneta missään tapauksessa tilannetta itse asiassa

jo on nyt tuotavan vaatimustason mukaisia matalaenergiarakennuksia ja näissä kyseisissä rakennuksissa tämänkaltaisia vaurioita ei ole selvityksissä todettu eli nyt tämän lainsäädännön ei pitäisi vaikuttaa sillä tavalla että tilanne ainakaan heikkenee mitä tulee sitten tähän energiatodistuslakiin niin siitä tuo eduskunnan edellyttämä selkeyttäminen tullaan antamaan sitten siinä mitä kaikkea tuo energiatodistus koskee me joudumme panemaan toimeen eu lainsäädäntöä ja ulottamaan niitten rajojen puitteissa tuon energiatodistuksen kuin meiltä sitä edellytetään edustaja viitanen lähetti ansiokkaita kirjeitä komissaarille ja varmaan myös näitte ne vastaukset mitä sieltä tuli ei siellä kyllä ymmärrystä paljon osoitettu mutta kun mainitsitte että autotallit nyt erikseen energiatodistuksen piiriin niin tässä itse asiassa mainitsin miltä rakennuksilta vaaditaan sitä energiatehokasta rakentamista ja se koko on aika lailla se tärkeä juttu eli yli viidenkymmenen neliön rakennuksista jos jollain on taipumus rakentaa autotalli joka vastaa normaalin suomalaisen kahden ihmisen kaksion pinta alaa tai enemmän niin ehkä siinä voi sitten panna eristyksetkin kohdalleen

totean kuitenkin että näiden kosteusvaurioiden osalta toistaiseksi kyllä epäilen että tässä pitäisi miettiä tätä rakentamisen vastuukysymystä uudelleen tähän eivät selvästikään rakentajat ole vieläkään heränneet koska niin paljon tulee näitä uutisia että sateella rakennetaan niin että eristeet ovat kosteudelle alttiita ja ne vain kiireen takia tungetaan sinne sisään tämä on hämmästyttävää mutta tällaista käytännön viestiä ihmisiltä jotka olivat katsomassa miten heidän asuntojensa rakentaminen edistyy no sitten tähän sääntelyn edistämiseen minäkin katsoin sitä komission vastausta tähän energiatodistusasiaan ja siitä jäi kyllä mieleen se että siinä oli selvä selvä kanta että kun tässä tehdään tämä välitarkastelu eli arvioidaan sitä miten tämä direktiivi on toiminut niin siinä yhteydessä on mahdollisuus palata sitten toinen reitti on se mitä itse tarjosin tänne komission työlistalle jossa pohditaan tätä turhan sääntelyn vähentämistä pitäisi ottaa tämä asia ja koen sillä tavalla että suomen pitäisi puhua tästä aiheesta koska se on selvä että tämä omakotirakentaminen ja nämä energiatodistukset ovat meillä ihan eri asemassa kuin ne ovat keski euroopassa jossa valtaosin asutaan kerrostaloissa ja hyvin vähän omakotitaloissa ja kun meillä lisäksi vielä asenne näihin sääntöihin on toinen meillä lähtökohta on se että niitä noudatetaan ja me tiedämme että monessa muussa eu maassa ei koira perään hauku jos ei tämmöistä energiatodistusta ole tehty sitten on käyty keskustelua sen hinnasta ja pidän kyllä sitä hintaa silloin kun puhutaan lähellä viittäsataa euroa olevista lukemista aika korkeana kun meillä kaikin muutoinkin tätä rakentamista ja ja asumista verotetaan aika ankarasti niin että en näe oikein tällä energiatodistuksella omakotitalojen osalta vanhojen talojen osalta sitä sujuvaa merkitystä varsinkin kun se laskelma on luonteeltaan teoreettinen sitten on eri asia että mitä tulee uusiin omakotitaloihin joissa se voidaan tehdä piirustusvaiheessa

arvoisa herra puhemies kyllähän sieltä sen kaltainen vastaus tuli juuri että tämä ongelma on nyt huomattu ja tämä otetaan mukaan näille listoille mitkä nyt sitten koskevat tätä niin sanottua refit hanketta ja myös se mikä oli suomella tiedossa että joka tapauksessa tätä energiatehokkuusdirektiiviä arvioidaan evaluoidaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alkuun mennessä ja kyllä ainakin silloin olimme siinä asennossa että tässä evaluointityössä ja mieluummin jo aikaisemmin tämän normien purkutalkoon myötä suomi vahvasti viestittäisi sinne suuntaan terveisinään että meillä on sellaiset olosuhteet että kerta kaikkiaan näiden vanhojen omakotitalojen energiatodistus koetaan ihan aidosti enemmän

muutenkin eussa ajatellaan että pistetään turhia normeja roskakoppaan niin miksemme käyttäisi tätä tilaisuutta hyväksi ja palaisi siihen asentoon missä alun perinkin olimme asiantuntija arvioiden mukaan eli siihen että vanhoille omakotitaloille tämä energiatodistus voisi hyvin olla vapaaehtoinen minua huolestuttaa se mitä on tapahtumassa nyt jos me suomena emme ole enää nostaneet tätä kysymystä esiin siitäkin näkökulmasta että eduskunnan yksimielinen ponsi ja edellytys että näin tulisi toimia nythän ovat juuri nämä ajat sitten sitten käynnissä kun direktiiviä evaluoidaan arvostan jos ministeri voisi vähän kuvata sitä minkälaisia terveisiä meiltä eulle on mennyt tätä työtä ajatellen millaisia kantoja olemme kaiken kaikkiaan siihen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksitoista päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies taitaa käydä niin että minä pidän tämän esittelypuheenvuoronkin valiokunnan mietinnöstä mutta nyt täytyy huomioida että tämä on sitten sdpn puheenvuoro nimittäin me olemme jättäneet vastalauseen tähän kiinteistöveron korotusesitykseen hyväksytään ilmeisesti tämän salin toimesta yksimielisesti läsnä olevien toimesta mutta todellakin tämä vastalause jonka tietenkin toivottavasti koko eduskunta voisi hyväksyä lähtee siitä että tosiasia on nyt se että hallitus on jo toistamiseen peräkkäisinä vuosina nostamassa kiinteistöveroa kyseessähän on siis pakkonosto koska hallitus määrittää tämän kiinteistöveron ja olemme huolissamme siitä että tämä iskee hyvin vahvasti vahvasti erityisesti moniin kasvukeskuksiin laajat vaikutukset helsinkiin espooseen näihin tulee kohdistumaan nyt hallituksen toimesta kiinteistöveron pakkonosto ja ja tietenkin me kaikki tiedämme sen että tällä on erittäin haitallisia ja ongelmallisia vaikutuksia asumiskustannuksiin jotka juuri esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla tampereella muualla ovat varsin korkeat tänä päivänä aina kun puhutaan kiinteistöverosta niin tietenkin ensimmäinen kysymys on myös se mikä sen kokonaisvaikutus on asumiskustannuksiin asumisen hintaan

tämä kiinteistöveron toinen pakkonostohan tuli sen seurauksena että hallitus sinänsä teki hyvin eli peruutti hallituksen aikoman korotuksen kohtuuttoman korotuksen päivähoitomaksuihin tätähän me sosialidemokraatit vaadimme ja oli hyvä että hallitus sen peruutti

että tämä rintamalisän indeksileikkaus perutaan järki voitti järki voitti inhimillisyys voitti koska kysymys on kuitenkin meidän itsenäisyytemme juhlavuodesta sotiemme veteraaneista ja siitä arvostuksesta mitä me jokainen tunnemme sotiemme veteraaneja kohtaan oli kyllä jo alun perinkin hämmästyttävää että hallitus esitti rintamalisän indeksileikkausta tällaiselle vuodelle ja muutenkin viime viikolla torstaina kyselytunnilla asia oli esillä edustaja heinäluoma joka täällä on paikalla otti myös omassa puheenvuorossaan aiemmin näyttävästi kantaa asian

ensin uudistaa rakenne ja ja täytyy lähteä lähteä siitä että avain ja ratkaisu löytyvät sen rakenneuudistuksen kautta näin ollen puhemies me esitämme tämän lain hylkyä ja sen lisäksi tulemme kakkoskäsittelyssä esittämään kahta lausumaa tähän liittyen toinen liittyy

asumisen hintaan siihen että tässä pitää ottaa huomioon paremmin pieni ja keskituloiset eli veron muuttamiseen enemmän progressiiviseen suuntaan näin verokielellä sanottuna ja samaan aikaan haluamme myös kiinnittää huomiota tähän rakentamattoman rakennusmaan

arvoisa puhemies siltä että asumisen kustannukset kiinnostavat ainoastaan sosialidemokraatteja ja meitä ne kiinnostavatkin todella paljon kiinteistövero itsessään on hyvä verotuksen keino ja koska suomessa verotetaan omistamista eun keskiarvoa huomattavasti vähemmän mutta työtä ja yrittämistä verotetaan kireämmin se on myös oikeudenmukainen nykymuodossaan kiinteistöverossa on kuitenkin vakavia puutteita lisäksi kiinteistövero sopii erittäin huonosti pelkästään julkisen talouden tavoitteeseen fiskaalisen tuoton lisäämiseen kuten edustaja viitanen tuossa muisti tämä kiinteistöveron lisäkorotus siis jo kahdelle vuodelle tehtyjen korotusten päälle ilmestyi aivan tyhjästä korvaamaan tuon aikaisemmin käsitellyn varhaiskasvatuksen maksujen aiotun korotuksen sitähän oppositio vastusti yksimielisesti koska korotus olisi entisestään heikentänyt ennen kaikkea naisten työmarkkina asemaa hallitus veti korotuksen pois ja jopa ylpeilee tällä saavutuksellaan tämä jälleen uutena kohtana peruutettujen esitysten pitkään luetteloon kuten edustaja viitanen sanoi on hyvä että huonoja esityksiä perutaan ja nyt uusimpana haluan itsekin kiittää hallituspuolueiden valtiovarainvastaavien päätöstä olla leikkaamatta sotaveteraanien rintamalisää kun pääministeri ei siihen kyennyt eikä edes ministeri soini joka tässä salissa aika matalamielisesti kyseenalaisti salin toisen laidan isänmaallista mielenlaatua mutta ei sitten kuitenkaan veteraanien asiaa ottanut tässä omakseen eli kiitos edustajille kalli outi mäkelä ja vähämäki että toteutitte tämän sosialidemokraattien toiveen veteraanien kunnioittamisesta mutta näissä peruutteluissa on ongelma varsinkin silloin kun vastaava summa pitää hätäisesti kerätä muualta nyt kunnille piti korvata asiakasmaksujen korotuksesta saamatta jääneet tulot niin esitetään korotettavaksi kiinteistöveroa entisestään hallitushan on saanut talouspolitiikan arviointineuvostolta muutenkin moitteet siitä että se ei käytä verotuksen keinoja viisaasti ja vastuullisesti talouden kuntoon laittamisessa olen ennenkin täällä salissa vaatinut hallitukselta vastuullista verolinjaa ja tällainen poukkoilu jossa vain ja ainoastaan kuntataloudellisista syistä kerätään rahaa samalla kun vaikkapa perintö ja lahjaveroa kevennetään ilman mitään kasvun ja työllisyyden tavoitetta on pelkästään vahingollista hallitus pelaa pelaa veroflipperiä arvoisa puhemies kiinteistöveroa pitää käyttää viisaasti sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat laajat se vaikuttaa asumisen hintaan asuntorakentamiseen aluekehitykseen työpaikkojen sijoittumiseen työvoiman liikkuvuuteen ja työllisyyden kautta koko kansantalouteen

tavoitellaan tuoton kaksinkertaistamista mikä on näin lyhyessä ajassa kohtuuton rasitus ja lisäkorotuksesta kuusikymmentä prosenttia suuntautuu helsinkiin ja espooseen mikä lisää entisestään metropolialueen kohtuuttomia asumiskustannuksia ja vaikeuttaa entisestään työn perässä muuttamista pääkaupunkiseudulle tämä on myrkkyä työvoiman liikkuvuuden tavoitteille työvoiman saatavuudelle yritysten kannalta ja työllisyyden lisäämiselle ylipäätään ja samaan aikaan alennetaan perintö ja lahjaveroa sekä nostetaan kiinteistöveroa suunnilleen samoilla vaikutuksilla kahden miljoonan arvoisen asunnon perijä hyötyy ensi vuonna viisikymmentätuhatta euroa ja vastaava summa peritään sitten omakotitaloissa asuvilta vanhuksilta nyt asumismenot vievät suuren osan elinkustannuksista keskusta ja perussuomalaiset selittäkööt tämän oikeudenmukaisuuden maaseudun asukkaille kokoomuslaiset kertokoot miksi helsingissä ja espoossa asuminen kallistuu entisestään loppujen lopuksi siis kiinteistöveron lisäkorotus johtaa yhtä lailla mutta toisella tavalla vahingollisiin työllisyysvaikutuksiin kuin alkuperäinen säästötavoite eli päivähoitomaksujen korotus joka olisi heikentänyt erityisesti naisten työmarkkina asemaa

kun kiinteistöverotuksen käyttö on lisääntynyt ja sen tasoa on nostettu ovat samaan aikaan tulonjakovaikutukset erittäin merkittäviä nyt tavalliseen asumiskäytössä olevaan asuntoon on se sitten omakotitalo tai kerrostalo kohdistuu vuosi vuodelta suurempi rasite vaikka kiinteistöverossa on hyviä puolia ennen muuta siinä muodossa että sitä kiinteistöä on vaikea laittaa pressun alle niin että ei huomattaisi on kuitenkin jäljellä tämä kysymys miten tavallisia mummonmökkejä omakotitaloja rintamamiestaloja verotetaan ja ja tämähän on tietysti vero joka sitten tulee myös vuokralla asuvien maksettavaksi kohoavina asumiskustannuksina ja sitä kautta kohoavina vuokrina jolloin pitäisi hakea kiinteistöverorakenteessa uutta ratkaisua joka paremmin ottaisi huomioon tämän todellisen asumisen tarpeen ja niin kuin täällä edustaja viitanen sanoi suosisi tavallaan sitä tavallisten ihmisten välttämätöntä asumista ja sitten ottaisi erikseen huomioon muut kiinteistöt vaikkapa sitten erilaiset ökykiinteistöt ja liikekiinteistöt ja vastaavat joilla on paremmin tätä maksukykyä olemassa pettymykseni on suuri että hallitus ei ole nyt tällaista uudistusta valmistellut vaan on lähtenyt siitä että tämmöisenä hätäratkaisuna tuodaan tämä kiinteistöveron alarajojen nosto joka kohdistuu erittäin voimakkaasti pääkaupunkiseudulle tämä pääkaupunkiseudulle tehty korotusratkaisu vaikuttaa kyllä se on nyt pakko sanoa hivenen rankaisulta siitä että pääkaupunkiseudun kunnat eivät olleet valmiita lähtemään näihin kohotettaviin päiväkotimaksuihin mukaan joten olisin toivonut että täällä olisi ollut paikalla ministeri ja hallituspuolueiden edustajia jotka olisivat voineet vastata tätä asiaa koskeviin kysymyksiin

arvoisa herra juuri katselin ympärilleni ja tein sen havainnon että täällä nyt ei ole yhtäkään hallituspuolueen edustajaa paikalla tuomassa edes jonkinlaisia perusteluja sille miksi hallitus näkee tarpeelliseksi tässä vaiheessa jo toistamiseen pakkonostaa kiinteistöveron alarajaa

epäoikeudenmukainen ja kohdistuu väärällä tavalla sen pitäisi enemmän kohdistua maksukyvyn mukaan paitsi että se on epäoikeudenmukainen niin ongelma on myös että tähän ajankohtaan tämä korotusesitys on mahdollisimman huono mahdollisimman huono nimittäin toden totta käy niin kun tätä joka tapauksessa valtiovarainministeriössä valmistellaan tosin me kyllä kiirehtisimme tätä valmistelua se pitäisi saada nyt nopeasti ministerin toimesta eteenpäin nämä rakenteet eivät ole nytkään kunnossa niin sitten me vielä korotamme kiinteistöveroa niin että se kärjistää näitä ongelmia sen sijaan että niitä ongelmia pitäisi ratkaista kiinteistöveron rakenneuudistuksella kaiken kaikkiaan puhemies minulla jäi äsken tuossa esittelypuheenvuorossa hieman kesken tämä rakentamattoman tonttimaan korotettu kiinteistövero se siis sinänsä asuntopoliittisesti on viisaskin ajatus mutta tässä hallituksen esittämässä muodossa siinä on sellaisia ongelmia että esimerkiksi se pakkokorotus tässä kohdistetaan varsin maaseutuvaltaisillekin alueille joihinkin pääkaupunkiseudun kuntiin että se ei ole mielestämme alueellisesti kovinkaan perusteltu sitten me esitämme siihen myös sellaista rajausta ponnessamme että hallitus valmistelisi tämän esityksen uudelleen siten että kaiken kaikkiaan varmistaisimme että ei tule tätä niin sanottua mummonmökkiongelmaa että se koskisi niitä vaan se koskisi ainoastaan yhteisöjä ja ja yrityksiä jotka harjoittavat rakennustoimintaa ei luonnollisia henkilöitä

todellakin kiinnitän huomiota siihen että kokoomuksen keskustan ja perussuomalaisten helsingin ja uudenmaan edustajat eivät ole täällä kertomassa kansalaisille miksi he haluavat erityisesti vahingoittaa omien vaalipiiriensä elämänedellytyksiä eivätkö he uskalla perustella ratkaisuaan omille äänestäjilleen samalla kun hallituksen esitys heikentäisi asuntopolitiikkaa kasvukeskuksissa siihen sisältyy pakottavia toimia asuntorakentamisen lisäämiseksi rakentamattoman rakennusmaan lisäverotus on kuten edustaja viitanen sanoi asuntopoliittisesti perusteltu kannustin mutta nyt sitä ei kohdisteta oikeudenmukaisesti eikä edes tarkoituksenmukaisesti pakkonosto rajoittuu

lisäkorotus korostaa entisestään nykyisen veropohjan ja arvostustasojen puutteita ja vääristää verotusta valtiovarainministeriössä on valmisteilla kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus jota olisi syytä odottaa ennen kuin ryhdytään puhtaasti fiskaaliseen ja epäoikeudenmukaiseen korotukseen

arvoisa puhemies se hyvä puoli tietenkin tässä oli että oppositio sai tilaa nyt sitten suorittaa esittelyn omalle vaihtoehdolleen mutta vakavasti puhuen niin kyllä minä edellyttäisin sitä että toimivaan parlamentarismiin kuuluu se että se on hallituksen ja opposition välistä dialogia ja siksi olisin kyllä minäkin toivonut että jos ei ministeri ole paikalla näin merkittävässä asiassa niin vähintään sitten hallituspuolueiden toimesta se esittelypuheenvuoro ja keskustelu käytäisiin täällä eduskunnan salissa seuraava mahdollisuus hallituspuolueilla muuten on vaikuttaa tähän asiaan kuitenkin äänestyksessä joka sitten on kakkoskäsittelyssä ensi tiistaina se sitten keskiviikkona äänestys ja tiistaina käsittely eli eli silloin kutsu kuuluu että toivottavasti keskustelu jatkuisi silloin laajemmalla joukolla mutta puhemies tämähän on nyt sitä ikävää sarjassamme hallituksen hyvin eriarvoistavaa veropolitiikkaa arvovalintoja me olemme täällä kuulleet hallituksen esityksiä siitä että on varaa laskea varsin anteliaalla anteliaalla tavalla esimerkiksi miljoonaperintöjen veroja on mahdollisuus antaa tällaisia hyvin hyvin hyväosaisia parempiin parempiin tuloluokkiin suuntautuvia apteekkarivähennyksiä metsälahjavähennyksiä veroprofiili tuloverokevennysten osalta suosii suurituloisia ja eläkkeensaajien ostovoima näissä veroratkaisuissa jää miinukselle sitten toisella puolella tuleekin korotuksia kiinteistöveroon korotuksia bensaveroon korotuksia ihan moneen veroon mikä tavallista ihmistä ihmistä koskettaa ja siksi esimerkiksi olisin toivonut että täällä olisi ollut myös vaikkapa perussuomalaisia tämänkaltaista kehitystä perustelemassa koska heidän sanomansa vaalien alla oli kyllä täysin toisenlainen
arvoisa

tästä hallituspuolueiden poissaolosta voi tehdä tällaisen positiivisen tulkinnan että kuten edustaja heinäluoma sanoi kun tätä joustavuutta valtiovarainvaliokunnassa on esiintynyt niin ehkä he parhaillaan sitten pohtivat kuinka tätä heikkoa ja huonosti perusteltua lakiesitystä voisi sittenkin korjata oikeudenmukaisempaan suuntaan tämä joustavuushan on ollut varsin merkille pantavaa myös siltä osin että jopa hallitus on jo valtiovarainvaliokuntaan ja sen verojaostoon tuomiaan esityksiä valmis ollut muuttamaan siinä vaiheessa kun käsittelyä on jo viikkoja suoritettu tämä koskee siis perintö ja lahjaverolain muutosta josta sitten saammekin yllätykseksemme uuden version käsittelyyn tässä tässä alkaneella viikolla siinähän sitten päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen sellaiseen tulokseen että ei haluttu avata viidettäkymmenettäviidettä pykälää perustuslakivaliokunnan arvioimiselle siitä syystä että kuten edustaja kalli helsingin sanomissa tunnustikin ei ollut haluja ottaa sitä riskiä että yritysperintöjen muassa puoli ilmaisella verotuksella siirtyviä jopa miljoonien tai kymmenien miljoonien osakesalkkuja ei enää voisi jatkossa siirtyä tätä varten hallitus valmis joustamaan sen sen kustannuksella että sinänsä erittäin kannatettava ajatus eli alaikäisen yritysperintöjen saajan oikeus huojennukseen ei nyt tulekaan toteutumaan koska oli nyt tärkeämpien eturyhmien etuja valvottavana mutta tämä osoittaa joustavaa mielenlaatua ehkä epäröivääkin mielenlaatua ja tällaiseen vatulointiin tässäkin tapauksessa siis toivomme panemme

puhemies tämä esitys antaa kyllä aiheen todellakin puhua tästä hallituksen verolinjan kokonaisuudesta siis mitä veroja lasketaan mitä veroja nostetaan ja miten ne tulonjaollisesti kohdistuvat eri eri väestöryhmiin ei voi olla kiinnittämättä siihen huomiota että nämä kiinteistöveron nostot sopivat kyllä hallituksen linjaan kun ne tulevat ja vielä aivan erityisesti kohdennettuna sitten samaan aikaan kun täältä kerätään sata miljoonaa euroa tehdään saman suuruusluokan tai kokonaisuudessaan suurempia veronkevennyksiä esimerkiksi tämä perintöverokevennys joka hyödyttää näitä miljoonaperinnön saajia on vaikea nähdä että tällä perintöveron kevennysehdotuksella joka täällä myös on käsittelyssä on minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia tulonjakovaikutuksia kyllä mutta tuskinpa perintöveron keventämisestä nyt ensimmäistäkään työpaikkaa tulee sama koskee sitten tätä apteekkarivähennysasiaa jossa jossa on käynyt ilmi että sen suurimpia hyötyjiä todellakin ovat apteekkarit ja ja parhaimmillaan nämä vähennykset ovat kymmeniätuhansia euroja kaksikymmentäviisituhatta euroa ja ja keskitasollakin puhutaan sellaisesta viidentuhannen viiva kuudentuhannen euron vähennyksestä siis todella mittavia joita varten sitten tehdään muualla näitä veronkorotuksia joita tavalliset kansalaiset pääsevät maksamaan että nyt jää kysymään eikö juuri tästä asiasta hallituksen pitäisi tehdä tästä veropolitiikasta oma tulonjakovaikutusarvionsa ketkä hyötyvät näistä hallituksen päättämistä kevennyksistä ja ketkä ovat maksumiehinä sitten kun eräitä muita veroja niin kuin täällä nyt esillä olevaa kiinteistöveroa korotetaan

puhemies kannatetaan minä kannatan vahvasti sitä ajatusta että hallitus esittäisi eduskunnalle selkeän laskelman siitä mikä on nimenomaan veropolitiikan veropoliittisten päätösten tältä syksyltä ja koko hallituskaudelta vaikutus tulonjakoon kyllä se puhemies niin on että kun sanotaan samaan aikaan tavalliselle kansalle että sinun on tingittävä ja leikataan työttömyysturvaa tai väen vängällä halutaan sopimuksia joilla palkkoja päästään alentamaan ja tätä kautta koko kansakunnalle sanotaan että tingi niin ei ole kovin reilua että sitten samaan aikaan löytyy satoja miljoonia euroja sen kaltaisiin veroratkaisuihin jotka suosivat suurituloisia ja mikä pahinta puhemies on juuri se minkä edustaja heinäluoma tuossa totesi että ihan lainsäädännön arviointineuvostonkin arvioiden mukaan näillä hallituksen uusilla innovatiivisilla veroratkaisuilla ei ole käytännössä katsoen työllisyysvaikutuksia ja kun rahaa pistetään veronalennuksiin joilla ei ole työllisyysvaikutuksia niin talouden synkkä kehä jatkuu ja sitten olemme siinä tilanteessa mistä olemme varoittaneet todella monta kertaa että ensi keväänä todetaan että oho rahaa ei olekaan talous ei kasva eukin vähän kyselee perään ja sitten joudutaan lisäleikkausten tielle ja tämä on tuhoisa tie ja siksi me olemme esittäneet niin vaihtoehtoista veropolitiikkaa kuin sitten työllistävämpiä toimia mutta puhemies kyllä se varmasti niin on kun niukkuutta jaetaan että kyllähän myös veroratkaisuilla jos veronkevennyksiä tulee esimerkiksi sosialidemokraatit antaisivat niitä enemmän pieni ja keskituloisille palkansaajille eläkkeensaajille työttömille työllistävä vaikutus ja tässä on pähkähullua se että näillä hallituksen ratkaisuilla työllisyyttä ei kaiken kaikkiaan edistetä mutta puhemies palaan siihen alkuperäiseen mitä sanoin tämä oli mielestäni loistava idea ja toivoisin että hallituspuolueetkin ihan siksi koska tämä idea on täällä esitetty tulisivat nyt nyt sitten katsomaan omien veroratkaisujensa tulonjakovaikutukset
arvoisa

minäkin kannatan lämpimästi edustajien heinäluoma ja viitanen esittämää ajatusta ja laajentaisin sen jopa siihen että että sen lisäksi että tarkasteltaisiin eri veroratkaisujen tulonjakovaikutuksia ylipäätään saisivat esitellä sen onko olemassa jotakin verolinjaa onko olemassa joku veroidea onko olemassa mitään käyttöä verotukselle minkälainen työkalu se hallituksen mielestä on jos minkäänlainen yhteiskunnalliselle kehitykselle varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa vai onko se vain tällaista veroflipperin peluuta jossa poukkoillaan erilaisista eturyhmien vaatimuksista toiseen kun joku keksii pyytää jotakin niin annetaan veronalennus tai sitten kun huomataan että että kassanpohjalla

katsotaan mikä mikä vero sen täyttäisi ylisummaan havaintonahan on se että hallitus hallitus on täysin haluton laajentamaan veropohjaa sellaisiin sellaisiin suuntiin joissa olisi veronmaksukykyä esimerkiksi aliverotettuun finanssisektoriin ainoa havaittavissa oleva ehkei nyt linja mutta jonkinlainen jonkinlainen suuntaus on se että halutaan ehdoin tahdoin vähentää verotuloja joilla voitaisiin rahoittaa julkisia palveluita ja kun julkisten palveluiden rahoitus tässä koko ajan rapautuu niin joudutaan tilanteeseen jossa yksityinen vaihtoehto on aina kilpailukykyisempi kuin julkinen vaihtoehto ja hyvinvointivaltion yksityistämisen linjalla tällöin ollaan

arvoisa puhemies kiinnitän huomiota vielä yhteen tärkeään näkökohtaan tämän kiinteistöveropäätöksen yhteydessä edellinen hallitushan teki sen päätöksen että että kiinteistöverotuotot jäävät kokonaisuudessaan kuntaan ja silloin ainakin tiedetään ketkä sitten tästä kiinteistöveron tuotosta hyötyvät eli kunta sitä kautta saa lisää rahaa mutta nyt kuitenkin on sitten menty toiseen järjestelyyn jonka nimi on se että että tästä kiinteistöveron tuotosta osa menee verotulojen tasaukseen sehän on täällä jäänyt käsittelemättä kokonaan ja ymmärrän miksi täällä on näin hiljaista että tästäkään ei haluta puhua että nyt kun sitten pakotetaan näitä pääkaupunkiseudun kuntia nostamaan kiinteistöveroa niin tämä rahahan ei jää arvoisat edustajat näiden kuntien käyttöön tai tule näiden kuntalaisten hyväksi joilta näitä veroja kerätään vaan ne siirretään kiinteistöveron tasausjärjestelmään ja sitä kautta sitten maassa eteenpäin sekin on mielenkiintoinen tilanne että kun tässä oli tämä kytkös sitten tänne päiväkotimaksuihin niin tämähän on sama asia kuin se että päiväkotimaksuja siirrettäisiin tasausjärjestelmään että kun kerätään yhdessä kunnassa päiväkotimaksuja niistä tehdään valtakunnallinen tasaus ja sitä kautta sitten myös ne kunnat joissa päiväkotimaksuja päiväkotilapsia tai niitä on vähemmän ikään kuin hyötyvät tästä kuvitteellisesta tulosta joka on tullut tämä kysymys on täysin läpivalaisematta tässä työssä ja ja ansaitsee nyt kuitenkin tulla sanotuksi että että nämä rahat joita tässä nyt sitten kerätään eivät ikävä kyllä tämän hallituksen tekemän linjanmuutoksen jälkeen tule näiden kuntien hyväksi kokonaisuudessaan vaan niistä osa lähtee tasausjärjestelmän kautta liikkeelle tässä on siis tosi paljon periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä jotka olisivat puoltaneet sitä että tehdään kiinteistöveron kokonaisuudistus jossa haetaan suuntaa sille miten kiinteistöveroa maassa kehitetään

arvoisa puhemies juuri näin ja tämähän nyt kuvaa juuri sitä politiikkaa että toisaalta tarpeellista saa odottaa kuten vaikkapa työllistäviä toimia saa odottaa jo puolitoista vuotta kiinteistöveron kokonaisuudistusta saa odottaa odottaa ja sitten taas monia ratkaisuja tehdään hätiköiden ja miettimättä kokonaisuutta tässä on tyypillinen sellainen kyseessä päätetään korvata joku hallituksen aiempi aiempi epäreilun päätöksen peruminen sitten seuraavalla epäreilulla ja epäonnistuneella ratkaisulla erittäin erittäin huonossa tilanteessa ei sovi tähän ajankohtaan yhtään nyt tämä nosto kun pitäisi tehdä nimenomaan se kokonaisuudistus mutta puhemies jos nyt tässä lopussa sanoisi jotain positiivista niin sanotaan se että tämä päivä oli iloinen mikä ollaan täällä todettu siinä suhteessa että hallituspuolueiden valtiovarainvaliokunnan vastaavat päättivät perua

tämän veteraanien veteraanien rintamalisän indeksileikkauksen mikä oli meille sosialidemokraateille hyvin tärkeä asia ja siitä me iloitsemme lähdetään nyt sitten siitä että vielä kerran täällä eduskunnassa hallituspuolueet harkitsisivat tämän kiinteistöveron

peruuttamista siten että sitten ensi viikolla kun käymme lain kakkoskäsittelyyn äänestettäisiin tämän lain hylyn puolesta mutta ensisijaisesti tietenkin olisin toivonut tältä päivältä keskustelua tästä asiasta kysymys on ihmisten asumiskustannuksista kodeista perheiden toimeentulosta veropolitiikasta ja isoista kokonaisuuksista mikä tässä keskustelussa on monelta monelta suunnalta osoittautunut ongelmalliseksi ja siksi keskustelu

olisi helpompi todeta että tältä pohjalta hallituspuolueiden ja hallituksen esitys olisi toisenlainen
arvoisa puhemies hetken aikaa ajattelin että puheemme ei ole mennyt kuuroille korville vaan vaan että saamme lisävalaisua asiaan kun kokoomuslainen varapuhemies satonen tuli saliin mutta huomaan että hän katsoi saman tien aiheeksi lähteä pois enkä tiedä hänen tehtäviinsä viime viikon torstain kyselytunnillahan kyllä yritin sanoa että tämä sotaveteraanien eläkeleikkauksen peruminen olisi voinut olla paras syntymäpäivälahja viisikymmentä vuotta täyttäneelle varapuhemies satoselle ikäväkseni ulkoministeri pääministerin sijainen ministeri soini ei silloin ollut valmis tätä syntymäpäivälahjaa antamaan mutta voinen nyt todeta kuitenkin että muutaman päivän myöhässä tämä tuli ilman hallituksen myötävaikutusta ja että edustaja kallilla oli tässä paremmin hoksnokka kohdallaan kuin hallituksen ministereillä viime torstaina mutta palaan vielä sitten tämän

kiinteistöveroasian käsittelyyn eduskunnallahan on monia tapoja osoittaa suuntaa ja vaikuttaa asioihin tiedossa on että hallituksen esityksen hylkääminen on aika kova ratkaisu niinkinhän joskus tapahtuu ja silloin useimmiten hallitus vetää esityksensä eduskunnasta pois kun myöskään hallituspuolueet eivät ole valmiit sitä esitystä eteenpäinviemään mutta on muitakin tapoja joilla eduskunta voi näyttää tahtonsa ja sellainen tapa esimerkiksi on se että valiokunta esittää koko eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa nyt tässä tapauksessa ilman muuta olisi valiokunnalla ollut mahdollisuus esittää lausumaa jossa olisi tämä tulonjakovaikutusten arviointi otettu esille ja samaten lausumaa jossa hallitusta olisi velvoitettu tekemään tästä kiinteistöverosta isompi rakenneuudistus ja katsomaan tämän kohdentumista ja mahdollisuuksia sen rakenteen muuttamiseen niin että se olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen tässä suhteessa siis eduskuntakaan ei ole kyllä täysimääräisesti nyt enemmistön osalta käyttänyt vaikutusmahdollisuuksiaan hyväksi ja ja toivonkin että tätä asiaa koskeva keskustelu näin ollen vielä jatkuisi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies työttömyysturva on erittäin tärkeä toimeentulomuoto olosuhteissa joissa palkka on lähtenyt alta pois se on paitsi henkilölle myös hänen perheelleen aika tärkeä toimeentulomuoto silloin kun tämmöinen iso kriisi työpaikan menetyksestä on kohdannut ja nyt kun tämä työttömyysturva on on joutunut hallituksen leikkauslistalle ja sitä on eri tavoin sekä kestoa lyhentämällä sieltä viidestäsadasta neljäänsataan päivään että muilla keinoilla on ollut aihetta huoleen siitä kuinka paljon me tätä laman taakkaa laitamme niiden niskaan jotka ovat jo ennestäänkin joutuneet kärsimään eli niiden niskaan jotka ovat työpaikan menettäneet ja joiden toimeentulo on jo sitä kautta noin puolittunut siitä mitä se on aikaisemmin ollut tämä näkökulma tässä tässä hallituksen esityksessä ei ole saanut riittävää huomiota ja sen takia olen tavallaan kyllä pettynyt tähän tähän linjaukseen joka joka hallituksen toiminnassa on tehty työttömyysturvahan on sitten muutoinkin tämmöisen jatkuvan ropeloinnin kohteena näyttää siltä että se on jatkuvasti säästölistalla ja yhä uusia ajatuksia ja ideoita tähän keksitään tiedossa on että hallituksella on valmistelussa tämä uusi omavastuuehdotus joka lähtee siitä että kolmen kuukauden välein työttömyysturvaa voitaisiin alentaa sillä perusteella että jos ei ole löytänyt väliaikaista työtä kahdeksaatoista tuntia sitten voidaan tämä alennus tehdä tai olosuhteissa joissa jaaha tämä ilmeisesti vaatii tuonne puhujapönttöön siirtymisen jo

arvoisa puhemies tässähän on hallituksella tämä suunnitelma kolmen kuukauden välein tehtävästä työttömyysturvan leikkauksesta ja ja hallitushan oli rakentanut elokuun budjettiriiheen hyvin massiivisesti kesän aikana odotukset siitä että hallitus tarttuu työllisyyteen tätähän oli sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa jo viime vuoden syksyllä esitetty että pitäisi näin korkean työttömyyden oloissa tehdä myös nopeasti vaikuttavia työllisyystoimia ja vuosi sitten kritikoimme vahvasti hallitusta siitä että nämä työllisyystoimet puuttuvat esityksestä ja kun kesällä tämä keskustelu heräsi niin olin kyllä enemmän kuin tyytyväinen siitä että hallitus on kuullut tässä asiassa sitä huolta joka oppositiossa on ollut no sitten osoittautuikin etteihän tässä nyt mitään työllisyystoimia oltukaan tekemässä vaan loppujen lopuksi niin sanotut työllisyystoimet olivat lähinnä työttömyysturvaan suunniteltuja leikkauksia no niitäkään hallitus ei tuossa budjettiriihessään elokuussa saanut valmiiksi eikä tehtyä vaan asia sitten siirrettiin työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi pyydettiin joo se työllisyystoimi työllisti työllisti työmarkkinajärjestöjä työttömyysturvan leikkauksen käsittelyn muodossa ja siirrettiin sinne ja annettiin määräajaksi syyskuu jossa ajassa näiden piti valmistua no mitä

on aika ymmärrettävää ettei palkansaajapuolella ole kaikkien näiden leikkausten jälkeen enää halua laittaa tätä taakkaa työttömien toimeentuloon että heiltä viedään ja niinpä sieltä ei tullut esityksiä tietysti sitten moni on myös kysynyt että mitä se työllistää jos työttömyysturvaa leikataan kolmen kuukauden välein että mitä työpaikkoja se luo tältä osin tämä koko rakennelma on vähän hyllyvällä suolla nyt sitten kun palkansaajapuoli ei työmarkkinajärjestöjen kesken näitä ehdotuksia voinut kannattaa tämä on jäänyt kesken emmekä vieläkään tiedä mitä tälle tulee tapahtumaan meillähän on tähän liittyen kylläkin hallituksen toimesta tuotu eduskuntaan leikkausehdotuksia joissa lähdetään siitä että näitä omavastuupäiviä lisätään niin että että työttömyysturvaa ei tule karenssiaikana ja niitä lisätään viidestä seitsemään tähän ajatteluunhan sitten kuului se että tätä omavastuuosuutta voitaisiin puolestaan alkuvaiheessa vähentää ja sitten tuoda sitä lisää tänne tänne kolmen kuukauden vaiheeseen no nyt meillä ei ole täällä ministeriä paikan päällä tässäkään asiassa täällä ei ole paikalla ei ministeriä ei yhtään hallituspuolueiden kansanedustajaa että tätä voisi selvittää mitä hallitus on tässä asiassa aikuisten oikeasti tekemässä pidän tätä suurena pulmana tällaisten esitysten käsittelyn yhteydessä tätä kokonaisuutta ei ole hahmotettavissa eikä eduskunta oikein tiedä mitä tässä ollaan tekemässä eikä tämä ole myöskään mielestäni oikein niitä ihmisiä kohtaan tämä koskettaa työttömyysturva on kuitenkin yli kolmellesadalletuhannelle työttömälle aika tärkeä aivan olennainen ja ratkaiseva toimeentulomuoto ja kun katsotaan vuoden mittaan niin tämä ongelma ei koske vain kolmeasataatuhatta vaan se koskee yli kuuttasataatuhatta ihmistä ja ja kun puhutaan näin suurista joukoista niin olettaisi että tässä selkeys olisi parasta ja ja selvästi kerrottaisiin mitä ollaan tekemässä eikä niin että samaa asiaa käsitellään kuukaudesta toiseen uudelleen ja uudelleen ja koko ajan on tämmöinen kirves tässä näiden työttömyysturvaratkaisujen päällä että pysyykö tämä toimeentulo ylipäänsä olemassa vai ei eli pidän tätä kokonaistilannetta kyllä erittäin huonosti hoidettuna ja kiinnitin vain huomiota siihen että nyt sitten kun tänään eu pyysi pyysi selvityksiä suomelta tästä ensi vuoden budjetista jossa siis velkaantuminen ei ole suinkaan vähentymässä verrattuna siihen velkaantumisen tasoon jonka hallitus sai perinnöksi edeltäjältään vaan kasvamassa siihen tasoon nähden niin ministeri orpo sanoi että pitää ottaa äärimmäisen vakavasti tämä tämä eun komission kirje no kyllä vakavasti mutta sitten jää kysymys että mitä nämä toimet täällä työllisyyden puolella ovat koska ne ne ovat ratkaisevia tämän velkaantumisen taittamisessa ja jos se askartelu on täällä työttömyysturvan leikkaamisessa ja nyt sitä sitten leikataan tämä syksy ja ja vielä ehkä ensi kehysriiheen niin eihän se kovin hyvältä näytä ja jos arvaan oikein miten tämä kehysriihijuttu päättyy niin sehän päättyy sillä tavalla että tässä tehdään jossa kehysriihi yritetään siirtää kuntavaalien jälkeen kuntavaalien jälkeen siirretään näitäkin päätöksiä ja varmaankin siinä siinä arjen opin uskossa että sitten ei tarvitsisi vaaleja ennen tehdä mitään uusia leikkauspäätöksiä mihin tämä hallituksen työllisyystoiminnassa epäonnistuminen on hyvää vauhtia suomea viemässä

kuten kaikki täällä tiedämme niin koko poliittista uutisointia on hallinnut useitten kuukausien ajan tämä kilpailukykysopimus se vääntö työmarkkinajärjestöjen kesken sen eri vaiheet se vaihe jolloin neuvottelujen ollessa keskeytettyinä uhattiin melkeinpä viikoittain muuttuvilla pakkolaeilla ja niiden perustuslaillisuutta pohdittiin tuskin suomessa oli yhtään väestöryhmää joka ei olisi kokenut ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudestaan kun tämä suorastaan pakkomielteiseksi muuttunut hintakilpailukyvyn ja työn hinnan alentaminen suomeksi sanottuna palkkojen alentaminen oli hallituksen ainoana tavoitteena siksi on tietysti vähän omituista että juuri tässä vaiheessa kun tämä kilpailukykysopimuksen yksi keskeinen elementti eli tämä työttömyysvakuutusmaksujen jakosuhteiden muutos on täällä eduskunnassa käsittelyssä niille ja ministereille joille tämä oli maailman tärkein asia jonka puolesta he olivat valmiita taistelemaan josta he puhuivat tvn uutislähetyksissä aamusta iltaan se ei olekaan nyt enää sen arvoinen että he haluaisivat keskustella ja perustella miten loisteliaita vaikutuksia tällä muutoksella saadaan aikaan yhtä lailla voi tietysti kummastella sitä että että oppositiopuolue vasemmistoliitto joka on kuitenkin esittänyt tähän valiokunnan mietintöön vastalauseen ei ole myöskään täällä paikalla sitä näkökulmaa esiin tuomassa mutta kuten ilmeisesti äsken sosialidemokraatit olivat ainoita joita kiinnosti asumisen hinta niin me lienemme nyt sitten ainoita tässä eduskunnassa joita kiinnostaa työllisyys ja

arvoisa puhemies tällä työttömyysvakuutusmaksulla ja sen rahastoinnillahan oli tärkeä osa kun tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopulla valmistauduttiin talous ja rahaliittoon silloinhan ajatus kulki niin että täytyy luoda puskureita heikkojen suhdannetilanteiden varalta ja se oli nimenomaan sellaisissa kriiseissä jotka kohdistuvat erityisen voimakkaasti suomeen mutta eivät välttämättä muuhun euroalueeseen näitä puskureita tuolloin päätettiin luoda

työttömyysvakuutusrahastoon ja myös työeläkerahastoihin tuo ajattelu oli silloin aivan oikein ja sillä on on ollut merkitystä ja täällä työttömyysvakuutuksen puolella tällä rahastoinnilla on voitu välttää sitä väärää ilmiötä jossa työttömyysvakuutusmaksuja joudutaan nostamaan olosuhteissa joissa työttömyys nousee ja kun sitten työttömyysvakuutusmaksut nousevat sitä kautta työn hinta nousee työnantajalle mikä puolestaan johtaa siihen että kannattavuusongelmien takia joudutaan laittamaan lisää ihmisiä työttömyyskortistoon jolloin taas maksut nousevat tämän kielteisen kierteen välttämiseksi tämä puskurointiajatus oli aivan oikea oli aivan oikea ja työttömyysturvassa sitä on käytetty no nyt tässä sitten siirretään siirretään rahoitusta palkansaajille työnantajilta mutta tämän ratkaisun yhteydessä on jäänyt tarkastelematta tämä koko puskurointiajatus on tarve keskustella myös siitä pitäisikö ajatellen sitä että tämä kriisi jonka olemme nähneet ei ehkä kuitenkaan ole ainutkertainen se se saattaa uusiutua tässä miettiä työttömyysvakuutuksen puolelle suurempaa puskuria eli hyvinä aikoina varautua keräämään enemmän varoja puskuriin jotta sitten huonoina aikoina voitaisiin tätä maksujen nousupainetta tasoittaa aion hetken päästä palata vielä tähän työeläkevakuutusmaksuasiaan koska sillä on yhteys tähän työttömyysvakuutusmaksuun

herra puhemies tämä emu puskuriasia on niin ikään hyvin ajankohtainen ja tuossa sitä historiaa hyvin kävi edustaja heinäluoma läpi kaiken kaikkiaan me sosialidemokraatithan olemme esittäneet sitä että juuri tässä tilanteessa tulisi emu puskurit ottaa käyttöön voisin siteerata puhemies korkeasti tunnettua talousosaajaa keskustakonkari mauri pekkarista joka sanoi että jos niin nyt on aika olen samaa mieltä että jos koskaan niin nyt on aika ottaa käyttöön emu puskurit tästä olemme olleet samaa mieltä se tietenkin liittyy siihen että tänä aikana on juuri sellaista talouspoliittista aikaa mitä tuolloin ajateltiin olevan mitä mitä varten emu puskureita ylipäätään tarvitaan sillaksi yli yli synkän virran tämän vuoksi esimerkiksi sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan ovat esittäneet näiden emu puskurien käyttöönottoa kaiken kaikkiaan mielestäni hallituksen nyt jos kannattaisi kun me olemme puhuneet niistä toimista mitkä parantavat työllisyyttä tässä ja nyt tarttua tähän esitykseen koska sillä nimenomaisesti nopeasti saataisiin ikään kuin tällaista elvyttävää varaa varaa kansantalouteen ja sitä kautta myös työpaikkoja syntymään eli puhemies varmasti tähänkin asiaan tulemme ihan lähiaikoina palaamaan monessa yhteydessä mutta haluan alleviivata sitä että kun edellisessä kohdassa korostin että huonoon aikaan tuli tuli tuo kiinteistöveron korotus niin voisi sanoa että nyt olisi hyvä aika tulla siitä että emu puskureita otettaisiin väliaikaisesti käyttöön ja varmasti sitten sen kokonaisvaltaisemman pidemmälle ajatellun ajatuksen siitä että voitaisiin pohtia muutenkin tätä puskurointi ideaa

arvoisa puhemies tässä salissa aina silloin tällöin käydään keskustelua tästä työmarkkinajärjestöjen vallasta ja käydään keskustelua myös siitä mitä eduskunnan kuuluu nyt kun on käsittelyssä tämä olennainen asia joka on eduskunnan käsissä eli vakuutusmaksujen suuruus niin on kyllä merkille pantavaa että tässä salissa ei ole niitä kansanedustajia jotka tästä työmarkkinajärjestöjen vallasta muutoin puhuvat missä ihmeessä ovat ne edustajat jotka ovat enemmän kuin puhumassa etten sanoisi suorastaan kiljumassa eduskunnan vallan puolesta nyt kun näitä päätöksiä tehdään on täydellinen hiljaisuus tuolla oikealla laidalla ei ensimmäistäkään edustajaa edes paikan päällä tämähän on nyt asia joka on eduskunnan käsissä ja jossa on ihan aito tarve onko tässä oleva linjaus ja sopimus kestävä paitsi nyt myös jatkon kannalta ja tämäkin olisi asia jossa eduskunnan pitäisi käyttää sitä omaa asemaansa lausuakseen oma käsityksensä siitä miten näitä asioita pitäisi hoitaa paitsi tämän päivän niin tulevaisuuden kannalta sekä hallitukselle että työmarkkinajärjestöille ja tässä käsittelyssä tämä suhdannekysymys on jäänyt kyllä todella totaalisesti taka alalle ikävä kyllä talous ja rahaliiton vaatimuksista talouspolitiikalle ja myös työmarkkinoille ei ole täällä puhuttu riittävästi mutta vaikea tästä nyt on sitten puhuakaan jos täällä on toinen puolisko keskustelijoista kokonaan poissa ja erityisesti ne jotka sitten tulevat taas käyttämään jonkun sunnuntaipuheen aiheesta jossa viitataan siihen että kyllä olisi hienoa kun eduskunnalla olisi enemmän valtaa mutta jos sitä valtaa haluaa käyttää pitäisi olla läsnä silloin kun päätöksiä tehdään ja ilmaista se tahto mikä halutaan työeläkemaksujen puolella on ollut huutava ongelma se että silloin kun menee hyvin työnantaja on estänyt näiden maksujen korottamisen että olisi kerätty enemmän rahaa käyttöön ja sitten ollaan tilanteessa että meillä ei ole riittävää puskuria tästä pitäisi eduskunnan antaa selvä evästys jos halutaan että eduskunta käyttää sitä viimesijaisen päätöksentekijän asemaa ja oikeutta

puhemies minä tässä vaiheessa ajattelin etten käyttäisi enää puheenvuoroa mutta kyllä minun täytyy nyt myös pitkäaikaisena eduskunnan jäsenenä ehkä se tässä todeta että tämä oli hyvä huomio nyt kun olisi se mahdollisuus keskustella ja nyt kun eduskunta kävisi tätä keskustelua niin olisi toivonut että nimenomaan ne edustajat jotka täällä kaikkein eniten ovat ovat toden totta olleet sitä mieltä että työmarkkinoilla on liikaa valtaa ja ja muuta täällä salissa ja kävisivät keskustelua kun siihen mahdollisuus kaiken kaikkiaan on siksi oikeastaan elättelin vähän toiveita että jos tässä pyydän vielä puheenvuoron niin kävisikö niin että jos joku hallituspuolueen edustaja siellä vaikkapa työhuoneessaan kuuntelee tätä keskustelua hän voisi kenties ystävällisesti saapua tänne ja olisimme saaneet mahdollisuuden debatointiin mutta jos näin on että tämä asia ei kiinnosta niin sitten on mutta mutta kuten täällä taisi edustaja harakka todeta niin ainakin tässä on nyt näyttöä siitä että nämä työttömyysturva asiat ja muut kyllä meitä sosialidemokraatteja kovasti kiinnostavat ja tulemme esimerkiksi omassa vaihtoehtobudjetissamme esittämään paitsi emu puskurien käyttöönottoa myös monia muita toimia joilla sitten esimerkiksi välttäisimme työttömyysturvan leikkaukset ja

kiinnittämättä siihen huomiota että tähän aiheeseen liittyviä kommentteja hallituksen riveistä on tullut oikeastaan ainoastaan varapuhemies pekkarisen toimesta ja hyvä niin että joku herää tähän emu puskuriasiaan siihen miten emu puskureita pitäisi käyttää mutta olisihan se nyt hienoa että kun puhemies on sidottu korkean virkansa vaatimuksiin eikä esittelemään käsityksiään niin olisi kollegoita jotka vähän veisivät tätä palloa eteenpäin ellei sitten ole niin että tämä keskustelu talous ja rahaliiton vaatimuksista ja meidän taloustilanteemme vaatimuksista ei kuitenkaan oikein tunnu kiinnostavan jos pitäisi miettiä jotain muuta kuin tätä työttömyysturvan leikkauskonseptia jota meille on aika lailla kyllä riittävästi tarjoiltu eli on isomman keskustelun paikka tässäkin mutta eihän se nyt ihan helppoa ole itsensä kanssa keskustella se olisi huomattavasti helpompaa jos niitäkin joilla ehkä tässä on vähän toisenlaisia käsityksiä olisi paikan päällä mutta parempi nyt kuitenkin että sitten tulee tämä asia hahmotettua niiden tällä hetkellä ovat paikalla eli meillä sekä työttömyysturvan että työeläkkeiden puolella on luotu puskurijärjestelmä liian pieni olisi perusteltua että eduskunta loisi painetta tämän puskurin vahvistamiseen ja toisaalta sitten tässä tilanteessa jossa me olemme erittäin vaikean työttömyysongelman

työeläkkeiden puolesta puskuria voitaisiin käyttää ja lähteä siitä että sitoudumme siihen että sitten kun talouden pyörät pyörivät ja ja ollaan paremmassa tilanteessa tämä vaje kurotaan umpeen ja puskuria kasvatetaan tämähän on oikeastaan raamatullinen periaate ellen väärin muista niin raamatussa oli jo joosefin aikana se lähtökohta että on seitsemän lihavaa ja seitsemän laihaa vuotta ja lihavina vuosina kannattaa laittaa vähän siemenviljaa sivuun jotta sitten on laihoina vuosina käyttää se on tuhansia vuosia vanha periaate ja sopii myös tämän asian

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään

päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on

nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä yhteydessä kiinnitän huomiota siihen että meillä oli aiemmin käsittelyssä edustaja kaikkosen aloite näiden sähkömaksujen perinnästä ja niiden mahdollisesta jaksottamisesta ja siinä yhteydessä puhuttiin myös sähkön hinnasta olisi ollut suotavaa että tässä olisi ollut talousvaliokunnan hallituspuolueiden edustajia läsnä jotka olisivat voineet vähän tätä kysymystä valaista ja sitä mitä tälle edustaja kaikkosen aloitteelle on tapahtumassa